ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kahdeksan yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdestoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa herra puhemies teen perussuomalaisten vastalauseen yhden mukaisen pykälämuutosesityksen

arvoisa herra puhemies kannatan edustaja juvosen

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia keskustelu asiasta päättyi kahdestoista yhdettätoista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on mia laiho pia kauman kannattamana tehnyt vastalauseen yhden mukaisen lausumaehdotuksen ja arja juvonen on minna reijosen kannattamana tehnyt vastalauseen kaksi mukaiset

päiväjärjestyksen kuudentena asiana on ajankohtaiskeskustelu lapsi ja perhemyönteisemmän suomen rakentamisesta ajankohtaiskeskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja edustaja eeva kalli valtioneuvoston puheenvuoron käyttää perhe ja peruspalveluministeri krista kiuru tämän jälkeen myönnän harkitsemassani järjestyksessä vastauspuheenvuoroja enintään kaksi minuuttisia vastauspuheenvuorot varataan täysistunnossa viidennellä painikkeella keskusteluun varataan aikaa yksi tunti

arvoisa puhemies

ja isovanhemmat asuvat kaukana ehkä se tästä helpottaa hän ajattelee samaan aikaan toisaalla on ollut palkkapäivä vuokra ja muut laskut on maksettu äiti miettii pitääkö tyttären kanssa ottaa puheeksi joko tanssiharrastuksen tai pianonsoiton lopettaminen raha ei meinaa riittää molempiin välillä ei kaikkeen välttämättömäänkään pala nousee kurkkuun arvoisa puhemies nämä tilanteet ovat tuttuja monille suomalaisille arki tuntuu usein melkoiselta selviytymiseltä suomi on mennyt monessa asiassa eteenpäin lapsi ja perhemyönteisen yhteiskunnan rakentaminen on kuitenkin vielä pahasti kesken parannettavaa on ainakin perheiden toimeentulossa arjessa jaksamisessa työn ja perheen yhteensovittamisessa sekä yhteiskunnan asenteissa ja arvostuksissa lapsiperheköyhyys on tämän maan vakavampia ongelmia keskustan tavoite on lapsiperheköyhyyden poistaminen ensi vuonna nostetaan pienimpiä vanhempainpäivärahoja ja lapsilisiä se ei vielä köyhyyttä poista mutta on askel oikeaan suuntaan syntyvyyden laskettua lapsilisiin kuluu nykyistä vähemmän rahaa voisimmeko yhdessä päättää että käyttäisimme tämän syntyvyyden laskusta säästyvän rahan lapsilisien tuntuvaan korottamiseen tulevaisuudessa tästä olisi tärkeää löytää puoluerajat ja vaalikaudet ylittävä näkemys olisiko tähän tahtoa tehokkain lääke köyhyyteen on tietysti keskustan tavoite on että jokainen työtä etsivä vanhempi pääsee töihin yhtään vähempää emme voi tavoitella lapsiperheköyhyyttä taklattava myös sosiaaliturvauudistuksella turvaverkossa ei saa olla aukkoja myös jaksaminen on koetuksella monessa kodissa perheet tarvitsevat lisää matalan kynnyksen palveluja siksi perhekeskusten toimintaa on laajennettava ja kotiin vietäviä palveluja parannettava kunnissa ja kaupungeissa voitaisiin laajasti kokeilla palvelusetelin tarjoamista vauvaperheen vanhemmille arjen apua vaikkapa siivoukseen tai lastenhoitoon on oltava mahdollista pyytää ja saada ilman leimoja tai akuuttia ongelmaa kynnys nimenomaan saa olla matala siitä on tehtävä uusi normaali isoin muutos tarvitaankin ehkä asenteissa ja ilmapiirissä arvoisa puhemies ja perhe on voitava sovittaa paremmin yhteen johtaminen ja työpaikan käytännöt ovat tässä kaikista tähdellisimpiä joustava työajat etätyömahdollisuus työvuorojen suunnittelu yhdessä työntekijän kanssa mahdollisuus osa aikatyöhön sekä sijaisjärjestelyt ovat esimerkkejä lapsi ja perhemyönteisen työpaikan käytännöistä joustavuuden lisääminen palvelee koko työyhteisön etua ja kaikki voittavat myös lainsäädännöllä voidaan vaikuttaa jokaisella lapsella kautta suomen on oltava oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja tasa arvoisiin koulutusmahdollisuuksiin perhevapaauudistus tarvitaan sen on lisättävä joustavuutta ja oltava perheelle parannus sitä ei voi tehdä vain työelämän tarpeisiin me luotamme perheisiin kyllä he osaavat itse päättää miten arkensa järjestävät olisi hienoa tässä keskustelussa yhdessä sopia että myös tulevaisuudessa vanhemmilla on vapaus valita miten he lapsensa hoitavat arvoisa puhemies eduskunta on paljon vartijana annetaan yhdessä viesti siitä että lapset ovat tervetulleita kaikkiin elämäntilanteisiin myös vaikkapa silloin kun vanhemmat vielä opiskelevat että lapsen kanssa selviää arjessa ja apua saa tarvittaessa että tulevaisuuteen voi luottaa että lapset tuovat elämään valtavan paljon iloa onnea ja merkityksellisyyttä ja että heissä on tämän maan tulevaisuus

arvoisa puhemies kiitän aloitteenjättäjiä tästä mahdollisuudesta keskustella eduskunnassa lapsi ja perhemyönteisemmän suomen rakentamisesta keskustelualoitteelle on tilausta juuri perhepolitiikasta pitäisikin puhua enemmän tähän keskustelualoitteeseen kuuluu myös hieno periaate joka löytyy keskustelualoitteen tekstistä siinä sanotaan että syntyvyys ei kuitenkaan nouse ihmisiä syyllistämällä itsekin ajattelen että kun käydään keskustelua perhepolitiikasta ja syntyvyydestä ei tämä syyllistämällä parane vaan aidosti toisia näkökulmia arvostavalla keskustelulla minusta tämä kiteytyy hienosti tuossa keskustelualoitteessa lasten hankkiminen on henkilökohtainen valinta jota yhteiskunta voi tukea ja sen pitääkin tukea sitä hyvin monilla perhepoliittisilla toimilla on kysymys koko yhteiskunnan lapsi ja perhemyönteisyydestä ei pelkästään kansalaisten yksittäisestä halusta etuudesta tai palvelusta lapsiperheiden kokemuksia ja toiveita tulee kuulla tutkia ja kehittää jotta arki muuttuu sujuvammaksi perhemyönteisyys ei ole ainoastaan hallituksen perhe ja peruspalveluministerin tehtävä vaan se kuuluu meille kaikille kollegoille niin kuin näkyy täällä on meidän muutkin perheasioista vastaavat ministerit omalta sektoriltaan paikalla ja se kuuluu kaikille päätöksenteossa kotona ja työpaikoillakin hallitusohjelmaan on kirjattu periaate siitä että ihmisiä tuetaan kohti toivomaansa lapsimäärää moni on ihmetellyt mitä tällä tarkoitetaan miksi näin kirjattiin itse ajattelen että se on varsin nerokkaan yksinkertainen lause se kertoo siis siitä että me tuemme ihmisiä kohti toivomaansa lapsimäärää minusta siinä kiteytyy jotain kaunista yhteiskuntapolitiikasta että me yritämme purkaa steitä lapsihaaveiden tieltä meidän tehtävämme ei ole painostaa vaan auttaa ihmisiä esteiden yli ja iso este lapsihaaveille on tietenkin toimeentulo mikä on tunnustettava suurella enemmistöllä lapsista ja nuorista asiat ovat hyvin ja jopa paremmin kuin koskaan suomen historiassa yhdeksän lasta kymmenestä on tyytyväinen omaan elämäänsä heillä on ystäviä ja ja harrastuksia ja he pystyvät keskustelemaan vanhempiensa kanssa asioistaan mutta samaan hengenvetoon todettava että tätä ei valitettavasti yhteiskunnassa kaikille ole pystytty tarjoamaan kyllä lasten ja nuorten hyvinvointi on vuosien aikana eriarvoistunut ja kaikki eivät ole olleet yhtä onnekkaita osa voi entistä paremmin mutta kaikki eivät ole tässä kehityksessä mukana

loppuvan on helppo ymmärtää tällaisissa tilanteissa että yhteiskunnan huoltosuhde ei sittenkään taida olla isoin huoli lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi hallitus esittää korotettavaksi vuoden kaksituhattakaksikymmentä alusta lukien perusturvaa eli vähimmäismääräisiä sairaus ja vanhempainpäivärahoja sekä työttömyysturvan perustasoisten etuuksien tasoa lisäksi elatustukea sekä yksinhuoltajaperheiden ja ja monilapsisten perheiden lapsilisiä esitetään korotettavaksi

lapsi ja perhepalvelut syntyvät ison ammattilaisjoukon yhteistyöllä palvelukokonaisuus kattaa niin sivistys kuin sosiaali ja terveystoimen järjestöjen ja seurakuntien toiminnan mutta myöskin perheen vanhempien näkökulmasta tarpeelliset aikuistenkin palvelut

haluan vielä puhemies lopuksi todeta että on myöskin tärkeää huomata että haluavat olla perhemyönteisiä ja moni haluaa olla myös perheellinen siksi on tärkeää muistaa myös vastoin omaa tahtoaan lapsettomien tukeminen lasten hankinnassa tätä kautta lapsettomien perheellistymistoiveita tuetaan eri tavoin ja turvataan hedelmöityshoitojen yhdenvertainen saatavuus ja myöskin adoptiokäytäntöjä tarkistetaan itse olen vahvasti sitä mieltä että parantamisen varaa on sielläkin eli perheellistyä voi monella tapaa ja erilaiset perhemallit huomioidaan tämä kaikki on arvokasta sillä jokainen lapsi on tärkeä jokainen lapsi on rakas

arvoisa puhemies puhutaan paljon syntyvyyden laskusta siitä miksi suomessa ei haluta tehdä lapsia enää yksi syy siihen on se että jos mietitään tällaista pientä perhettä joka haluaa hankkia lapsia mitä he tarvitsevat jotta he uskaltavat sen lapsen hankkia niin he tarvitsevat tietynlaista turvaa tulevaisuuteen he tarvitsevat vakituisen työpaikan nyt puhutaan tosi paljon siitä kuinka meillä on hoitajista pulaa mutta tiedättekö hoitoalalla on tuhansia hoitajia jotka tekevät tämmöisellä niin sanotulla määräyskirjalla töitä eli he tekevät sijaisuuksia viikon sijaisuuksia kuukauden sijaisuuksia näitä sijaisuuksia voi vuoden aikana olla kymmeniä miettikääpä onko tulevaisuus siinä tilanteessa niin turvattu että uskallat siihen lapsen hankkia eli tämmöisiin pätkätöihin pitäisi puuttua ihan oikeasti syynä siihen miksi miksi näitä pätkätöitä on hoitoalalla niin paljon on se että kunnilla ei ole virkoja tai toimia ja he kuvittelevat että että he ehkä jossakin vaiheessa pystyvät näistä säästämään ja siksi pidetään henkilöitä mutta eihän näin koskaan käy koska itse asiassa kaikkia näitä hoitajia tarvitaan eli niiden sijaisuuksien pitämiselle ei yleensäkään ole mitään perusteita toinen asia mikä vanhempainvapaiden joustavuus ensinnäkin pitää olla perheen päätettävissä miten vanhempainvapaita käytetään ja sitten heitän myöskin tämmöisen pallon tähän että se joustavuus olisi sillä tavalla että se kohdistuisi useamman vuoden ajalle lapsen alkuvaiheessa että niitä niitä päiviä voisi pitää joustavasti vähän samaan tapaan kuin ruotsissa pidetään kolmas asia on lapsilisät elikkä nythän hallitus on korottamassa neljännen ja viidennen lapsen lapsilisää kymmenellä eurolla kustannukset kuusi miljoonaa euroa vuonna kaksituhattakaksikymmentä lapsilisissä on tällä hetkellä jo huomioitu monilapsikorotus eli lapsilisäthän nousevat mitä useampi lapsi on nyt perussuomalaiset arja juvosen esittämänä esittivät että tämä sama kuusi miljoonaa käytettäisiin siihen ensimmäiseen lapseen sama kustannus mutta se tuki kohdistuisi kaikille te äänestitte juuri hallituspuolueet sitä vastaan lapsilisistä itse olen sitä mieltä että ne pitäisi ehdottomasti sitoa indeksiin koska me jäämme joka vuosi jälkeen tässä kehityksessä olemme jääneet jo pitkän aikaa yhden asian sanon vielä matalan kynnyksen palveluita pitäisi olla sekä lapsille että vanhemmille koska ajattelen niin että tukemalla vanhempia me tuemme lapsia

suomessa syntyneiden lasten määrä jatkaa laskuaan perheiden lapsiluku pienenee ja kokonaan lapsettomien osuus kasvaa valtaosa lapsettomaksi jääneistä olisi tutkimusten mukaan kuitenkin halunnut lapsia elämäntilanteen sekä tulevaisuuden epävarmuus ja näköalattomuus näyttävät olevan tärkeimpiä syitä siihen että lapsensaantia lykätään työllisyystilanne on huono työsuhteet ovat pätkä ja silpputöitä eikä vakituista työpaikkaa ole onnistuttu saamaan koetaan että lapsen saaminen ajaa varsinkin nuoren naisen huonoon asemaan työmarkkinoilla monet myös kokevat työn ja perhe elämän yhdistämisen olevan kovin vaikeaa työelämä on hektistä eikä välttämättä ole turvaverkkoja esimerkiksi lähellä asuvia vanhempia joilta pyytää apua taloudellinen niukkuus on yksi syistä suomessa satakymmentätuhatta lasta elää tänä päivänä köyhässä perheessä nuorten miesten pienituloisuus on kolminkertaistunut kaksituhatta luvulla suuri joukko syrjäytyy juuri silloin kun perheen perustamiselle olisi otollinen aika vaikka yhden lapsen kanssa vielä selvitään niin useamman lapsen perheen talouden koetaan menevän ihan liian tiukalle väestöliiton perhebarometrin mukaan työttömät vähiten koulutetut ja pienituloiset ovatkin alentaneet käsitystään sopivasta lasten määrästä siis alentaneet käsitystään lasten määrästä yhteiskunnallisiakin syitäkin on paljon perhevapaamallimme on joustamaton eikä ota huomioon perheiden erilaisia tilanteita mutta onneksi uudistus on nyt pian lähtemässä liikkeelle hallitusohjelmassa on siitä hyvät kirjaukset rinteen hallitus on muutenkin muuttamassa politiikan suuntaa muun muassa varhaiskasvatukseen viime kaudella tehdyt ikävät heikennykset ollaan nyt perumassa ja vaikkapa tuo oppivelvollisuuden pidennyskin parantaa esimerkiksi niiden nuorten miesten työllisyysnäkymiä joilla on pelkästään peruskoulu joiden on hyvin vaikeaa päästä töihin todellakin vain vähän yli neljäkymmentä prosenttia peruskoulun suorittaneista on töissä myös tämä asia parantaa perheiden näkökulmia tosiaan lapset ovat panostus tulevaisuuteen

puhemies sain juuri eilen pitää sylissäni siskoni vastasyntynyttä lasta ja mietin siinä hetkessä että kyllä se on elämän suurin onni mikä ihmistä voi kohdata oman lapsen syntymä jos tällaisesta näkökulmasta lähdetään katsomaan sitä mikä meidän velvoitteemme tässä salissa on niin varmasti se on se että me takaamme että suomi on tulevaisuudessakin paras maa johon voi syntyä lapsena ja jossa voi kasvaa ja kehittyä se oikeastaan tarkoittaa sitä että me katsomme tätä asiaa läpi ihan kaikkien hallinnonalojen ja ja mietimme sitä kaikessa toiminnassa miten me voimme olla nykyistä lapsiystävällisempiä nyt kun me puhumme ja mietimme eri palveluitten hallinnonuudistuksia itseäni huolettaa enemmän se että me rakennamme tällaisia hallinnon siiloja liian helposti se mitä varhaisena tukena on usein se että varhaiskasvatus hyvinvointineuvola perusopetus kouluterveydenhuolto lastensuojelu pystyisivät toimimaan saumattomammin yhteen ja vaihtamaan tietoja ja tukemaan perheitä tällaisissa tilanteissa no mitä sitten syntyvyyteen tulee se on hyvin monisyinen asia ja siihen meillä ei varmasti ole mitään yhtä yksittäistä tekijää jolla jolla tätä voisi ratkaista joskus se on ihan omasta tahdosta riippumatonta joskus se on monista yhteiskunnallisista tekijöistä riippuvaista mutta ehkä yksi kaikkein tärkeimpiä asioita mitä itse haluaisin tässä korostaa on toisaalta se että katsotaan tutkimustuloksia haetaan niistä ratkaisuja mutta ennen kaikkea se että perheillä olisi näkymiä tulevaisuuteen uskalletaan lähteä suunnittelemaan perhettä ja ja rakentamaan elämää sille pohjalle kiitoksia
arvoisa

ensinnäkin toteaisin tästä lapsiperheköyhyydestä että siihen parasta on se että mahdollisimman monessa perheessä on töitä se auttaa parhaiten lapsiperheköyhyyteen mutta on tosiasia että me emme ole pystyneet tässä maassa poistamaan lapsiperheköyhyyttä siitä esimerkkejä on monenlaisia me tunnemme niitä tutkimusten kautta mutta muutenkin itse asiassa esimerkiksi vaikka lapsilisien jotka ovat todella tärkeitä lapsiperheille joissa on vähän tuloja reaaliarvo on nyt kolmekymmentä prosenttia alemmalla tasolla kuin kuin tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvulla tämä kertoo sen että lapsilisäjärjestelmä vaatii kehittämistä haluaisin jatkaa tuosta edustaja kallin esille nostamasta asiasta pääministeri ja myös vastaava ministeri ovat siitä että otettaisiinkin suunnanmuutos tässä ja mentäisiin lapsilisäjärjestelmässä siihen kun syntyvyys vuositasolla on jo huomattavan paljon pienentynyt viisituhatta lasta vähemmän vuodesta kaksituhattaseitsemäntoista vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista ennusteitten mukaan että me voisimme käyttää nämä ikään kuin lapsilisämomentilta tulevat säästöt lyhentämättömänä lapsilisäjärjestelmän kehittämiseen tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä että jos viisituhatta lasta vähemmän syntyy niitä ensimmäisiä lapsia niin kahden vuoden aikana noin kuuden miljoonan euron kustannussäästö jää ja kun lapsilisää maksetaan aina sinne asti kun lapsi täyttää seitsemäntoista vuotta niin me tiedämme lähes noin sadan miljoonan euron säästö yhdestäkin lapsesta tämä kuulostaa aika isolta mutta minusta tämä periaate olisi tärkeä ja tuen edustaja kallin näkemystä siitä että jos täältä eduskuntapuolueista löytyisi konsensus tässä asiassa niin lähtisimme viemään tätä asiaa eteenpäin kysyn tätä pääministeriltä mitä mieltä olette

lapsiin syntyvyyteen liittyvä keskustelu ei ole pelkästään keskustelua toimeentulosta se on keskustelua myös siitä mimmoisia näköaloja tulevaisuuteen eri puolilla suomea on meillä on tällä hetkellä paljon semmoisia seutukuntia joissa mietitään sitä mikä on koulutuksen tulevaisuus lapsien osalta ihan sieltä varhaiskasvatuksesta lähtien resurssit siinä kunnan alueella hoetaan näitä asioita nämä ovat monessa suhteessa vaikeita lähtökohtana täytyy olla se että hallituksen tämän hallituksen tulevien hallitusten täytyy luoda näköala tulevaisuuteen lapsiperheille koulutuksen omien vanhempiensa hoidon niiden tulevaisuuden näkökulmasta sillä tavalla että voi luottavaisesti katsoa tulevaisuuteen miettiessään sitä millaisia perheratkaisuja

tuossa perheessä lähteä viemään eteenpäin tästä syystä aluepolitiikassa jossa lähdetään liikkeelle väestöltään taantuvista alueista ja edetään seutukuntien kautta kasvukeskuksiin ja aina sitten metropolialueelle helsinkiin on tärkeää ottaa huomioon myös tämä lapsien ja lapsiperheiden näköala tulevaisuuteen tästä tämä hallitus aikoo pitää huolta näitten toimeentuloon liittyvien asioitten näkökulman lisäksi

haluan kiittää edustaja kallia tärkeästä ja laajasta keskustelualoitteesta oireileva lapsi on aina yhtä kuin oireileva perhe ja oireileva perhe on aina yhtä kuin oireileva lapsi olisikin syytä miettiä kuinka paljon oireilua voi aiheutua siitä jos omaa perhettäsi ei hyväksytä jos sinua ei hyväksytä yhdenkään lapsen tai nuoren ei tule kokea että häntä ei hyväksytä sellaisenaan eikä yhdenkään perheen tule kokea että se ei ole oikeanlainen lapsen tuen tarve voi olla konkreettinen ja näkyvä tai se voi olla hyvinkin hauras ja yksityinen fyysinen apu tarvitsee erilaisen tuen kuin minuuden kehittymisen tuki varhaisella tukemisella voidaan vaikuttaa ongelmien kasautumiseen ja tukea siten lapsen kehitystä kohti elämää ja koulupolkua esimerkiksi haasteet lapsen oppimisessa tai toimimisessa näkyvät usein koko perheen jaksamisessa ja kodin ilmapiirissä olisikin ensiarvoisen tärkeää että sekä lapset että perheet saisivat aina kaipaamansa tuen riippumatta siitä onko avun tarve iso vai pieni näillä usein pienillä ja asenteellisilla tekijöillä on iso perheenä koettuun hyväksyntään ja arvostukseen miksi sillä olisi siis väliä onko lapsella kaksi kotia tai kaksi äitiä tärkeintä on että lapsi voi kokea perheensä turvalliseksi ja että perhe voi kokea olevansa kokonainen

arvoisa herra puhemies täällä on painotettu on ratkaiseva merkitys sille että köyhyyttä vähennetään näin on mutta samaan aikaan haluan myös muistuttaa että edes työ ei yksin riitä lapsiperheköyhyyden taklaamiseen esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on paljon pienipalkkaisia töitä riitä asumismenojen jälkeen tehdään useata työtä eikä silti oikein toimeentulo riitä mietin esimerkiksi niitä postilaisia jotka tällä hetkellä taistelevat lakossa miten he ja heidän perheensä tulisivat niillä leikatuilla palkoilla toimeen tärkeää on se että kun työtä on niin perheen ja työn työn yhteensovittaminen toimii siinä yksi iso kysymys on perhevapaiden tasa arvoisempi jakautuminen isät käyttävät edelleen huomattavan pienen osan meillä perhevapaista se on epätasa arvoista isiä kohtaan se on epätasa arvoista äitejä kohtaan ja se on epätasa arvoista lapsia kohtaan perhevapaita parannettiin toissa kaudella silloin toimin tasa arvoministerinä ja ja saimme aikaan sen että isälle kiintiöitettyjä vanhempainvapaita pidennettiin ja joustavoitettiin niiden käyttöä viime kaudella ei tässä edetty nyt on tärkeää että hallitus on lähtenyt uudistamaan ja parantamaan perhevapaajärjestelmää vasemmistoliiton tavoite on kuusi plus kuusi plus kuusi malli voin rehellisesti sanoa että siihen tuskin tällä kaudella päästään mutta sitä kohti pitää ottaa harppauksia

sekä kotimaisten että kansainvälisten tutkimusten ja kokemusten mukaan enemmän perhevapaita nimenomaan silloin kun niitä on heille kiintiöity se parantaisi isien asemaa mutta se myös toisi perheelle vapautta valita samaan aikaan pitäisi miettiä myös työaikoja työaikojen lyhentämistä erityisesti pienten lasten perheissä jotta perhe ja työ pystytään paremmin yhteensovittamaan

tämä keskustelu on tervetullut lasten nuorten ja perheiden tukemiseksi tarvitsemme laajan skaalan eri toimenpiteitä jotta alhaiset syntyvyysluvut saadaan nousemaan ja nuorten mielenterveysongelmat taas laskemaan hallitusohjelman toimenpiteiden ja rahallisten etuuksien lisäksi on tehtävä myös muuta tarvitsemme asennemuutoksen lapsiperheet ja lapset ovat oleellinen osa yhteiskuntaamme ja sen pitää näkyä ja kuulua nuoret perheet tarvitsevat luotettavan turva ja tukiverkon arjen pyörittämisessä kun lähisukulaiset ja isovanhemmat ovat kaukana tai luultavasti vielä työelämässä ovat yhteiskunnan tai kolmannen sektorin tarjoamat palvelut todella tärkeitä tämän tukiverkon luomisessa on meillä vielä paljon tehtävää suomen lastenneuvolat tarjoavat ainutlaatuista matalan kynnyksen lähipalvelua jossa seurata vain lapsen kehitystä vaan koko perheen vointia tulevissa lape keskuksissa on huolehdittava siitä että ei hukata sitä hyvää mitä nykyisissä neuvoloissa on tarvitsemme lisäksi perhevapaauudistuksen joka osaltaan helpottaa perheiden arkea parantaa naisten työmarkkina asemaa ja sen kautta varmasti myös laskee perheen perustamisen kynnystä lapsen saaminen ei ole koskaan taloudellisesti kannattavaa mutta sen pitää olla yhteiskunnan kaikin puolin hyväksymää ja vanhemmille ilon ja onnen asia

herra puhemies on hyvä että täällä on nyt käyty myönteisessä hengessä keskustelua lapsilisien korottamisesta mutta ei tätä pidä lykätä tuleville vuosikymmenille sillä myönteistä viestiä tarvitaan nyt vauvojen määrä on romahtamassa kovaa vauhtia tänä vuonna syntyy neljätuhatta vauvaa vähemmän kuin mitä aiemmin arvioitiin eli ollaan niissä luvuissa joita aiemmin uskottiin tulevan vasta vuonna kaksituhattaneljäkymmentäviisi eli näillä toimilla on nyt kiire toki tiedämme sen että pelkästään perhetukien määrä ei ole se ainoa lääke syntyvyyden

sinänsä hyvä mutta se ei ratkaise sitä ongelmaa että meillä nimenomaan niitä ensimmäisiä lapsia syntyy liian vähän suuria perheitä suomessa valitettavasti on niin vähän että tämä on vain nolla pilkku neljä prosenttia koko tästä meidän

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä ehdottaakin että jo ensi vuonna korotettaisiin kymmenellä eurolla jokaisen lapsen lapsilisää toki sitten vielä tarvitaan muita uudistuksia tässä edustaja arhinmäki nosti esiin nämä perhevapaauudistukset mutta perheet toivovat saavansa itse päättää perhevapaista eli perheet eivät halua kiintiöitä ja niitä eivät halua myöskään kristillisdemokraatit

arvoisa puhemies vauvojen määrän dramaattinen vähentyminen on asia jonka eteen meidän kaikkien on syytä pysähtyä on paikallaan samaan aikaan on todettava että ei tähän ole olemassa helppoa ratkaisua tai sellaista kultanuolta että yhtä etuutta muuttamalla asia saataisiin kuntoon mutta tällä on myöskin isompi vaikutus tämä on signaali siitä haluammeko me lapsiystävällisen suomen jos haluamme niin se edellyttää perhemyönteistä politiikkaa arvoisa puhemies se mikä näkyy nyt näistä tilastoista on se että että kyllä aika paljon merkitsee tämä syrjäytyminen matala koulutus työttömyys jos juuri nämä tekijät kohdistuvat yhteen ihmiseen niin silloin se halutun lapsimäärän ja toteutuneen lapsimäärän ero on kaikkein suurin eli sen takia voisi sanoa että jos saamme ihmiset töihin ja osallisiksi niin se myöskin todennäköisesti parantaa ihmisen mahdollisuuksia tavoitella sitä haluttua lapsilukua sen takia tämä syrjäytymisen ehkäisy on aivan keskeinen asia mutta kyllä toinen on tämä lapsiköyhyyteen puuttuminen niiden vanhempien jotka saavat toimeentulotukea lapsilla on neljätoista kertainen riski joutua lastensuojelutoimenpiteiden piiriin ja tähän täytyy puuttua mutta arvoisa puhemies tämä edellyttää nyt sitä että kaikki päätökset mitä tässä yhteiskunnassa tehdään mietitään nimenomaan perhemyönteisen lapsipolitiikan kautta tämä edellyttää sitä että myös työelämän lainsäädäntöä katsotaan mikä on lainsäädännön vaikutus työelämän ja pienten lasten vanhempien turvaan ja nyt minä kysyn hallitukselta ja työministeriltä kun esimerkiksi tätä perhevapaauudistusta tehdään tai työelämän lainsäädäntöä katsotaan katsotaan niin sitoudutteko siihen että katsotte mitkä näiden päätösten vaikutukset ovat suomen lapsipolitiikkaan perhemyönteiseen politiikkaan

arvoisa puhemies haluan myöskin omalta osaltani kiittää aloitteentekijöitä minulla on myöskin mahdollisuus tuoda eduskunnalle terveisiä pitäjänmäen peruskoulusta jossa tänään järjestettiin lasten ja nuorten opetusministerin kyselytunti eli haluttiin antaa myöskin yhteiskunnan nuorimmille jäsenille mahdollisuus tentata heidän asioistaan vastaavaa ministeriä kuten tässä edustaja lindtman hyvin toi esille tarvitaan sekä erikseen lapsiperheille myöskin lapsille suunnattua politiikkaa jolla edistetään lapsi ja perhemyönteisyyttä että yhtä lailla tämä hallitus tekee esimerkiksi syrjäytymisen vähentämiseksi jolloin sekin omalta osaltaan tukee meitä tässä työssä perheiden tukemiseksi ja siitä huolehtimiseksi että myöskin matalan tulotason perheissä olisi mahdollisuus saada toivottua lapsilukua suuremmaksi edustaja räsänen omassa puheenvuorossaan totesi että myönteisiä viestejä tarvitaan nyt että meillä ei ole varaa odottaa ja voin omalta toimialaltani kertoa että me olemme jo ryhtyneet toimiin useiden toimenpiteiden toteuttamiseksi tämä subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen on jo lähtenyt liikkeelle ja ensi vuoden elokuusta lähtien kaikilla lapsilla koko maassa tulee olemaan taas tasa arvoinen oikeus varhaiskasvatukseen samassa yhteydessä toteutetaan myöskin tämä muutos ryhmäkokojen osalta eli koko maassa palautetaan tämä seitsemän pienempi suhdekoko yli kolme vuotiaiden ryhmiin sen lisäksi suomen malli on parhaillaan valmistelussa eli halutaan antaa nykyistä paremmat mahdollisuudet kaikille lapsille ja nuorille harrastaa koulupäivän yhteydessä maksuttomasti myöskin maksuton toinen aste joka tulee toteutumaan oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä on jo liikkeellä ja on sellainen toimenpide ja uudistus joka tulee tukemaan erityisesti matalapalkkaisia

arvoisa puhemies tämä keskustelu on perussuomalaistenkin mielestä tervetullutta ennen kaikkea vaaditaan aika isoa muutosta siinä että saadaan asenne sellaiseksi että myös yhteiskunnassa koetaan lapsiperhe eräänlaisena yhteiskunnan perusyksikkönä kohti pyritään täällä eduskunnassa kerta toisensa jälkeen kuullut puheet kyllä vahvistavat sitä käsitystä että puolueet ovat yhteisesti lapsiperheiden asialla ja se on hyvä hyvä näin mutta näiden kauniiden puheiden lisäksi hallitukselta kuitenkin toivoisi enemmän konkreettisia toimia kun nämä teidän korostamanne neljän ja viiden lapsen perheet ovat kuitenkin melko poikkeuksellisia niin voisiko ajatella että perussuomalaisten esittämällä tavalla kuitenkin pohdittaisiin sitä että panostettaisiin ensimmäisen lapsen saamiseen siinä on kuitenkin usein varmasti kynnys saada juuri se ensimmäinen lapsi eli ehkä näiden neljännen ja viidennen lapsen lapsilisien korotuksia voisi kyllä olla perusteltua purkaa ja suunnata niitä sinne ensimmäiseen lapseen lisäksi olen sanonut että voisi olla joku kannustin että useammasta lapsesta annetaan jonkinlainen valtion tuki lainaan tai että useammasta lapsesta ehkä kolmannesta lapsesta voitaisiin antaa verovähennyksiä vanhemmille perussuomalaiset ovat näihin verovähennyksiin liittyen muuten esittäneet lapsivähennyksen palauttamista ja tulemme sitä jälleen esittämään huomenna julkaistavassa vaihtoehtobudjetissamme se olisi viisikymmentä euroa huoltajaa kohden ja yksinhuoltajalle sata euroa olisi kiva kuulla teiltä arvon ministerit kanta siihen voitaisiinko tämä lapsivähennys palauttaa tuloveroihin
arvoisa puhemies tämä on tärkeä keskustelu kiitos aloitteentekijöille ja tärkeistä puheenvuoroista joissa oikeasti pohditaan miten näihin murheellisiin syntyvyyslukuihin voidaan saada valoa ja miten me voimme muuttaa suomea lapsi ja perheystävällisemmäksi maaksi jossa jossa lapsihaavetta kannattaa ja uskaltaa lähteä toteuttamaan halusin tuoda tähän yhden uuden tulokulman ja se on se että meidän pitää myöskin viestiä se että ei kaikkien tarvitse saada lapsia suomi on vauras ja koulutettu maa meillä on vanhemmilla ja äideillä oikeus myöskin tehdä se päätös että ei halua lähteä lapsia hankkimaan lapsihaavetta toteuttamaan se on ihan ok myös mutta mutta sitten jos lapsihaaveen haluaa toteuttaa ja siinä lähtee liikkeelle niin yhteiskunta ei saa olla esteenä vaan silloin pitää tehdä oikeita politiikkatoimia pitää tehdä oikeita politiikkatoimia niin että se ei ole ainakaan yhteiskunnasta kiinni siis perheiden ja vanhempien hyvät palvelut vanhemmille näkymä siitä että arki pelaa monella voi olla huoli siitä pärjääkö tai onko arjessa pärjääminen hankalaa pitää tehdä töitä että on uskoa siihen että töitä riittää ja mitä töihin tulee niin meidän pitäisi lähettää viesti yrittäjille ja työnantajille että kannattaa palkata nuoria ja nuoria naisia vakituisiin työsuhteisiin ja että lapsen saaminen työsuhteessa on iloinen asia se on tärkeä osa hyvää työnantajuutta ja uskon että tämän viestin voimme täältä yhdessä lähettää yhden moitteen tällä kertaa sanon hallitukselle ja se on se että minusta on väärää perhepolitiikkaa kaventaa kotitalousvähennystä koska se on monille kiireisille lapsiperheen arkea eläville nuorille kodeille todella todella tärkeä apu selvitä arjestaan ja se on vääränsuuntaista politiikkaa harmittaa että emme viime kaudella onnistuneet tekemään naisten työmarkkina asemaa ja tasa arvoa parantavaa perhevapaauudistusta toivon että hallitus siinä onnistuu kaikki tuki sille ja vielä se viesti että tämä on koko suomen yhteinen asia naisten ei yksin tarvitse tätä asiaa ratkaista

arvoisa herra puhemies keskustan eduskuntaryhmän tekemä keskustelualoite lapsi ja perhemyönteisemmän suomen rakentamisesta on varmasti ajankohtaisin mahdollinen mitä olla voi voi sanoa että tämän päivän suomessa perheillä ei kovin hyvin mene se on totta että monta hyvää asiaa on tehty mutta kun katsoo yleiskuvaa suomesta niin aivan varmasti se lopputulos näkyy siinä että pieniä lapsia vauvoja syntyy tähän maahan aivan liian vähän syntyvyys on aivan liian alhaalla ja se kyllä on semmoinen mittari jota pitäisi meidän kaikkien poliitikkojen kuunnella ihan ihan aidosti ja vilpittömästi

siitä voidaanko koulun joulujuhlia järjestää esimerkiksi kirkossa taikka voiko joulujuhla olla yleensä kirkossa meidän kristillisiä perinteitämme on järkytetty erittäin järkyttävällä tavalla ja ihmettelen sitä että se tulee oikeusasiamiehen taholta perinteisten perhearvojen kunnioittaminen ja koko sen turvaverkon rakentaminen on pienen ihmisen kannalta aivan varmasti se kaikkein tärkein asia sen pienen lapsen maailma on äidin syli ja isän syli ja perhe ja koti ei se sen suurempi se maailma ole jos me sitä järkytämme niin itse joudumme siitä seuraukset tässä salissa kestämään

lastenlapsia hoitamassa ja voin vakuuttaa teille hyvät ystävät että oli hauskaa ja tämän sanon nimenomaan niin että ymmärrämme itse perheen tärkeyden ja taloudellisen aseman ja koko sen mikä se perhe on että perhe on sille pienelle lapselle maailma jos emme sitä pysty tässä talossa järjestämään parempaan kuntoon silloin olemme kyllä epäonnistuneet tämä on asia joka pitää eduskunnan ottaa vakavasti tämä ei saa olla pelkkä keskustelualoite

tai hallituksen jäsenet osittain ja talousneuvoston jäsenet kävivät kahdeskymmeneskolmas kymmenettä keskustelua väestöpolitiikan sisällöstä ja väestöpolitiikan tämänhetkisestä tilanteesta siellä oli mielenkiintoinen alustuspuheenvuoro anna rotkirchilta väestöliiton asiantuntijalta toiminnanjohtajalta joka kävi läpi niitä tekijöitä jotka tällä hetkellä vaikuttavat syntyvyyteen meillähän on tilanne se että

kaksituhattakymmenen luvulla syntyvyys hedelmällisyysluvuilla mitaten oli yksi pilkku tänä vuonna ennustettu on yhden pilkku kolmannenkymmenennenkolmannen semmoinen keskimääräinen syntyvyysluku jolla yhteiskunta pärjää on noin keskimäärin yksi pilkku kuusi nämä luvut ovat tietenkin asioita jotka ovat ihmisille vaikeita mieltää mutta tosiasiassa kysymys on siitä että meillä syntyy liian vähän ihmisiä suomalaisessa yhteiskunnassa siellä nousi kolme erityistä asiaa esille resurssirikkaudella anna rotkirch tarkoitti sitä että näillä ihmisillä jotka tällä hetkellä haluavat hankkia lapsia ja pystyvät hankkimaan lapsia koulutus ja vastaavat elementit ovat kohdallaan heidän elämässään todettiin että koettu epävarmuus tämänhetkisessä elämäntilanteessa liittyen maailmantilanteeseen liittyen ympäristöön ja ilmastoon mutta myöskin ihan näköalaan omassa työurassa vaikuttaa todella vahvasti tällä hetkellä tutkitun tiedon mukaan tähän lapsien hankkimiseen niillä ihmisillä se on mahdollista ja jotka haluavat hankkia asuntojen hinnat oli yksi keskeinen yksittäinen tekijä joka vaikuttaa merkittävästi tähän lasten hankkimiseen tällä hetkellä tuon talousneuvoston kokouksen jälkeen päätin että tulen esittämään tämmöistä väestöpolitiikan ministerityöryhmää johonka anna rotkirch tulee pääsihteeriksi hoitamaan tätä tehtävää millä päästään pureutumaan

tällä hetkellä yhteiskunnassa keskeisesti syntyvyyteen vaikuttaviin tekijöihin huolehtimaan siitä että tavallinen ihminen jolla on mahdollisuus hankkia lapsia niitä myöskin voi hankkia ilman että on tämmöisiä epävarmuustekijöitä ympärillä

puhemies lapsi ja perhemyönteisen suomen rakentaminen edellyttää todellakin sitä että politiikan eri lohkot toimivat yhteistyössä ja pyritään siihen että meillä olisi tällaista poikkisektoriaalista kokonaisvaltaista näkemystä siitä mitä meidän pitäisi tehdä lapsi ja perhemyönteisen ajattelun

että nykyisin tämä lapsi ja perhepolitiikka on hyvin sektoroitunutta yhdellä ministeriönalalla voidaan tehdä myönteisiä päätöksiä ja sitten toisella taas vetää toiseen suuntaan ja sitten tilanne on se että eri toimijat eivät ikään kuin neuvottele eivätkä keskustele toistensa kanssa esimerkiksi tämmöinen kaksikymmentäneljä kautta seitsemän yhteiskunta ei ole erityisen lapsimyönteinen niin kuin me kaikki tiedämme eli jos nyt paikalla olevat ministerit puolestaan haluavat vastata tähän kysymykseen miten te katsotte tämän no täällä on esimerkiksi sosiaali ja terveysuudistuksen asiantuntijoita nyt paikalla kun suomessa toteutetaan tämä sote ja maakuntauudistus niin siinähän lasten ja nuorten palvelut tulevat jäämään eri hallintokuntien alle miten tässä sote uudistuksessa varmistetaan se että meillä on yhteistä johtamista joka ikään kuin varmistaa sen että koordinoidaan nämä lasten ja nuorten palvelut yhteen eli että saadaan todellakin palveluketjut sujuviksi ja ja on ikään kuin vastuullisia tahoja jotka vastaavat siitä että ihmiset eivät putoa palveluiden väliin kiitos
koetan myöntää ministereille

puhemies tämä on ollut hieno keskustelu ja kiitän aloitteentekijöitä edustaja hoskonen kertoi millaista on olla isoisä tässä suomalaisessa yhteiskunnassa minä voin sen onnen jakaa mutta haluan tässä yhteydessä todeta että kun kahdella omalla lapsellani on omat perheet on yksi lapsi ja toisessa perheessä kolme lasta en löydä todellakaan mitään selittäviä yhteiskunnallisia syitä tämän eron takaa vaan ne erot ovat yksilöllisiä mutta makrotasolla miten me tietysti täällä eduskunnassa näitä asioita katsomme tämä kaikki on jo niiden tekijöiden summa joita olemme täällä keskustelussa tuoneet esille siihen vaikuttavat taloudelliset syyt sosiaalipoliittiset asiat niin kuin perhepolitiikka varhaiskasvatus arvot

vähentämään tätä tätä lapsilukumäärää suomessa mutta minä haluaisin nostaa tässä esille sen että

kolmas maaliskuuta tänä vuonna varmaan moni suomalainen hätkähti kun helsingin sanomat julkaisi täällä usein siteeratun ekonomistin sixten korkmanin ja professori kai kai kailan kirjoituksen jonka otsikko oli hätkähdyttävä köyhyys aiheuttaa lapsille toksista stressiä tuo toksisen stressin käsite on erittäin voimakas siis kyse ei ole siitä että köyhyys tuo epävarmuutta lapsen elämään vaan kysymys on pitkälle tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvista asioista joissa aivotoiminnot ja kehitys häiriintyvät ja tämä koski heidän arvionsa mukaan sataakahtakymmentätuhatta lasta eli hieman yli kymmentä prosenttia kaikista suomalaista lapsista siksi minun mielestäni on oikein että kun nyt varovaisesti käännetään tätä perhepolitiikan suuntaa niin keskitytään kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin lapsiin mutta hyvin pian tämän jälkeen pitää ottaa tarkasteluun koko lapsiperheiden asema suomessa

arvoisa puhemies syntyvyyskriisiä lähestytään usein sosiaalipolitiikan tai työmarkkinapolitiikan keinoin kuitenkin on niin että jos syntyvyys olisi pääosin kiinni materiaalisista olosuhteista syntyvyys olisi korkea suomen kaltaisissa maissa ja matala köyhissä maissa eikä päinvastoin tietenkin sosiaalipolitiikallakin on merkitystä on mielenkiintoista että hallitus esimerkiksi haluaa korottaa lapsilisää neljännen ja sitä useamman lapsen kohdalta ehkä suurin ongelma ei kuitenkaan ole se että suuret perheet eivät ole vielä suurempia vaan se että liian moni ei saa ensimmäistäkään lasta ensimmäisen lapsen kohdalla kynnys on korkein ja sitä tulee kaikin keinoin madaltaa voitaisiin myös pohtia niin sanottua käänteistä lapsilisää eli sitä että perinteisen tulonsiirron rinnalla vanhempien ansiotuloverotus laskisi kohti nollaa lapsiluvun kasvaessa tämä olisi viesti ja kädenojennus nimenomaan työssäkäyville vanhemmille keskeisen tärkeää on työelämän ennustettavuus se että on töitä ja että ihmiset tulevat palkallaan toimeen hallituksen on syytä miettiä edistääkö tämänhetkinen politiikka näitä tavoitteita tai sitä että esimerkiksi asumis ja liikkumiskustannukset eivät jatka kasvuaan pitäisi myös lopettaa ilmastohysterian lietsominen ja sellaisen ilmapiirin ylläpitäminen että vapaaehtoinen lapsettomuus olisi jokin ilmastoteko ja lasten saaminen jollakin tavalla moraalitonta kiitos

on erittäin tärkeä aihe ja minusta syytä käydä nimenomaan siinä asetelmassa että silloin kun pari haluaa hankkia lapsia yhteiskunta tai taloudellinen asema ei saa tulla siinä hidasteeksi ja esteeksi sinänsä en lähtisi tällä tavalla sanomaan kuin edustaja tavio että lapsiperheen pitää olla perusyksikkö johon jokainen pyrkii vaan silloin kun se palo siihen lapsirakkauteen syntyy yhteiskunta ei saa olla siinä hidaste tai este

asiassa kuullut niin tosiasia lienee se että itse asiassa tämä syntyvyyden lasku selittyy eniten erityisesti sillä syrjäytymisvaarassa olevien heikommin koulutettujen nuorten ihmisten ahdingolla tässä suhteessa se tulevaisuudenusko täytyy palauttaa siihen että vaikkei juuri nyt olisi töissä tai vaikka juuri nyt olisivat opinnot vielä loppuvaiheessa niin kyllä elämässä pärjää elämässä saa töitä tästä syystä kysyisin nyt erityisesti työministeriltä

sen varmistamista että jokainen pysyy kärryillä toinen saumavaihe on luonnollisesti se ja minä luulen että moni meistä henkilökohtaisestikin sen tuntee että ihan ymmärrettävästi yhä useammassa perheessä varotaan tilannetta jossa jommankumman puolison työssäolo vaarantuu tai perhe menee aivan mullin mallin kun tulee lapsia tässä suhteessa on tärkeää että yhteiskunnassa on mahdollisuus hankkia ulkopuoleltakin palveluita kotitalousvähennys on ollut valtavalle määrälle lapsiperheitä tapa tehdä tätä täällä viimeksi kyselytunnilla edustaja kallin puoluetoveri ministeri kulmuni väitti että eihän kotitalousvähennystä hallitus leikkaa kuin niiltä suurituloisilta jotka käyttävät sen tappiin mutta kyllähän se korvaus leikkaantuu ihan jokaisella kymmenen prosenttiyksikköä sata miljoonaa vähemmän kotitalousvähennystä annetaan vuodessa hallituksen esityksen mukaan miten tämä ministeri kiuru sopii tähän lapsiperhemyönteisen suomen kuvaan eikö voitaisi kotitalousvähennys jättää rauhaan
noin kahdeksankymmentä edustajaa pyytänyt puheenvuoroa kaikki eivät tule saamaan sitä mutta ministeri harakka saa nyt
arvoisa puhemies vastauksena edustaja mykkäsen kysymykseen kyllä toimia on sovittu budjettiriihessä kaksikymmentäviisi ja lisää tulee koko ajan on helppo yhtyä useiden edustajien näkemykseen siitä että tarvitsemme perhevapaauudistuksen joka rohkaisee jakamaan hoitovastuuta vastauksena edustaja lindtmanin kysymykseen itse asiassa maanantaina työ ja elinkeinoministeriö asettaa työryhmän joka valmistelee eun työelämän tasapaino direktiiviä sekä muun muassa perhevapaauudistuksen mahdollisesti edellyttämät muutokset työsopimuslakiin tämä direktiivi nyt ei tuo sinänsä mitään uutta suomalaisten isyys ja vanhempainvapaisiin

on tänäänkin puhuttu ja joka liittyy väestön ikääntymiseen nimittäin sen että yhä useampi hoitaa omaisiaan joko päätoimisesti tai työn ohella tämä direktiivi tuo nyt suomen lainsäädäntöön viiden päivän omaishoitovapaan vuosittain tämä liittyy työryhmän muihin tehtäviin joita hallitusohjelmassa on nimetty nimittäin tämän työryhmän tarkoituksena on myöskin ottaa kantaa siihen millä tavalla työelämää voidaan joustavoittaa nimenomaan omaishoitajien tilanne huomioon ottaen sekä lisäksi estää raskaussyrjintää joka on tietenkin yksi vakavimmista työsyrjinnän muodoista tällainen työryhmä siis asetetaan ensi maanantaina lisäksi tietenkin täytyy muistaa se että teemme vahvasti töitä myös sen eteen että työsyrjintää torjutaan myöskin yksin elävien ihmisten osalta
arvoisa

on selvää että ei saada suomessa rahan vuoksi mutta oma signaalinsa on sillä miten lapsien saamista tuetaan maassamme myös rahallisesti lapsiperheköyhyys on tosiasia moni pariskunta miettii vastuullisesti uskaltavatko he kasvattaa perhekokoa koska perheen kasvamiseen ja lapsien saamiseen liittyy olennaisesti myös menojen kasvaminen me keskustalaiset olemme tyytyväisiä että talousarvioon on tulossa yksinhuoltaja ja monilapsisten perheiden lapsilisäkorotuksia summaltaan nämä ovat vaatimattomia mutta kuitenkin askeleita oikeaan suuntaan lapsilisät eivät ole mitätön juttu eteläinen naapurimaamme viro otti käyttöön merkittävästi korotetut lapsilisät ja niillä on ollut myönteinen vaikutus lapsiluvun kehitykseen kun aikaisemmin virossa syntyi keskimäärin yksi lapsi synnytysikäistä naista kohden kolmilapsiset perheet eivät ole lainkaan harvinaisia tämän päivän virossa heikon syntyvyyden aikana kannattaa miettiä kaikkia mahdollisia keinoja syntyvyyden nostamiseksi tämä budjetti ei anna myöten mutta itse toivon jatkossa otettavan valmisteluun arviointi siitä miten ensimmäisestä lapsesta maksettu korotettu lapsilisä ehkä parantaisi syntyvyyttä

suomen pitäisi pyrkiä maailman lapsimyönteisimmäksi yhteiskunnaksi tämä varmasti voisi olla koko eduskunnan yhteinen tavoite valtaosa suomalaisista lapsista ja perheistä voikin hyvin mutta siitä huolimatta suomessa elää noin satakaksikymmentätuhatta lasta köyhissä perheissä jatkuva taloudellinen epävarmuus on yksi keskeisistä syistä että osa nuorista ei perusta perhettä tai ylipäänsä uskalla suunnitella omaa tulevaisuuttaan syyt lapsettomuuteen tai lapsiluvun jäämiseen toivotusta liittyvät usein pätkä tai silpputöihin sekä epävarmoihin talousnäkymiin työ ei yksin riitä vaan työllä on myös tultava toimeen tähän kytkeytyy myös vastentahtoisen osa aikatyön lisääntyminen tällä vuosikymmenellä

hyvä asuntopolitiikka jossa rakennettaisiin kysyntään nähden riittävästi kohtuuhintaisia ara asuntoja olisi myös hyvää perhepolitiikkaa nykyinen hallitus haluaa pistää stopin kehityssuunnalle jossa köyhyys lapsiperheissä kärjistyy ja kasaa ongelmia tiedämme että jo pienet lapset kokevat stressiä perheidensä toimeentulosta lapsiperheköyhyyteen ja ylisukupolviseen huono osaisuuteen puuttuminen ovat avainasemassa yhteiskunnan lapsiystävällisyyden oikeudenmukaisuuden ja tasa arvon kannalta esimerkiksi yksinhuoltajuus kasvattaa köyhyysriskiä

arvoisa puhemies tervehdin oikein ilolla tätä keskustelua jota erittäin rakentavassa hengessä on tänään täällä salissa käyty täällä on tullut useita kiitoksia vähän myös moitteita siitä että hallitus korottaa monilapsisten perheiden ja yksinhuoltajaperheiden tämä hallitus on halunnut kohdentaa tukea juuri niihin perheisiin jotka tutkimusten mukaan ovat köyhyysriskissä tai köyhyydessä ja se nimenomaan koskettaa monilapsisia perheitä sekä yksinhuoltajaperheitä lapsiperheköyhyys on erittäin vakava asia ja keskusta on tänään tehnyt oman aloitteensa lapsilisien korottamiseksi tutustun tähän esitykseen huolella enkä tyrmää sitä heti mielestäni on hyvä että me käymme tätä keskustelua täällä eduskunnassa mutta meidän pitäisi käydä sitä laajemmin myös koko yhteiskunnassa lapsimyönteisyyden lisäämiseksi yksi iso yhteinen ponnistus joka meillä on hallituksen toimesta ja koko eduskunnan toimesta on perhevapaauudistus on ensiarvoisen tärkeää että perhevapaauudistuksen johtotähtinä ovat nimenomaan lapsen etu ja perheiden hyvinvointi unohtamatta myöskään sitä perheiden valinnanvapautta mikä on täällä salissa noussut esiin keskeistä on mielestäni nyt tehdä uudistus joka nykyistä paremmin edistää perhe ja työelämän yhteensovittamista ja myöskin tasavertaista vanhemmuutta kaikki eivät mahdu samaan muottiin ja siksi perhevapaiden tuleekin huomioida lasten ja perheiden erilaiset tarpeet ja elämäntilanteet puhemies vielä lopuksi haluan edustaja lindtmanin huoleen vastata että kaikissa toimissa ja lapsia koskevissa lakiuudistuksissa olemme sitoutuneet lapsivaikutusarvioiden toteuttamiseen

arvoisa herra puhemies keskustelemme lapsi ja perhemyönteisemmän suomen rakentamisesta monissa puheenvuoroissa on noussut esiin syntyvyys sekä pienituloisuus korkeamman syntyvyyden edellytys on työ josta saa

tulee toimeen sekä turvallinen kasvuympäristö lapsille samanaikaisesti valtio omisteinen posti on jo leikkaamassa palkkoja pienipalkkaisilta työntekijöiltään noin kolmekymmentä prosenttia

heistä osa tekee myös osa aikatyötä miten vasemmistopohjainen hallitus voi puhua lapsista ja

ja samanaikaisesti sallia valtionyhtiön pienten palkkojen leikkaamisen lapsimyönteistä suomea rakennettaessa ei hallituspuolueidenkaan kuulu syyllistää nuoria isiä ja äitejä ilmastoasioilla te ilmastopuolueiden edustajat miettikää hallituksessakin tätä suomessa on valitettavasti käynnissä vapaaehtoisen lapsettomuuden markkinointia ilmastotekojen nimissä joku edustaja nosti esiin myös asuntojen ja asumisen hinnat on totta että suomessa on esillä asuntopulaa ja vuokrahinnat ovat korkeita mutta voitteko miettiä jonkun asian mikä yhdistää näitä mikä aiheuttaa esimerkiksi pääkaupunkiseudullakin asuntopulaa joka ylläpitää korkeita vuokrahintoja
myönnän vielä puheenvuoron edustaja risikolle ja sen jälkeen ministeri kiurulle ja sitten viimeinen puheenvuoro aloitteentekijälle eeva

arvoisa puhemies kiitos tästä keskustelusta hyvä teema ehkä tällaisia keskusteluja meidän pitäisi enemmänkin käydä arvoisa puhemies perheystävällisen ja ja lapsiystävällisen yhteiskunnan teemme me yhdessä harjoitettu perhepolitiikka perhevastuiden jakaantuminen epätasa arvoisesti keskustelun sävy toimeentulo ongelmat eivät rohkaise lapsen hankintaan yhteiskunnan on tuettava sitä että jokainen voi toteuttaa oman lapsitoiveensa meidän pitää muistaa että perheellistyä voi myös monella muulla tapaa ja erilaiset perhemallit ovat kaikki arvokkaita suomessa on mielestäni linjattava kestävän väestökehityksen periaatteet jotka pitävät sisällään väestörakenteen syntyvyyden ikääntymisen ja maahanmuuton ekologinen kestävyys huomioiden syntyvyys ja ekologisesti kestävä kehitys eivät ole toistensa vastakohtia vaan niitä voidaan edistää tasapainossa olemme täällä kuulleet hyvin monia keinoja siihen mitä me voisimme tehdä että perhe ja lapsiystävällinen yhteiskunta tulisi suomeen vahvemmaksi täällä on tullut esimerkkejä toimeentulon lisäämisestä palveluista vanhemmuuden tuesta työn ja perheen yhteensovittamisesta nämä kaikki ovat erittäin tärkeitä mutta mielestäni tärkeää on tehdä konkreettisia tekoja kun mietin ja esitin tuossa äsken että että meidän olisi linjattava periaatteet niin ehdotan että se tehdään parlamentaarisesti pääministeri teki hyvän esityksen ja kertoi että perustetaan ministeriryhmä mielestäni se ei riitä tarvitaan myös koko eduskuntaa siihen että me teemme lapsi ja perheystävällisen yhteiskunnan tavoitelinjaukset ja toimenpideohjelman esitänkin että koko eduskunta on tässä mukana ja sitten että teemme konkreettisia tekoja kuten lapsiperheiden kotipalvelun

arvoisa puhemies lähden liikkeelle tästä risikon ehdotuksesta eli lähtökohtana on nimenomaan se että tämän koko salin pitää olla vahvistamassa sitä perheystävällistä asennetta asennetta jota yhteiskunnassa tarvitaan me yhdessä tulemme tekemään nimenomaan perhepoliittiset linjaukset tässä parlamentaarisessa työssä ja me kutsumme sitä lapsistrategian valmisteluksi joka yli hallituskausien nimenomaan antaa sen turvan että tässä yhteiskunnassa lasten ja perheiden asia ei unohdu sen lisäksi on selvää että myös hallituksen pitää olla valppaana pitää pohtia konkreettisia toimia jokaista budjettivetoa ajatellen ja tältä osin on että myös hallituksessa käynnistetään perheystävällisyyden edistäminen myöskin ministeritason yhteistoimin jotta tämä ei ole vain perheministerin vastuulla olen erittäin iloinen siitä avauksesta jonka pääministeri on tehnyt koska se kertoo siitä että me kaikki haluamme yli hallintorajojen sitoutua tähän nimenomaan näistä rajapinnoista on paljon ollut puhetta tässäkin ja sillä me varmistamme että lapsi ja perheystävällisen suomen rakentaminen ei ole vain yhden ministerin

risikko totesi ekologisesti kestävästä kehityksestä ja olen samaa mieltä siinä että nämä kaikki asiat kietoutuvat hyvin yhteen asenteet ja ilmapiiri ja mielikuvat ratkaisevat kun tätä keskustelua kuuntelee olen erittäin iloinen siitä että eduskunnassa käytetään hyvin rakentavaa puhetapaa siinä millä tavalla tulevaisuudessa tehdään rakentaminen on tällä tasolla tärkeintä mitä me yhdessä voimme tehdä se on meidän kaikkien vastuulla siksi minusta ei kannata osoitella eikä syytellä puoleen eikä toiseen totean nyt tämän kun esimerkiksi edustaja mäenpää otti ilmastopuolueet ja syyllistämisen esiin ja sanoi että täällä olisi puolueita joissa nimenomaan ajetaan sitä että lapsia ei hankita sanon tämän nyt eduskunnalle niin kuin sanoin kyselytunnillakin että täällä voimme kaikki vaikuttaa omilla asenteillamme omilla teoillamme ja lähtökohdan täytyy olla siinä että lasten todellinen arki tunnustetaan siihen on kymmenen miljoonaa palveluiden puolella ensi vuonna rahaa ja tulemme kaikki käyttämään mahdollisimman viisaasti niin kuin tässä lindtman totesi

arvoisa puhemies hyvät kollegat minäkin kiitän siitä erittäin hyvästä ja rakentavasta keskustelusta jota tänään täällä olemme yhdessä käyneet tämän tärkeän teeman ympärillä täällä on paljon puhuttu syntyvyydestä mutta ehkä kuitenkin kaikkein tärkeimmät kaksi kysymystä jotka ovat meillä yhdessä nyt ratkottavina ovat vielä kerrattuna nämä ensinnäkin on se että kunkin ihmisen oma henkilökohtainen lapsilukutoive ja toteutunut lapsiluku saadaan lähemmäksi toisiaan eli toteutetaan inhimillisiä unelmia ja sitten toinen kysymys toinen iso haaste on se miten me aidosti rakennamme tästä yhteiskunnasta suomesta hyvän turvallisen maailman lapsille ja perheille elää tähän jälkimmäiseen liittyvät oleellisesti ne neljä asiaa jotka omassa esittelypuheenvuorossani totesin toimeentulo jaksaminen työn ja perheen yhteensovittaminen ja yleinen asenneilmapiiri näihin liittyen on hyvä tehdä vielä kaksi tarkennusta ensinnäkin on hyvä ymmärtää että perheystävällisyys ei tarkoita ainoastaan tilannetta jossa vaikkapa työntekijällä on pieniä lapsia vaan se voi tarkoittaa myös hoivavastuuta tai halua hoivata ja kantaa vastuuta esimerkiksi omista vanhemmistaan tai muista läheisistä toinen tärkeä huomio on että joustojen lisääminen työelämässä tai ylipäätään perheystävällisen lapsiystävällisen yhteiskunnan rakentaminen palvelee siten aivan kaikkia myös lapsettomia tai esimerkiksi kahden kahden hengen kahden aikuisen talouksia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan
lähetekeskusteluun varataan enintään neljäkymmentäviisi minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies kyseessä on hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi eli esitys perustuu vuonna kaksituhattakuusitoista hyväksyttyyn veronkiertodirektiiviin sen viimeiset implementoitavat toimet ovat tämä yritysten varojen arvonnousua maastapoistumistilanteissa koskeva verotus sekä viime viikolla esittelyssä ollut niin sanottuja hybriditilanteita koskeva sääntely veronkiertodirektiivin maastapoistumisverotusta koskevien säännösten tavoitteena on turvata jäsenvaltioiden verotusvaltaa tilanteessa jossa verotuksellinen kotipaikka tai varoja siirtyy pois jäsenvaltion verotusvallasta ilman tapahtuu varsinaista verotuksen realisoivaa luovutusta varojen omistus on koko ajan samalla verovelvollisella mutta varat siirtyvät toisen valtion verotusvallan alle maastapoistumisverotuksessa ei ole kyse erillisestä verosta vaan kyse on tuloverotuksesta verovelvollisen tuloon lisätään maastapoistumisverotuksen kohteena olevien varojen arvo vähennettynä poistamatta olevilla hankintamenoilla verotus tulisi kyseeseen muun muassa seuraavissa tilanteissa varoja tai liiketoimintaa siirretään ulkomaisen yhteisön suomessa olevasta kiinteästä toimipaikasta varoja siirretään kotimaisesta yhteisöstä toisessa valtiossa sijaitsevaan kiinteään toimipaikkaan jossa suomella ei ei ole enää siirron johdosta verotusoikeutta kyseisiin varoihin tai suomessa yleisesti verovelvollisen yhteisön verotuksellinen kotipaikka siirtyy suomen lainsäädännön mukaan tai kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevan sopimuksen nojalla toiseen valtioon veronalaiseksi tuloksi katsottaisiin laissa määritettävä maastapoistumisarvo nykyiset rajat ylittäviin yritysjärjestelyihin liittyviä maastapoistumisverotussäännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten että verovelvolliselle annettaisiin mahdollisuus maksunlykkäykseen

tarkoitus tulla voimaan ensimmäisenä päivänä tammikuuta kaksituhattakaksikymmentä ja lakeja sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta kaksituhattakaksikymmentä toimitettavassa verotuksessa

puhemies olemme todella ison asian äärellä veroparatiisit varastavat hyvinvointivaltiosta riippuvaisilta lapsilta sairailta vanhuksilta ja ihan kaikilta meiltä jotka käytämme julkisia palveluita ja haluamme elää turvallisessa oikeusvaltiossa täällä suomessa tutkimukset osoittavat että suomen valtio menettää yritysten verovälttelyn takia vähintään satoja miljoonia euroja jokainen vuosi veroparatiiseja käyttävät yritykset ja ihmiset varastavat myös rehellisesti toimivilta yrityksiltä ja erityisesti kaikilta pienimmiltä yrityksiltä joilla ei ole mahdollisuutta palkata verosuunnittelun asiantuntijoita verotusta minimoimaan veroparatiisit siis vääristävät markkinoita ja ovat yksi keskeisimpiä syitä markkinatalouden kehittymisessä demokratiaa estäväksi finanssikapitalismiksi markkinoiden pitäisi olla demokraattisen yhteiskunnan renki mutta nyt ne ovat isäntä joka toimii veroparatiisien salaisuuksien hämäristä arvoisa puhemies valmistelin joitain vuosia sitten vasemmistolle veroparatiisien vastaista toimenpideohjelmaa yksi esityksistämme oli maastapoistumisvero joka nyt vihdoin on yhdeltä osaltaan käsittelyssä silloin oikeistolaiset kolumnistit pillastuivat maastapoistumisvero oli heidän mukaansa toteuttamiskelvoton aprillipila joka tekisi ihmisistä ja yrityksistä suomen valtion panttivankeja käytännössä kyse on kuitenkin siitä että verot on maksettava siihen maahan jossa tuotto on tehty jos veroja ei makseta heti on ne hoidettava viimeistään maasta poistuttaessa arvoisa puhemies valtionvarainministeriön työryhmä totesi raportissaan vuonna kaksituhattaseitsemäntoista maastapoistumisverotuksessa on työryhmän käsityksen mukaan ennemminkin kyse sääntelystä joka on olennainen ja tärkeä osa nykyaikaista rajat ylittävien tilanteiden verosääntelyä jolla turvataan valtion verotusvaltaa suomi on aiemmin tullut veroparatiisien vastaisessa taistelussa jälkijunassa pahimmillaan on jopa jarrutettu järjestelmän korjaamista virallisesti on kyllä puhuttu veroparatiiseja vastaan mutta todellisuudessa kotimaassakin on toimittu vasta kun eu on siihen pakottanut suomi on lisäksi eussa aiemmin liittoutunut hollannin kanssa joka on pahimpia veroparatiiseja heidän vastuuton politiikkansa on vienyt muilta jäsenmailta miljardien verotulot suomikin keskittynyt vaatimaan jäsenmailta menoleikkauksia sen sijaan että olisi varmistettu jokaiselle jäsenmaalle niille kuuluvat verotulot siksi onkin nyt tärkeää että tämä hallitus torjuu aggressiivista verovälttelyä veronkiertoa ja haitallista verokilpailua sekä kansallisesti että euroopan unionissa arvoisa puhemies arvonnousuverolla eli maastapoistumisverolla varmistetaan että varallisuuden siirto maasta toiseen verotetaan ilman maastapoistumisveroa on voitu välttää verotus maassa jossa arvonnousu on syntynyt suomessa yritysten arvonnousua on verotettu suppeasti esitys korjaa merkittävän osan suomen nykyisen yritysten arvonnoususääntelyn ongelmista on kuitenkin huomioitava että lakiesityksen ensimmäinen luonnos oli käsittelyyn tulevaa parempi koska se koski myös kommandiittiyhtiöitä käsittelyssä olevan esityksen suurin ongelma koskee ehkä silti tilanteita joissa osana yritysvarallisuutta suomesta siirtyy niin sanottua liikearvoa esityksen ulkopuolelle rajattu liikearvo on aineetonta omaisuutta ja se voi olla esimerkiksi kasvuyrityksille kaikkein tärkein varallisuuserä tältä osin lakiesitys johtaa paitsi epävarmaan oikeudelliseen tilanteeseen myös merkittävään riskiin veropohjan vuodosta koska valmistelu on ohittanut osan yrityskokonaisuudesta eikä veropohjan vuodon riskiä tai oikeudellisesti epävarmaa tilannetta ehditä ratkaisemaan ennen vuodenvaihdetta jolloin laki on saatettava voimaan on välittömästi aloitettava uusi lakivalmistelu riskien poistamiseksi arvoisa puhemies on erinomaista että maastapoistumisvero vihdoin säädetään yrityksille hallitusohjelmaan sisältyvä yksityishenkilöiden arvonnousuvero on myös valmisteltava pikaisesti yksityishenkilöiden käytössä useimmissa länsimaissa ja hallituksen on tässäkin asiassa ajettava laajasti kaikkien suomalaisten etua ei harvojen rikkaimpien jotka vievät täällä tehdyt rikkaudet veroitta maasta pois tämä on erityisen tärkeää kun hallitus ei ole ohjelmassaan alkanut toimiin vakuutuskuorten tai muiden kyseenalaisten verotuksen siirtämiseen käytettävien järjestelyiden purkamiseksi ainoastaan korjaamalla rikkinäinen verojärjestelmä ja varmistamalla oikeudenmukainen ja kestävä verotus voimme turvata meille kaikille tärkeät hyvinvointipalvelut myös tulevaisuudessa

arvoisa puhemies tämän maan menestys nojaa pitkälti vahvaan hyvinvointivaltioon siihen että meillä on tarjolla laadukasta maksutonta koulutusta terveydenhoitoa ja muuta arjen turvaa jokaiselle tähän turvaan ja tähän julkisrahoitteiseen järjestelmään nojaa myös monen kotimaisen yrityksen menestys esimerkkejä ei tarvitse etsiä nokiaa kauempaa kun huomataan että todella hyvinvointivaltio ja ja sen tuoma yhteiskuntarauha ja vakaus ovat myös paras yritysten turva hyvinvointivaltiota ei voi olla olemassa ilman tiivistä ja vakaata ennustettavaa veropohjaa ja sen tähden tällä vuosituhannella on noussut erityisen merkitykselliseksi kiinnittää huomiota niihin reikiin joita tähän veropohjaan pikkuhiljaa nakerretaan arvioiden mukaan pelkästään laittoman verovälttelyn ja veronkierron tuloksena ollaan viimeisen kymmenen vuoden aikana menetetty jopa yli miljardi euroa verotuloja tämän lisäksi tapahtuu iso liuta harmaalla alueella liikkuvaa aggressiivista verosuunnittelua johon edustaja saramokin puheessaan viittasi todennäköisesti hyvinvointivaltio menettää siis satoja miljoonia joka vuosi erinäisten verotuksen järjestelyjen tähden jotka eivät hyvinvointivaltion tai verotusjärjestelmämme henkeen kuulu tähän puuttuminen vaatii ennen kaikkea vahvaa kansainvälistä yhteistyötä johon eu onkin ryhtynyt etunenässä ja jonka osa tämäkin hallituksen esitys on ja tämä on todella oikea toimintatapa sillä yhä suurempi osa näistä järjestelyistä tehdään kansainvälisesti ja nimenomaan maiden välinen tietojenvaihtojärjestelmien yhtenäisyys ja muu kansainvälinen yhteistyö veropohjan tiivistämisen ytimessä sen tähden on tärkeää että suomi pohjoismaisena hyvinvointivaltiona ensinnäkin osallistuu tähän eu yhteistyöhön vaatii siltä entistäkin enemmän kunnianhimoa ja on sitä kautta mukana myös puskemassa koko maailmaa entistä laajempaan vastuullisuuteen verotuksen osalta näin todella paitsi vahvistetaan olemassa olevien hyvinvointivaltioiden tulevaisuuden olemassaolon edellytyksiä myös edistetään kehittyvien maiden kehitystä sillä me tiedämme että ilman vakaata ja luotettavaa veropohjaa ei voida synnyttää laadukasta ja toimivaa julkista sektoria joka huolehtii kansalaisten hyvinvoinnista ja osaamisesta sen tähden onkin tärkeää että näitä asioita käsitellään laajana kokonaisuutena johon suomi suhtautuu todella kunnianhimoisesti sen tähden on tärkeää että osana tätä kokonaisuutta lähdetään nopeasti toimeenpanemaan kansallisia toimia ja pidetään jatkuvasti kiinni ennen kaikkea yhdestä tärkeimmistä asioista läpinäkyvyydestä jossa suomi on todella yksi edelläkävijöistä

mahdollista ainoastaan verojen välttelyä vaan myös todella vakavaa rikollisuutta rahanpesua ja muita pahoja ongelmia vastuullisuuden ja rehellisyyden pitääkin kannattaa aina ja järjestelmän läpinäkyvyys ja avoimuus on kaikkien etu on hyvä muistaa kuten edustaja saramokin korosti että tällainen laajamittainen verosuunnittelu ja optimointi vaatii sellaista osaamista jota aika harvalla pienemmällä yrityksellä tai varsinkaan tavallisella palkansaajalla on sen tähden tästä oikeudenmukaisuudesta ja tiiviistä veropohjasta huolehtiminen on ennen kaikkea niiden pienten rehellisten vastuullisten yritysten ja jokaisen tavallisen palkansaajan etu mitä enemmän suuret yritykset ja kansainväliset sijoittajat pystyvät omaa verotustansa optimoimaan ja välttelemään sitä raskaammaksi koituu tavallisten suomalaisten tavallisten pienten rehellisten suomalaisten yritysten verotaakka

arvoisa puhemies kuten tässä on kuultu kyseessä on tärkeä esitys tämä on osaltaan veronkiertodirektiivin täytäntöönpanoa ensi vuoden alkuun mennessä nämä säädökset on meillä oltava ja hyvä että etenemme viimeistään nyt näissä tärkeissä asioissa eli tässä maastapoistumisverossahan on kyse nimenomaan siitä että yrityksen varallisuuden siirrot maasta toiseen tulevat verotetuiksi se on meidän kaikkien etu ja tietenkin ne hyvät yleiset periaatteet veropohjan tiivistämisestä ja aggressiivisen verosuunnittelun torjunnasta ovat mitä tärkeimpiä me jokainen tiedämme ne mittasuhteet missä liikutaan niin kotimaassa kuin maailmallakin siinä että että veroja jollakin tavalla vältellään ja

on syytä kitkeä on hyvä että suomi on tässä nyt ottanut ottanut tällaisen sanotaanko toimeliaan linjan on tärkeää että hallitusohjelma kiinnittää vakavaa huomiota näihin kysymyksiin tämä ei varmasti sinänsä jää ainoaksi esitykseksi vaan näistä on nyt paljon kirjauksia ja varmasti myös jatkotoimia kaiken kaikkiaan seuraa mutta kun täälläkin viitattiin näihin hyvinvointiyhteiskuntamme rakenteisiin ja siihen asiaan että me ihan oikeasti tarvitsemme rahaa vanhustenhoivaan lasten koulutukseen varhaiskasvatukseen köyhien ihmisten

kysymys on myös ikään kuin ennaltaehkäisystä ei ole varsinaisia verotuottoja voitu arvioida mutta kyllähän niitä näistä varmasti pystymme pystymme arvioimaan niin että joka tapauksessa myönteiseen suuntaan mennään täällä mainittiin jo aiemmin nämä pari kyseistä asiaa tämän esityksen sisällöstä muun muun muassa se että tämä ei koske henkilöyhtiöitä eikä sitten myöskään tässä vaiheessa tätä liikearvon siirtymistä ja nämä ovat varmasti sellaisia asioita joista olemme ehkä jo tänään verojaostossa jotain kuulleet ja jatkamme siellä käsittelyä katsomme näitä

puhemies myös minä haluan tässä puheenvuorossani muistuttaa että hallitusohjelmassahan on kirjaus siitä että tämän lisäksi selvitetään arvonnousuveron mahdollisuus myös yksityishenkilöille eli tämä on kirjattuna hallitusohjelmassa ja huomaan ministerin nyökkäävän siellä aitiossa joten varmasti myös tämän selvittely

jo aikanaan olin siitä tyytyväinen että jutta urpilaisen aikaan myös euroopan unionissa otimme hyvin merkittäviä askeleita edelläkävijänä siinä että nostimme tätä verovälttely

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys veronvälttelylaiksi on ihan hyvä asia tutkin tuota meidän hallitusohjelmaa ja ja katselin listausta meidän veropoliittisesta linjauksestamme sitä mitenkä harmaata taloutta ruvetaan kitkemään poikkeen siinä on kaksikymmentä eri kohtaa tämä on yksi niistä kohdista ja meillähän menetetään hirmu paljon rahaa verotuloina harmaan talouden kautta on arvioitu jopa miljardeissa sen menevän niin paljon menetetään rahoja

tämmöistä harmaata taloutta harrastetaan aika paljon työmailla mitä on koetettu lähteä kitkemään esimerkiksi metalliteollisuudesta puhutaan paljon että sieltä on löydetty semmoisia jotka jättävät veroja maksamatta ja kiertävät veroja alipalkkausta on ravintola ja kuljetusalalla kuljetusalalla kabotaasiliikenne on tuonut omia veronkiertomahdollisuuksia se mitenkä siellä toimitaan eli nämä hommat vaativat meiltä tietenkin viranomaissatsauksia mutta se asia ajattelin käyttää tilaisuutta hyväkseni kun veroista kerran puhutaan ajattelin kysyä ministeriltä siitä kun sinne oli kirjattu

arvoisa puhemies tämä eun

veronkierron estämistä koskeva direktiivi on sinällänsä jatkumoa sille työlle mitä esimerkiksi oecdssä on tehty tämän beps hankkeen yhteydessä ja on äärimmäisen tärkeää että kansainvälisesti pyritään tähän veronkierron ja verovälttelyn estämiseen ja ilman kansainvälistä yhteistyötä muun muassa hyvää tietojenvaihtoa näissä hankkeissa ei kovin helposti päästä eteenpäin vielä on tietysti aika vaikea arvioida millä tavalla tämä veronkierron estämiseen liittyvä direktiivi tulee euroopan tasolla vaikuttamaan koska monissa maissa ollaan siinä samassa tilanteessa kuin suomessa että aika viime tipassa ollaan direktiiviä laittamassa käytäntöön mutta ehkä muutamia sellaisia ajatuksia mitä tästä nopealla lukemisella nousi esille kuitenkaan tässä esimerkiksi näihin konsernien sisäisiin siirtoihin ei käsittääkseni varsinaisesti olla puuttumassa muuten kuin sellaisissa tilanteissa jolloin tämän siirron johdosta suomella ei ole enää verotusoikeutta tässä sijoittautumisvaltiossa meillä on myöskin ollut paljon keskustelua tästä korkojen vähennysoikeudesta nimenomaan konsernin sisäisissä lainoissa sekä myöskin näissä sisäisissä laskutuksissa jotka käsittääkseni ovat kuitenkin tällä hetkellä tällaisessa verosuunnittelussa ja ja jopa verovälttelyssä niitä kaikkein tehokkaimpia

tule ulottumaan ja todellakin täytyy toivoa että nimenomaan kansainvälisesti tässä saadaan nyt ryhtiliikettä aikaiseksi koska kyllähän tämä on jos ajatellaan vaikka eun sisälläkin valtavan suuri verokilpailutilanne eu maitten välillä mutta myöskin kun ajatellaan alueena jossa kuitenkin pyritään monissa maissa verotuksellisesti hyvinvointivaltiota ylläpitämään tämä aiheuttaa sen että menetämme jatkuvasti niitä verotuloja jotka kuuluisivat kyseisille jäsenvaltioille

arvoisa herra puhemies harmaa talous ja veronkierto pienentävät yhteiskunnan saamia verotuottoja ja aiheuttavat epäreilun kilpailutilanteen yritysten välille harmaan talouden ja ja veronkierron vastustaminen kaikilla mahdollisilla keinoilla on on lähellä sydäntäni verot pitää maksaa välistävetoja en mielelläni katsele ministerille esitin viime viikolla kysymyksen ja positiivisen asenteen otitte siihen positiivisesti vastasitte ytj ytj järjestelmässä on

sitä enemmän voitaisiin tarttua vielä tiukemmin harmaaseen talouteen ja kun hallitusohjelmassakin on parikymmentä miljoona euroa harmaan talouden torjuntaan niin kertaan vielä olihan niin että tämä ytj järjestelmän päivittäminen ja laajentaminen on agendallanne on ohjelmassanne ymmärtääkseni kolme viiva neljä miljoonaa euroa riittää valmiin hankkeen toteuttamiseen ja se raha voitaisiin ymmärtääkseni ottaa siitä kahdestakymmenestä miljoonasta mikä hallitusohjelmassa on merkattu harmaan talouden vastaiseen työhön toinen kysymys koskee kun tässä veroista puhutaan yhteisöveron tuottoa kun talousarviokirjaa katsoo niin se on ollut jatkuvassa kasvussa ja sitähän kaksituhattakolmetoista taidettiin viimeksi laskea sitä on useamman kerran laskettu kun veroa on laskettu niin yllätys yllätys verotuotto on kasvanut miten ministeri näkee sen voisiko tässä olla joitain tulevia askeleita eteenpäin ja voisiko sillä olla kannustavia tekijöitä yritysten haluun pysyä suomessa työllistää ja kasvaa jotta saavutettaisiin se seitsemänkymmentäviisi prosenttia työllisyydessä

arvoisa puhemies minusta tämä nyt esillä oleva hallituksen esitys on erinomainen ja täyttää direktiivin vaatimukset tässä vaiheessa minusta oli turha ottaa mukaan tätä liikearvoa erittäin vaikeasti määriteltävää asiaa samoin kuin henkilöyhtiöitä olen tyytyväinen tähän hallituksen esitykseen pyysin tätä puheenvuoroa sen vuoksi että täällä on esitetty parissa puheenvuorossa ajatuksia siitä että otettaisiin käyttöön tuollainen luonnollisen henkilön exit vero siitähän on hallitusohjelman liitteessä viisi maininta jonka mukaan selvitetään onko mahdollista ottaa käyttöön veromallia joka estää ulkomailla asuvien suomessa verovelvollisina olleiden myynteihin lahjoihin ja perintöihin liittyvien verojen välttämisen mielestäni voidaan perustellusti poliittiselta kannalta kysyä onko asianmukaista että suomella olisi jokin ehdoton oikeus kohdistaa veroja henkilön omaisuuteen sen jälkeen kun hän on muuttanut pois suomesta uskon itse enemmän filosofiaan jossa lähdetään siitä että suomen tulee olla verotuksen osalta ja muutoinkin valtio josta ihmiset eivät halua muuttaa pois mielestäni arvonnousuverossa on vääjäämättä suomesta poismuuton rankaisemisen sävy eikä tämä sovi yhteiskuntamalliimme jonka lähtökohtana on yksilön vapaus toteuttaa itseään arvonnousuveroon liittyy poliittisen aspektin ohella monia käytännön ongelmia käytännössähän vero tarkoittaisi sitä että jos henkilö muuttaa pois suomesta hänelle laskettaisiin vero esimerkiksi suomessa asumisen aikana ostettujen osakkeiden arvonnousun perusteella vaikka henkilö ei ole myynyt osakkeita tällaisen arvonnousun euromäärän määrittäminen ei ole välttämättä kaikkien omaisuuserien kohdalla yksinkertaista helppoa se on lähinnä pörssiosakkeiden kohdalla koska niillä on selvä markkinahinta eu tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan arvonnousuveroa ei saa periä ennen kuin arvonnousu on realisoitu omaisuus myymällä suomesta poismuuton ja arvonnousun realisoitumisen eli omaisuuden myynnin välinen aika voi olla vaikkapa kymmeniä vuosia poismuuton ja myynnin välisenä aikana omaisuuden arvo on voinut laskea ja eu tuomioistuimen mukaan tämä arvonlasku tulee huomioida veron lopullista määrää laskettaessa normaalisti suomen solmimissa verosopimuksissa myyntivoittoja saa verottaa vain henkilön asuinvaltio kun henkilö siis muuttaa pois suomesta suomen oikeus verottaa hänen omaisuudestaan saamiaan myyntivoittoja katkeaa on kyseenalaista sallisivatko muut valtiot sen että suomi verottaisi esimerkiksi vuosikymmeniä poismuuton jälkeen omaisuuden myynnin yhteydessä realisoituneen arvonnousun uusi asuinvaltio ei välttämättä huomioisi tätä suomeen maksettavaa veroa periessään oman lainsäädäntönsä mukaista myyntivoittoveroa mikä johtaisi ankaraan kaksinkertaiseen verotukseen

tässä salissa puhutaan paljon veroista erityisesti silloin kun veroja joudutaan korottomaan jotta pystytään huolehtimaan meidän hyvinvointivaltiosta koulutuksesta palveluista sosiaaliturvasta kukaan meistä ei varmaan mielellään veroja korota liian usein niissä keskusteluissa jää vähälle se että itse asiassa meidän ei tarvitsisi korottaa yhtään veroja pikemminkin voisimme keventää esimerkiksi pieni ja keskituloisten verotusta entistä enemmän ja huolehtia nykyistä paremmin yhteiskunnallisista palveluista jos kaikki maksaisivat oikein ja reilusti verot sen mukaan kuin pitää maksaa harmaa talous on syöpä joka syö suomalaista yhteiskuntaa se että rikollisesti jätetään veroja maksamatta mutta paljon veroja jätetään myös maksamatta laillisesti tai tai sellaisella harmaalla alueella veroja vältellään nimenomaan laillisesti käytetään erilaisia verojuristeja osaajia isoja rahoja siihen että ei tarvitse maksaa veroja pienituloinen tai keskituloinen työssäkäyvä ihminen tai eläkeläinen maksaa joka eurostaan ja sentistään veroa aivan oikein niin kuin pitääkin siksi tuntuu hullulta että monissa tilanteissa ne joilla on kaikkein eniten maksavat suhteessa kaikkein vähiten juuri sen vuoksi että heillä on varaa ja mahdollisuus käyttää erilaisia eksperttejä jotka etsivät verotuksesta porsaanreikiä

pitää päättää kansallisesti me tiedämme lähellä parhaiten mistä asioista pitää päättää mutta sitten on asioita ongelmia jotka ylittävät rajan ja niihin tarvitaan rajat ylittäviä ratkaisuja tällainen verokilpailu kohti pohjaa se että kikkaillaan eri maiden eri verotasoilla siirretään tuloja näytetään niitä niissä maissa joissa veroja peritään huomattavasti vähemmin tai ei lainkaan käytetään veroparatiiseja hyväksi siihen tarvitaan yhteisiä toimia tästä exit verosta jota nyt direktiivin kautta tuodaan olemme puhuneet vuosikausia vasemmisto on nostanut sitä esille ja muistan miten uusliberaalipiireissä sille naureskeltiin ja sanottiin että haluamme haluamme estää yrityksiä poistumasta suomesta ei siitä ole kysymys kysymys on siitä että verot pitää reilusti maksaa siellä missä tulos puhumme monien yritysten kohdalla jotka ottavat konsernin sisäisiä lainoja eivätkä näytä tulostaan suomessa esimerkiksi terveydenhoidon sosiaalipalveluiden puolella vaan verot maksetaan

arvoisa puheenjohtaja edustaja essayah nosti esiin konsernien sisäiset siirrot ja todellakin siinä on yksi pahimpia aggressiivisen verosuunnittelun ja veronkierron elementtejä arvonnousuvero kuitenkin koskee vain oikeushenkilön sisäisiä varallisuuden siirtoja ja ja sen takia konsernin esimerkiksi tytäryhtiöiden välillä ovat jo verotuksen piirissä ja niihin pitäisi soveltaa markkinaehtoperiaatteen mukaista hinnoittelua valitettavasti näin ei ole ja ja siksi olenkin todella tyytyväinen että että hallitusohjelmassa on sitouduttu sekä kansallisesti että eu tasolla tukkimaan verovuodot se ei todella ole tämän arvonnousuveron asia mutta luotan ministeriin että että myös konsernin

tukitaan edustaja kivirannan filosofinen puheenvuoro voisi olla perusteltu mikäli veroja maksettaisiin vuosittain ilman erilaisia verosuunnittelun keinoja esimerkiksi vakuutuskuoria on kohtuutonta ajatella että muuttamalla maasta toiseen voisi osa porukkaa jättää kokonaan verot maksamatta tavallinen eläkeläinen ja tavallinen työntekijä kyllä maksavat veronsa miksi perijät ja muut omistuksillaan elävät voisivat välttää verotuksen vain muuttamalla maasta toiseen kyllä heidänkin pitää maksaa oma osuutensa meidän yhteiskunnallemme kuten puheenvuorossani nostin esiin länsimaissa kyllä laajasti nämä

herra puhemies tähän samaan aihealueeseen tietenkin kuuluvat juuri nämä mitä äsken täällä salissa on esiin noussut eli meillähän on monia tapoja millä pystytään veroja suunnittelemaan ja järjestelemään tekemään sellaisia käytäntöjä millä joko veroprosentit minimalisoituvat tai vältetään tietyissä tapauksissa kokonaan veronmaksu vaikka on hyvä että viime kaudella saatiin esimerkiksi vakuutuskuoriin tiettyä tiukkuutta lisää niin sinnehän vieläkin jäi aukkoja jotka koskevat esimerkiksi tilanteita joilla veronmaksulta voidaan välttyä jos muutetaan ulkomaille ja niin poispäin eli kyllähän tässä perkaamisen kovin laajastikin mielestäni puhemies oli hyvä kun vietimme viime viikolla veroviikkoa maanantain veropäivän seurauksena että mediassahan aika laajasti keskusteltiin näistä ongelmista minusta on jopa tarpeellista se että kansalaisyhteiskunnassa ja mediassa käydään laajaa keskustelua esimerkiksi juuri tämänkaltaisista verojärjestelyistä ja siitä kuinka paljon niiden kautta jää itse asiassa

verotietojen julkisuudesta mielestäni ei ollut hyvä asia että verohallinto oli ottanut sen tulkinnan vedoten näihin tietosuojamääräyksiin että yli sadantuhannen tulot voisi sitten jättää pois medialle annettavista listoista seurasin asiaa hyvin tiiviisti ja huomasin että nyt oikeuskansleri sitten ei tätä asiaa ottanut tutkittavakseen sinänsä mutta tässä on se vaara että jos tämä nyt oikeuskäytänteiden kautta alkaa vasta ratketa se venyy ja nythän kävi niin että esimerkiksi kun julkisuudessa yleistyi tämä tieto että nyt voi pyytää että yli sadantuhannen verotettavat tulot eivät olisi julkisessa listauksessa

niin kahdessa päivässä näiden vaatimusten määrä listalta poistamisesta nousi sadasta kahteensataankolmeenkymmeneenyhteen minkä seurauksena

on hyvin ennalta arvattavaa että sitten ensi vuonna vastaavassa tilanteessa vastaavalla tulkinnalla puhutaan jo tuhansista silloinhan voimme puhua perustellusti tilanteesta että että aidosti meidän verotietomme eivät kuten vanhan käytännön mukaan olekaan enää julkisia ja avoimia tämä ei ole nyt tämän päivän puheenaiheena mutta herätän tämän kysymyksen jotta ministeri ehkä

puhemies edustaja saramo tässä komppasi puheenvuoroani ja todellakin nosti esille myöskin nämä sisäisen hinnoittelun ongelmat ja konsernin sisällä tapahtuvan verosuunnittelun muistelen että kun aikoinaan luin tuon aarresaaret kirjan en sitä lapsuuteni lapsuuteni seikkailukirjaa vaan tämän verovälttelyyn liittyvän aarresaaret kirjan niin

siinä oli yritysesimerkkejä siis tällainen tavallinen kuulakärkikynä oli yrityksen sisäisesti hinnoiteltu kolmellatuhannella eurolla voitte kuvitella minkälaisia omaisuudensiirtoja voidaan ikään kuin laillisesti tehdä siellä yrityksen sisällä silloin kun halutaan vältellä veroja ja saada niitä mahdollisimman pieniksi sen tähden myöskin tämä konsernin sisäisiin laskutushintoihin niitten läpinäkyvyyteen puuttuminen olisi äärimmäisen tärkeää ja sitten on tämä korkovähennysoikeus jota suomessa tosin on jo jonkun verran pyritty rajaamaan mutta ei kaikilta osin nämä ovat ehkä niitä kaikkein suurimpia tapoja millä voidaan tätä verovälttelyä tehdä myöskin valtion tukisäännösten perkaaminen eu tasolla on sellainen joka vaikuttaa siihen verotettavaan tuloon se on mielestäni kanssa tärkeää silloin kun mietitään eun sisällä esimerkiksi

oikeudenmukaisuutta ja sitä mikä mahdollisesti vaikuttaa esimerkiksi vaikkapa yritysverotuksen tasoon tässä kyllä tietyt eu jäsenmaat ihan selkeästi kiertävät näitä säännöksiä toisille nämä valtiontukisäännökset tuntuvat olevan tiukempia kuin toisille ihan tässä viimeisenä vielä vielä nostan esille että kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetissa haluttaisiin valtion tulopuolta olla sitä kautta lisäämässä että viisikymmentä miljoonaa tästä kauppa alusten viihdemerenkulkuun suunnatusta tuesta joutaisi pois koska se on sitten sitä tavallisen kansalaisen verovälttelyä kun sitä viinarallia harrastetaan tuosta tuosta itämeren poikki niin kyllähän se on omanlaistansa verovälttelyä myöskin siinä mielessä vaikka nämä muut ovat totta kai niitä suuruusluokaltaan merkittäviä ja tärkeitä ymmärrämme että jokainen siellä omassa arkipäivässään saattaa myös tehdä niitä ratkaisuja joilla pyrkii tietynlaiseen

arvoisa puhemies muutamia nopeasti ensinnäkin edustaja essayahille onnea ja menestystä miehistötuen poisvetämiselle se on nimittäin teseihin sidottu ja veikkaan että jokainen suomen satama pysähtyisi sen jälkeen ensinnäkin tähän yleiskeskusteluun ihan muutama huomio ensinnäkin pitää muistaa se että meillä on oikeuskäytänteissä jo tällä hetkellä olemassa kansallisia keinoja ottaa veronkierto kiinni ettemme ihan tyhjillä merillä ja sitten se että tässä on aika sujuvasti puhuttu harmaasta taloudesta ja veronkierrosta tämä itse asiassa on verosuunnittelua koskeva koska nythän ei

puhuta tuoton verotuksesta vaan arvon verotuksesta ja tämä on verosuunnitteluun liittyvä sitten saman tien kannattaa muistaa se että kansainvälisesti vertailtuna meidän verovaje on erittäin pieni tässä keskustelussa nyt pikkuisen tuli se kuva että on oltu ihan hunningolla mutta emme me nyt ihan hunningolla ole olleet kyllä me aika hyvin olemme vielä tätä hoitaneet mutta petrattavaa on ja sen takia me olemme nimenomaan sitoutuneet näihin kansainvälisiin toimiin ja siihen mikä tässäkin tulee eli tämä ihan muistutuksena on arvioitu että näitä on muutamia tapauksia vuodessa eli ei puhuta mistään massaverotuksesta joka lähtee täällä liikkeelle sitten niihin kysymyksiin mitä oli täällä oli kysymys veronumeroista telakoille selvitys on ensi vuoden aikana eli eli se tulee sitten konsernien osalta korot tiukentuvat ensi vuoden alusta eli siellä tulee tiukempaa ja sitten katsotaan tietysti nyt tämä mitä tässä tapahtuu ja arvioidaan onko näissä arvioidaan tilanne ja itse asiassa konserniverotuksen osalta minulla on työryhmä lähtemässä liikkeelle eli kyllä minä arvioin tuota kokonaisuutta no ytjn osalta se on hallitusohjelmassa mutta se ei sinällänsä vmää sillä lailla koske koska meillä ne verotustiedot ovat siellä jo olemassa se mitä edustaja kiuru sanoi liittyen näihin verotuksellisiin keinoihin meillä on tulossa tuplapoistot joilla nimenomaan haetaan nyt sitä dynaamisuutta verotukseen sitten se mikä täällä tuli oikeastaan useampaan kertaan tämä henkilöiden arvonnousun verotus se selvitetään vuonna eli ensi vuonna se olisi mahdollista sitten kaksituhattakaksikymmentäyksi tuoda sitten verojen julkisuuteen nämä tapaukset mitä on ollut ovat ihan puhtaasti viranomaisratkaisuja en ole sitä oikeuskanslerin päätöstä nähnyt enkä ole kerennyt perehtyä siihen enkä ole kerennyt perehtyä siihen olin viime viikonlopun brysselissä euro ja ecofin kokouksessa

arvoisa puhemies hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain verotusmenettelystä annetun lain viidennentoista pykälän ja tuloverolain kuudennenkymmenennenneljännen pykälän muuttamisesta on itse asiassa kyselty yllättävänkin paljon eli tulorekisterin tämän vuoden alun käyttöönotossa ilmenneet ongelmat ovat osaltaan antaneet aiheen hallitusohjelman kirjaukselle jonka mukaan tulorekisterin käyttöönotossa ilmenneet ongelmat selvitetään ja niitä korjataan jotta helpotetaan pienyrittäjien ja kansalaisjärjestöjen toimintaa tässä esityksessä on kyse juuri näistä pienille toimijoille tarkoitetuista helpotuksista tulotietojärjestelmästä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten että tulorekisteriin ilmoitettavien tietojen antamiselle säädettyjä määräaikoja pidennettäisiin luontaisetujen palkkaennakoiden verovapaiden kustannusten korvausten ja rekisteröidyn yhdistyksen maksamien enintään kahdensadan euron määräisten kertasuoritusten osalta myöhästymismaksun määräämiselle säädettyä siirtymäaikaa pidennettäisiin vuodella siten että myöhästymismaksua määrättäisiin pääsääntöisesti vasta ensimmäisenä päivänä tammikuuta tai sen jälkeen maksettuja suorituksia koskevan ilmoituksen myöhästymisen perusteella lisäksi myöhästymismaksua koskevia säännöksiä tarkistettaisiin luontaisetuja koskevien ilmoitusten osalta verotusmenettelystä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten että sivullisen tiedonantovelvollisuuden piiristä vapautettaisiin enintään sadan euron suuruiset kilpailupalkinnot jotka eivät liity työ tai palvelussuhteeseen lain on on nyt tarkoitus tulla voimaan vuoden alusta

ja keskusteluun

arvoisa puhemies tämä tulorekisteriuudistus on erinomainen esimerkki siitä miten voidaan ensinnäkin tehdä hyvin eteenpäin katsova digitalisaatiota edistävä uudistus ja sitten vielä jatkaa lainsäädännön ja käytäntöjen kehittämistä hyvässä dialogissa olennaisimpien sidosryhmien kanssa hallitus on todella tarttunut toimeen siinä että kun on kerran tunnistettu että on korjaamisen varaa niin sitten ne puutteet korjataan rivakasti tästä onkin tullut laajasti kiitosta etenkin yrityksiltä ja järjestöiltä niiltä kaikista pienimmiltä toimijoilta jotka ovat aiemmin kokeneet hankalaksi juurikin näiden pienten rahojen ilmoittamisen ja monet muut harvemmin käytetyt ominaisuudet tässä järjestelmässä siksi onkin syytä lausua ääneen kiitos kaikille jotka ovat tätä järjestelmää olleet kehittämässä ja samalla toivoa että vastaavantyyppisiä järjestelyjä saataisiin otettua käyttöön muuallakin kuin verotuksen kohdalla suomihan on todella edistyksellinen ja siinä missä esimerkiksi yhdysvalloissa ihan tavallinen palkansaaja saattaa joutua palkkaamaan erillisen konsultin hoitamaan omaa meillä moni ei välttämättä ajattele veroilmoitustaan juuri lainkaan koska järjestelmä on niin pitkälti automatisoitu ja nojaa niin pitkälti luottamukseen kutakin veronmaksajaa kohtaan niin että yksilön ei tarvitse huolehtia että siinä kohtaa jokin menisi pieleen jos ei palkkaa asiantuntijaa katsomaan omien asioidensa perään

nostanut esiin sen että tällä hetkellä byrokratiaan ja siihen hakemusten pyörittämiseen lisäselvitysten pyörittämiseen käytetään jopa enemmän aikaa kuin siihen sosiaalityöhön mikä on kuitenkin ollut keskeinen osa meidän toimeentulotukijärjestelmäämme

arvoisa puhemies taitaa olla kysymyksessä se esitys mistä me ministeriä kiitimme jo aiemmassa keskustelussa silloin kun muutamia päiviä takaperin oli tämän saman aihealueen toinen toinen vastaavan tyyppinen korjaus eli siis silloin kun huomaamme käytänteissä ongelmia on parempi sitten että korjataan ne saman tien edellisellä kerralla otettiin hieman lisää lisää aikaa siihen mikä on parhaillaan käsittelyssä että nämä tietyt eläketulot ja ja muut tulevat rekisteri ilmoittamisen varaan nyt sitten

koskee sitten näitä tilanteita joissa tiettyjä määräaikoja lykätään tai pidennetään ja sitten on myös tämä aika paljonkin julkisuudessa keskustelua herättänyt asia että

tämän aiemman tulkinnan mukaan näitä ihan pieniä palkintoja jouduttiin ilmoittelemaan koettiin varsin byrokraattiseksi byrokraattiseksi hankalaksi ja ikäväksi järjestelyksi ja ja tässä tähän nyt tulee paikkausta ja varmasti on niin että juurikin erilaiset yhdistykset kansalaisjärjestöt pienet yritykset monet saavat tästä esityksestä nyt helpotusta siinä mielessä tämä tulee tarpeeseen ja siitä kiitos on eräs asia mehän siis tulemme joka tapauksessa tätä eduskunnassa käsittelemään jo parhaillaankin on meillä siellä valtiovarainvaliokunnan verojaostossa mikä tuli mieleen mikä lienee syytä kuitenkin tässä yhteydessä todeta ja ehkä katsella sitten ihan ihan tietyltä pohjalta on se että tässähän on nyt myös se puoli että kun tätä sinänsä hyvin enintään sadan euron suuruista kilpailupalkintoa ei enää tarvitse ilmoittaa rekisteriin niin kuitenkin palkinnon saajan on itse esitettävä tämä rekisteriin ja tietenkin kun sitten miettii monta kertaa sitä tilannetta sen palkinnon saajan näkökulmasta niin varsin pienistä eristä sielläkin on kysymys ja voisin kuvitella että sekin voisi osaltaan olla sellainen tilanne että se aiheuttaisi hämmennystä ja jälleen kerran saattaisimme olla tilanteessa että sitten taas mietimme pitäisikö korjata sen vuoksi

sillä tavalla myös pohtisi tätä ja sitä voimmeko tässä yhteydessä kenties myös tämän kohdan nyt jo paikkailla ainakin näin nopeasti emme ole vielä laajaa asiantuntijakuulemista käyneet tuntuisi siltä että tässä olisi yksi pohdinnan paikka

arvoisa rouva puhemies todellakin sipilän hallituksen aikana purettiin byrokratiaa siellä oli useita satoja kohteita mitkä kevensivät arjen byrokratiaa toimijoitten osalta tietenkin sen hallituksen aikana tehtiin myös tämä tulotietojärjestelmän kehittäminen sinänsä tämä on erinomainen digitaalinen järjestelmä mutta tässä tuli mukana myös byrokratiaa mitä ei toivottu tästä oli harmia kunnillekin ja mehän nyt sitten paikkasimme lisätalousarviossa näitten kuntien verorahoitusosuuksia noin miljoonalla jo jo aiemmin toivotaan että näitten uudistusten ja parannusten kautta järjestelmästä saadaan sitten hyvä hyvä tehtyä todellakin edustaja viitanen otti esille myös tämän saajan näkökulman ja toivon että myös keskustelussa valtiovarojen verojaostossa ja meidän eduskunnassakin otettaisiin kantaa toki tämä nyt helpottaa jo sinänsä meidän kolmannen sektorin ja vapaaehtoistoimijoitten byrokratian purkua kahdella tapaa tämä sadan euron ilmoitusraja plus sitten tämä kahdensadan euron euron määräaikaisten kertasuoritusten ilmoitusvelvollisuus viidestä päivästä kuukauteen antavat pelivaraa yhdistyksissä kaikkenansahan näitten pienten pienten sanotaan bugien korjaaminen on tärkeää siinä mielessä

kuitenkin lain kirjaimen mukaan eläviä ihmisiä että ei tule semmoisia missä tavallaan ärsytetään turhaan itse toimijoita ja muuta niin että meille tulee niin sanottuja merkintöjä tai viivästyksiä näihin asioihin tämä on erinomainen asia ja toivon todellakin hyvää keskustelua tuo sadan euron raja on varmaan jostain tullut mutta itse pohtisin vaikka sen kaksinkertaistamistakin niin että se olisi sama kuin määräaikaisen kertasuorituksen osalta mutta varmaan keskustelu käydään onko raja kohdallaan ja ovatko kaikki toimijat kohdallaan tervetullut korjaus tähän tähän

arvoisa rouva puhemies pidän tärkeänä että tällaisia tulorekisteriin liittyviä korjauksia nyt hallitus on tehnyt ja niin kuin olemme huomanneet tulorekisteri ei lähtenyt liikenteeseen aivan niin kuin ajateltiin tällä hetkellä kunnissa aiheuttaa suurtakin päänvaivaa se millä tavalla sekä verokorttiuudistus että tulorekisteri ovat sitten vaikuttaneet siihen miten verotulot kunnissa on arvioitu ja miten ne sitten ovat loppujen lopuksi kertyneet nämä muutokset mitä nyt tehdään ovat nimenomaan näitten pienien toimijoitten kannalta tärkeitä ne ovat aiheuttaneet paljon paljon lisää byrokratiaa ja viiden päivän ilmoitusvelvollisuus on ollut todella tiukka jos ajatellaan vaikkapa erilaisia urheiluseuroja ja erilaisia yhdistyksiä ja muita vastaavia niin niin tuskin siellä joka päivä on joku vapaaehtoistoimija istumassa istumassa tietokoneen ääressä tekemässä näitä merkintöjä tämä on kyllä järkevään suuntaan tehty muutos täällä tuli puheenvuoroissa esille se tarvitsisiko edes sen palkinnonsaajan sitten ollenkaan ilmoittaa näitä silloin kun kyse on vähäisestä määrästä täytyy muistaa että tulorekisterin alkuperäinen ajatus oli kuitenkin se että tällä nimenomaan pyritään pitkällä tähtäimellä sekä sosiaaliturvatietojen että verotustietojen että palkkatietojen yhteensaattamiseen ja siltä osin sitten se jos erilaista tuloa on tullut jossakin muodossa on on sinällänsä perusteltavissa että näitä tuloja jos ei muuten niin sitten esimerkiksi kelan

maksatusten johdosta ilmoitetaan todellakin on äärimmäisen tärkeää että tämmöiset aivan vähäpätöiset palkinnot siellä oli lueteltu muistaakseni karkkipussia ja mitalia ja pokaalia ja vastaavantyyppistä on ollut järjetöntä että näitä on pitänyt pyörittää ja sitten omantunnontarkkojen ihmisten vielä miettiä miten näitten menettelyitten kanssa pitäisi mennä eteenpäin varmasti ainakin urheilujärjestöpuoli kiittää että tämä uudistus tältä osin ollaan nyt saatu eteenpäin muutoinkin uskon itse että tämä tulorekisterijärjestelmä pidemmän päälle tulee olemaan meidän sosiaaliturvauudistuksemme yksi tärkeimpiä kulmakiviä ja siksi

ei kannata nyt masentua vaan kannattaa jatkaa sitä työtä ja kehittämistä eteenpäin ja todellakin saada tulorekisteri toimimaan mahdollisimman hyvin jotta sitten sen päälle pystytään rakentamaan muitten rekistereitten yhteenajamiset tämä on ollut kristillisdemokraattien mallin kannustavan perusturvan lähtökohta ajatus että meillä on olemassa reaaliaikainen tulorekisteri jolloin voidaan varmistua siitä että aina työn vastaanottaminen on kannustavaa ja siihen ovat sovitettuina yhteen sitten myöskin sosiaaliturva ja verotiedot

arvoisa puhemies ehdotuksen ansiot on jo moneen kertaan todettu enkä lähde niitä toistamaan mutta hiukan tarkemmin ehkä tuosta sadan euron ilmoitusrajasta nykyään kun verotus on automatisoitu niin pitkälle tavallisen ihmisen ei juurikaan tarvitse täydentää veroilmoitusta ja tässä tapauksessa kun olisi vielä tämmöiset poikkeukselliset tulot kilpailupalkinnot muilta kuin työnantajalta joita tulee ehkä kerran kolmessa vuodessa tai vielä harvemmin niin sitten se että että ne pitäisi muistaa ja hoksata ilmoittaa veroilmoituksessa keskimäärin puoli puoli vuotta sen tapahtuman jälkeen kun kun sitten tavallaan vastaavat joissa pieniä summia voittaa jostakin systeemistä ovat muun verotuksen piirissä esimerkiksi arpajaisverotuksen tai veikkausvoittojen osalta ihan ihan toisenlaisen verokertymän puolella johtaisi hyvin

johtaisi hyvin herkästi siihen että vain muutama prosentti näistä tunnollisista veronmaksajista ilmoittaisi tällaiset yksittäiset kilpailupalkinnot se on taas verojärjestelmän kannalta ongelmallista että vain pieni osa noudattaisi verolakeja se muistuttaa tilannetta joka oli koiraveron osalta että niitä verotuksessa ilmoitettuja koiria oli oli vain muutama prosentti siitä mitä kadulla tai metsäteillä oli nähtävissä

tämmöiseltä loukulta pitäisi pitäisi tässä varmaan fiksussa verojärjestelmässä pystyä välttymään ja saattaisi olla oikea ratkaisu jo nyt suoraan säätää että että nämä alle sadan euron muilta kuin työnantajalta saadut kilpailupalkinnot eivät olisi myöskään veronalaista tuloa siihenhän on helposti kirjoitettavissa sitten että jos tällaisia tulee tietyn määrän yli vaikkapa yli viidessäsadassa vuodessa niin sitten se tilanne muuttuisi kyllähän tähän on on sitten tämmöisiä jatkonormeja kirjoitettavissa jos pidetään liian pelkistettynä tätä mallia että kokonaan kokonaan ne verovapaaksi säädettäisiin tässä kun on politiikassa paljon vappusatasista puhuttu niin ehkä tästä saisi sitten tämmöisen pilkkisatasen että pilkkipalkinnot olisivat verovapaita ja suuri osa kansalaisista olisi tyytyväisiä

arvoisa rouva puhemies tässä on ollut hyviä puheenvuoroja juuri äsken kuultiin tästä problematiikasta kun ollaan jo muiden verojen piirissä no toki ymmärrän myös sen näkemyksen että se on kelan etuuksiin

koska nyt tällä hetkellä ennen isoa sosiaaliturvauudistusta me olemme siinä tilanteessa että monet luetaan tuloksiin jotka sitten vähentävät niiden toivotaan nyt että tämä ei ei ainakaan tavaroihin ulotu niin että palkinnon saaja joutuisi arvioimaan jos saa pesukoneen minkä arvoinen se on ja onko se sellainen palkinto josta voidaan katsoa että perheessä sitä tarvitaan ja se pienentäisi sitten toimeentulotukea ja niin edelleen tässä vaiheessa voitaisiin myös mietintöön kirjata sellaista ohjeistusta joka sitten ohjaa myös kelaa ja viranomaisia niissä tulkinnoissa ja joka voi sitten ehkäpä innokkaan virkamiehen tai viranhaltijan pikkuisen ohjata toiselle raiteelle sille mitä on tarkoitettu minun mielestäni edustaja koskinen on erittäin hyvä näkemys juuri se että ne pienet rahasummat eivät olisi siinä omalta osaltani voin sanoa että saattaisi olla niin että voisi jäädä ilmoittamatta jotakin jos se on niin että se mitkä ne tasot ovat on toivotaan kyllä ja uskon niin että valiokunta osaa keskustelujen jälkeen nähdä sen että mahdollisimman monta sudenkuoppaa voitaisiin välttää että se ei koidu sen yksittäisen henkilön tai tai yhdistyksen yhdistykset on tässä kohtaa hyvin huomioitu ja nostettu kun tätä nyt on lähdetty korjaamaan siitä hallitukselle suuret kiitokset mutta nyt olisi vielä oikeastaan erittäin hyvä jos valiokuntakuulemisessa myös ottamaan huomioon tämä mitä edustaja essayahkin toi esille että on tiettyjä asioita joita pitää huomioida mutta ei mentäisi sille puolelle että se ihminen itse joutuu arvioimaan jonkun vaikkapa tavaran arvoa ja jos se onkin merkittävä niin se jouduttaisiin rahaksi muuttamaan ja sillä olisi jotain seuraamuksia

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö kaksi nyt päätetään kannanotosta kertomuksen johdosta

valiokunnan puheenjohtaja edustaja ojala niemelä esittelypuheenvuoro olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies käsiteltävänä on perustuslakivaliokunnan mietintö eduskunnan oikeusasiamiehen vuoden kaksituhattakahdeksantoista kertomuksesta tällä kertaa kertomuksen käsittelyssä varattiin myös muille valiokunnille mahdollisuus antaa lausuntonsa asiasta lausuntoja kertomuksesta antoivatkin hallintovaliokunta lakivaliokunta sivistysvaliokunta sosiaali ja terveysvaliokunta sekä työelämä ja tasa arvovaliokunta perustuslakivaliokunta on kertomusta käsitellessään kiinnittänyt ensinnäkin huomiota oikeusasiamiehen toimintaan tilastotietojen valossa kanteluita saapui kertomusvuonna noin viisituhattakuusisataa mikä on kaikkien aikojen toiseksi suurin määrä kertomusvuonna ratkaistiin vähän yli viisituhattaneljäsataa kantelua kertomusvuoden lopussa oikeusasiamiehen kansliassa ei ollut vireillä yhtään yli vuoden vanhaa kantelua perustuslakivaliokunta pitääkin tärkeänä että kanteluiden käsittelyaikaa koskeva tavoite on pystytty saavuttamaan kantelujen määrän kasvusta huolimatta perustuslakivaliokunta ei ole erikseen arvioinut oikeusasiamiehen yksittäisiä ratkaisuja tai kannanottoja tämä on laajemminkin tapana laillisuusvalvojien kertomusten käsittelyssä valiokunnan mietinnössä keskitytään isompiin linjoihin ja vain ani harvoin on otettu kantaa yksittäisen ratkaisun yhteydessä esille nousseisiin kysymyksiin perustuslakivaliokunta on oikeusasiamiehen kertomuksen johdosta kiinnittänyt huomiota viranomaisvalvonnan järjestämiseen valiokunta on jo aikaisemminkin pitänyt tärkeänä huolehtia siitä että oikeusasiamiehellä on toimivaltaisia ensisijaisia valvojia valvottavanaan oikeusasiamiehen tehtävänä voidaan nähdä olevan muun muassa valvonnan täydentäminen ja sen varmistaminen että laillisuusvalvonnan järjestelyt toimivat tarkoitetulla tavalla oikeusasiamieheen nähden ensisijaisia erityisiä valvontaviranomaisia ovat muun muassa aluehallintovirastot sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontavirasto sekä erityisvaltuutetut perustuslakivaliokunta korostaa mietinnössään asianmukaisen viranomaisvalvonnan järjestämisen merkitystä ja valvonnan riittäviä resursseja toisen valitettavasti jälleen esiin nousseen kysymyksen muodostavat laillisuusvalvontakäytännöissä ilmi tulleet perusoikeusturvaan liittyvät ongelmat yksityisten lastensuojelulaitosten sijaishuoltoon määrättyihin lapsiin kohdistuvissa rajoitustoimenpiteissä ongelmat eivät perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan ole olleet vähäisiä mikä käy ilmi myös oikeusasiamiehen kertomuksesta kyse on ollut muun muassa lakiin perustumattomista rajoitustoimenpiteistä sinänsä hyväksyttävien rajoitustoimenpiteiden toteuttamisen tavasta ja olosuhteista sekä lisäksi yhteydenpidon ja lasten kuulemisen puutteista perustuslakivaliokunnan mukaan lasten perusoikeuksien toteutuminen lastensuojelussa edellyttää käytännössä myös lastensuojelulaitosten toiminnan riittävää valvontaa valiokunta korostaa myös lastensuojelussa työskentelevien koulutuksen ja tietoisuuden lisäämisen merkitystä perustuslakivaliokunnan mietinnössä käsitellään lisäksi kysymystä ylimmän laillisuusvalvonnan työnjaon ja yhteistyön kehittämisestä kysymys valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen välisen työnjaon ja yhteistyön kehittämisestä on aikaisemmin ollut esillä laillisuusvalvojien kertomusten yhteydessä aina vuodesta kaksituhattaviisitoista alkaen

arvoisa puhemies käsittelyssä olevasta oikeusasiamiehen kertomuksesta saa selkeän käsityksen oikeusasiamiehen toiminnasta ja esiin tulleista ongelmista kuten perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja toikin edellä ilmi kanteluita oikeusasiamiehelle saapui kertomusvuonna noin viisituhattakuusisataa mikä on kaikkien aikojen toiseksi suurin määrä perustuslakivaliokunta on pitänyt kertomusta käsittelevässä mietinnössään hyvänä sitä että kanteluiden käsittelyaikaa koskeva tavoite on pystytty saavuttamaan kantelujen määrän kasvusta huolimatta perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt mietinnössään erityistä huomiota muun muassa lastensuojelulain muuttamisen yhteydessä oikeusasiamiehen laillisuusvalvontakäytännössä ilmenneisiin merkittäviin perusoikeusturvaan liittyviin ongelmiin yksityisten lastensuojelulaitosten sijaishuoltoon määrättyihin lapsiin kohdistuvissa rajoitustoimenpiteissä perusturvaan liittyvät ongelmat eivät ole olleet vähäisiä esiin on noussut muun muassa lasten oikeuksien rajoittamista ilman laissa säädettyä perustetta tiedotusvälineiden mukaan eräässä lastensuojeluyksikössä nuoria oli esimerkiksi riisutettu alasti tällainen toimintahan ei perustu lakiin lisäksi nuoria oli joissakin tapauksissa eristetty muista ihmisistä käytännössä kokonaan apulaisoikeusasiamies onkin vaatinut aivan oikein että jatkuvasta eristämisestä ja sosiaalisten suhteiden rajoittamisesta luovutaan arvoisa puhemies on tärkeää että kaikista lakiin perustumattomista lapsen loukkaavista käytännöistä päästään kaikissa lastensuojeluyksiköissä eroon lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaan kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon tuomioistuinten hallintoviranomaisten tai tai lainsäädäntöelimien toimissa jotka koskevat lapsia on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu perustuslakivaliokunnan mukaan lasten perusoikeuksien toteutuminen lastensuojelussa edellyttää käytännössä myös lastensuojelulaitosten toiminnan riittävää valvontaa lisäksi valiokunta korostaa lastensuojelussa työskentelevien koulutuksen ja tietoisuuden lisäämisen merkitystä lapsen oikeutta hyvään kohteluun huolenpitoon ja kasvatukseen on vahvistettava on varmasti edelleen tarpeellista selkeyttää yleisesti hyväksytyn tavanomaisen kasvatuksen ja perusoikeuksiin kajoavien rajoitusten välistä rajanvetoa jos esimerkiksi laitoshuollossa olevan henkilön perusoikeuksia on tarve rajoittaa on rajoituksista säädettävä lailla ja ne tulee oikeuttaa erikseen kussakin tapauksessa ja kunkin perusoikeuden osalta myös kodin ulkopuolelle sijoitetuilla lapsilla on oikeus huolenpitoon asetettuihin rajoihin sekä ihmisarvoa kunnioittavaan kohteluun arvoisa puhemies haluan vielä tässä yhteydessä kiinnittää huomiota erääseen ongelmaan nimittäin viime maaliskuussa ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä ja euroopan kriminaalipolitiikan instituutti heuni julkistivat selvityksen lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta ihmiskaupasta ja hyväksikäytöstä suomessa selvityksen suomessa lapsia ja nuoria käytetään ihmiskauppaan viittaavalla tavalla hyväksi muun muassa rikollisessa toiminnassa heitä ei kuitenkaan tunnisteta ihmiskaupan uhreiksi selvityksessä ilmeni että suomessa tapahtuvassa rikollisessa toiminnassa on hyväksikäyttöä joka koskee erityisesti koulukodeista karkaavia nuoria näen tärkeänä että tähän ongelmaan kiinnitetään enemmän huomiota ja puututaan tiukemmin arvoisa puhemies laillisuusvalvonnassa havaittujen merkittävien epäkohtien vuoksi valtioneuvoston tulee tarkoin seurata lastensuojelulain noudattamista ja toimivuutta sekä yksityisten lastensuojelulaitosten toimintaa ja puuttua havaittuihin havaittuihin epäkohtiin myös lainsäädännöllisin keinoin

arvoisa puhemies vierailimme pari viikkoa sitten lakivaliokunnan kanssa eduskunnan oikeusasiamiehen toimistolla vierailulla saimme uusia näkökulmia lainsäädäntötyön tueksi tämän käsittelyssä olevan toimintakertomuksenkin pohjalta nostan kertomuksesta erityisen tarkastelun kohteeksi sivuilta

luvun kymmenen keskeistä suomalaista perus ja ihmisoikeusongelmaa oikeusasiamiehen kertomuksen mukaan perus ja ihmisoikeuksissa ilmenee puutteita muun muassa vanhusten oloissa ja kohtelussa lastensuojelussa kuten edustaja immonen kuvasi vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisessa ulkomaalaisten oikeusturvassa vankien oloissa ja kohtelussa sekä terveyspalveluiden saatavuudessa lisäksi oikeusasiamies nostaa kertomuksessaan esiin laitoksissa olevien itsemääräämisoikeutta loukkaavat rajoittamiskäytännöt oikeusprosessien pitkät käsittelyajat sekä puutteet perusopetuksessa ja näiden edellä mainittujen ongelmien ennaltaehkäisyssä arvoisa puhemies oikeusasiamiehen kertomus kertoo karua kieltä perus ja ihmisoikeuksien toteutumisesta suomessa ja kertomuksessa ilmenevät ongelmat on syytä ottaa tosissaan meidän on tässä salissa tehtävä kaikkemme perus ja ihmisoikeuksien edistämiseksi ja kertomuksessa esiintyvien puutteiden korjaamiseksi

arvoisa rouva puhemies

ja kyllä tässä täytyy sanoa että kristillisdemokraatit myös haluavat vähän omaa häntäänsä nostaa siellä on ollut paljon meidän aktiiveja tätä asiaa edistämässä muun muassa kansalaisaloitteen kautta ja nostamassa tätä keskustelua että me tarvitsemme oman laillisuusvalvojan myöskin vanhusten asioitten hoitamiseen meillä totta kai on on valviraa on avia mutta me tiedämme että nämä valvontamäärärahat ja myöskin sitten valvonnan laatu muun muassa nämä erilaiset yllätystarkastukset ja vastaavat vaativat kohennusta siinä mielessä on tärkeää että meillä olisi tämmöinen riippumaton

joka pystyy sitten myöskin antamaan vanhusten palveluihin ja oikeuksiin liittyviä laajempia suosituksia ja myöskin tekemään esimerkiksi vaikka vuotuisia selvityksiä sitten tässä mietinnössä ja keskusteluissa on myöskin nostettu esille

lastensuojeluun liittyvät ongelmat

lehtitietojen perusteella on tullut esille huomattavia puutteita erityisesti näissä monissa yksityisissä lastensuojelulaitoksissa tässä muistaakseni jossakin puheenvuorossa nostettiin esille vammaisiin ja ja laitoksissa oleviin esimerkiksi vaikkapa päihdeasiakkaisiin liittyvät itsemääräämisoikeuteen liittyvät rajoitukset nämä ovat välillä vähän sellaisia hankalia tapauksia joissakin tapauksissa joudutaan punnitsemaan varmasti sellaisia seikkoja kuin milloin henkilö on vaaraksi itselleen tahi toisille ja sitten toisaalta myöskin sitä että tämä itsemääräämisoikeus on kyllä meillä perustuslaissa varsin korkealla ja silloin kun ei ole varmuutta miten hyvin ihminen ymmärtää omaa tilaansa varmasti joudutaan joudutaan sitten siinä käytännön työssä niitä rajanvetoja tekemään esimerkiksi toisten turvallisuuden takaamiseksi

täällä valiokunnan mietinnön lopussa sanotaan hyvin että oikeusasiamiehen toiminnan painopiste on siirtynyt yhä selvemmin viranomaisten toiminnan valvonnasta ihmisten oikeuksien edistämiseen oikeastaan tästä viimeisestä asiasta haluaisin vähän laajentaa keskustelua siihen mistä nyt viime aikoina meillä on käyty kovasti keskustelua eli tähän apulaisoikeusasiamiehen hän pitää ongelmallisena sitä että kirkkotilaa käytetään

ja on katsonut että sillä on tämmöisiä omia erityisiä uskonnollisia merkityksiä tässä yhteydessä haluaisin korostaa sitä positiivisen uskonnonvapauden henkeä mikä meillä suomen perustuslaissa on ja myöskin muistuttaa siitä että meillä perustuslakivaliokunta on aikanaan linjannut että meillä voi olla koulun joulujuhlassa näitä kristilliseen kulttuuriperintöön kuuluvia elementtejä kuten vaikkapa jouluevankeliumi tai enkeli taivaan tai joulukuvaelma

jotka eivät siihen halua osallistua on olemassa rinnakkainen nyt tästä johon myöskin opetushallituksen ohjeet ovat tähän asti perustuneet apulaisoikeusasiamies tehnyt uudentyyppisen linjauksen elikkä hän katsoo että vaikka tuolla kirkkotilassa suoritettu joulujuhla olisi opetushallituksen ohjeitten mukainen elikkä ei sisältäisi muita tunnustuksellisia piirteitä siellä olisi ainoastaan nämä kristilliseen kulttuuriperintöön kuuluvat elementit niin siitä huolimatta on ongelmallinen pitopaikka tämä varmasti aiheuttaa tällä hetkellä kouluissa aika suurta hämmennystä koska vielä tämän vuoden puolella meillä on länsi suomen ja sisä suomen avi antanut ratkaisun jossa

että päättäjäisjuhlan järjestäminen kirkkotilassa ei itsessään tee tilaisuudesta uskonnollisesti sitoutunutta

varmaan monet koulut ovat tätäkin ohjetta pitäneet mielessään kun ovat pohtineet sitä missä koulun joulujuhlan voi pitää on huomioitava se että meillä on sellaisia kuntia joissa yksinkertaisesti ei ole sellaisia tiloja joihin saataisiin kaikki koulun oppilaat ja toisaalta heidän vanhempansa ja isovanhempansa tai ketkä kaikki haluavat tulla paikalle koulun

pyytäisi apulaisoikeusasiamiestä kuultavaksi tällaisena oma aloitteisena kuulemisena koska minun mielestäni nyt on tärkeää selkeyttää tämä tämä on kuitenkin selkeästi ristiriidassa sen kanssa mitä meillä perustuslakivaliokunta on aiemmin linjannut ja toisaalta myöskin sen kanssa miten opetushallitus on siltä pohjalta sitten ohjeistanut

tätä on on pidetty lainvastaisena tietysti täytyy kysyä minkä lain vastaisena kun laissa ei varsinaisesti ole määrätty että joulujuhla tarvitsee järjestää sinällään toivon että joulujuhlat jatkossakin saavat olla ja ne saavat olla myöskin siellä kirkkorakennuksessa kunhan noudatetaan niitä opetushallituksen ohjeita jotka tähänkin saakka ovat olleet äärimmäisen toimivia täytyy toivoa että tosiaan perustuslakivaliokunnassa tähän asiaan

nyt olisi hyvä jos me pitäytyisimme pääasiassa

mutta kun tämä asia nousi esille niin voitaneen tehdä niin sopiiko että teemme niin että otetaan lyhyt debattikierros niin että suurin piirtein yksi per ryhmä saisi käyttää puheenvuoron ja sitten kuullaan oikeusasiamiehen vastauspuheenvuoro tähän pyydän niitä edustajia jotka haluavat käyttää tässä puheenvuoron nousemaan seisomaan ja painamaan viides painiketta

edustaja essayahin viittaamalla tavallahan perustuslakivaliokunta poikkeuksellisesti otti viisi vuotta sitten tämmöisen yhden ratkaisun puntaroitavakseen kun siinä tilanteessa oli vielä opetushallitus kirjoittamassa ohjeistuksiaan koulujen työtä koskien muun muassa näitä juhlatilaisuuksia ja eri ja uskonnottomien huomioon ottamista niissä niin oli ikään kuin semmoinen poikkeuksellinen sosiaalinen tilaus sille että katsottaisiin sitten perustuslakivaliokunnassa vähän leveämmillä hartioilla mikä oikea tulkinta olisi ja minun nähdäkseni se on toteutunut hyvin niin näissä opetushallinnon ohjeissa kuin koulukohtaisessa käytännössäkin tuossa ratkaisussahan ei otettu kantaa näihin rakennuskysymyksiin ja ja se onkin ikään kuin toisen messun väärti on niin monenlaisia rakennuksia seurakuntasaleja erilaisia joissakin tuskin huomaa että se on kirkon tilaa ja sitten on taas puhtaasti hyvinkin selvästi erottuvia kirkkorakennuksia joissa saatetaan tällaisia yhteisiä koulujen tilaisuuksia pitää minusta ei ehkä ole oikea tapa se että nyt vaadittaisiin juuri tätä yksittäistä ratkaisua mihinkään laajempaan käsittelyyn vaan jatkossa sitten perustuslakivaliokunta voisi muiden asioiden yhteydessä miettiä onko tarvetta tarvetta näitä opetushallinnon ohjeistuksia katsoa tarkemmin miten ne ovat ajan tasalla ja näin pikaisesti luettuna vaikutti ihan hyvin perustellulta

arvoisa puhemies minusta eduskunnan oikeusasiamies tekee arvokasta työtä meillä on paljon ongelmia lastensuojelussa perheiden asemassa velallisten asemassa ja monessa muussa jotenkin tuntuu että tämä yhteiskunta on mennyt aika päälaelleen kun meidän ylimmät laillisuusvalvojamme joutuvat miettimään tämmöisiä asioita kuin suvivirsi ja joulujuhlat tämäntyyppisiä asioita jotka ovat kuuluneet meidän perinteisiimme iän kaiken minusta niiden pitäisi olla niin itsestään selviä asioita että me emme oikeudellista niitä ne ovat suomalaista kulttuuria suomalaista perinnettä niin että minä en oikeastaan edes ymmärrä tätä keskustelua minusta meidän pitäisi saada elää täällä niin kuin ennenkin ja jos joku siitä pahastuu niin hän on sitten poissa niistä tilaisuuksista

arvoisa rouva puhemies suvaitsevaisuus ei tarkoita sitä että perinteistä tulisi luopua vaan itse asiassa meidän pitää suomessa myös puolustaa ja ja pitää yllä suomalaisia perinteitä niin kuin tässä edellä kollega essayah toi esille meillä on onneksi nyt se tilanne että suvivirsi saa soida ja hoosianna kaikua myös koulujen juhlissa se on arvokas osa meidän

tässä apulaisoikeusasiamiehen kannanotossa otettiin myös tilaan itse asiassa kantaa apulaisoikeusasiamieshän totesi että tilalla on uskonnollinen merkitys ja tämä laittaa kyllä tilanteen aika ongelmaiseksi meillä on kirkko toivonut että kirkkoja voisi käyttää monipuolisemmin ja siellä on pidetty ylioppilasjuhlia siellä on pidetty erilaisia konsertteja ja muita jos nämä kaikki nyt rajataan pois niin olemme varsin erikoisessa tilanteessa itse toivon että perustuslakivaliokunta ottaa tähän asiaan kantaa ja ja pohtii sitä onko se tila itsessään nyt sitten rajoittava tekijä

arvoisa puhemies olen itse jotenkin mieltänyt perustuslakivaliokunnan jäsenenä niin että me emme ehkä sinänsä tartu yksittäisiin kysymyksiin tällaisessa tilanteessa kun on kyse apulaisoikeusasiamiehen lausunnosta on leimahtanut monenlaisia ristiriitaisia väitteitä sisältävä julkinen keskustelu keskustelu tietysti voisi olla hyvä jos apulaisoikeusasiamies itse tarkentaisi mitä hän on tarkoittanut mutta jos nyt itse kerron miten itse ymmärsin niin olen ymmärtänyt niin että että apulaisoikeusasiamies otti kantaa siihen että että ei ole ok se että koulun joulujuhla ikään kuin kauttaaltaan

omaa lähiuskontoa elikkä tästä tullaan tietysti tähän yhdenvertaisuuskysymykseen voidaanko puhua yhdestä suomalaisesta kulttuurista vai onko niin että meillä kuitenkin on uskonnon ja sananvapaus suomessa ja pitäisi välttää ikään kuin sitä että pakotetaan ihmisiä yhteen muottiin

että meillä on jumalanpalveluksen yhteydessä koulujen joulujuhla ja todistustenjako niin joo mutta tämä on minun näkemykseni minä haluan myös kunnioittaa sitä puolta että kukaan ei voi sanoa kirkolle että me pidämme täällä nyt konsertin taikka jotain kirkolla on se oma näkemyksensä en minä voi mennä häissä laulamaan jotakin tiettyä kappaletta mitä hääpari itse toivoo vaan kirkolla ja oletettavasti siinä kohtaa rovastilla ja suntiolla on se määräämisvalta siellä kirkossa pitää nähdä että tämä toimii myös toisin puolin kyllä kirkko on itsenäinen

rouva puhemies tässä apulaisoikeusasiamiehen linjauksessa nousee esiin mielestäni ennen kaikkea kysymys siitä onko kirkkotilassa oleskelu sinänsä uskonnonharjoittamista onko kirkkotilalla sinänsä uskonnollinen merkitys perustuslakivaliokunta on aiemmin todennut sen että kristilliset juhlatraditiot esimerkiksi virsi ovat osa suomalaista kulttuuria eli nekään eivät ole sinänsä yksittäinen virsi vielä uskonnon harjoittamista tai joulukuvaelma ei ole uskonnon harjoittamista niin että ihmettelen kyllä sitä miten pelkkä kirkkotila katsotaan ikään kuin uskonnon harjoittamiseksi jos siellä järjestetään aivan samanlainen joulujuhla joka voitaisiin järjestää vaikkapa siellä koulun liikuntasalissa liikuntasalissa sen vuoksi minäkin toivon koska tämä on herättänyt nyt valtavan paljon hämmennystä

koululaisten menosta esimerkiksi johonkin juhlaan joka on vaikka seurakunnallisessa rakennuksessa erittäin kummallisena koko meidän länsimainen kulttuurimme perustuu kristinuskoon ja siihen perinteeseen mikä sieltä tulee ja sitten yhdellä lausunnolla lähdetään tämä haastamaan käytännössähän tässä on kysymys siitä että hyvin pieni vähemmistöryhmä alkaa tässä maassa määräillä miten tätä kasvatusta tehdään seurakuntien ja koulujen ja koko tämän meidän yhteisömme kannalta pidän tämän hyvän viestin saavuttamista että nämä juhlat järjestetään suomalaisen perinteen mukaan äärimmäisen tärkeänä pidän tätä keskustelua mitä tässä käydään tämän asian ympärillä erittäin pelottavana näköalana tulevaisuuteen kun menen johonkin toiseen maahan vierailulle olkoon se sitten vaikka roomalaiskatolinen maa vaikka espanja taikka etelä amerikassa joku valtio taikka sitten islamilainen valtio niin heillä on omat perinteensä joiden mukaan he juhlansa järjestävät järjestävät enkä varmasti avaa suutani että teidän on luovuttava tästä pidän tätä keskustelua aivan järkyttävänä kyllä kristityssä maassa pitää olla sen maan perinteet muuten ei tule mitään

arvoisa puhemies miksi asioista jotka ovat tavallisia perinteitä ja käytännössä toimivia tehdään iso yhteiskunnallinen ongelma tätä on varmasti pohtinut moni suomalainen viime päivinä perustuslakivaliokuntahan on todennut käytännössä nimenomaan ettei valiokunnan tarkoituksena ole ollut muuttaa käytäntöä erilaisten koulun perinteeseen kuuluvien tilaisuuksien kuten lukukauden päättäjäisten osalta ja että tällaiset juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria nyt kuitenkin ratkaisussaan apulaisoikeusasiamies on

lukukauden päättäjäisjuhlan järjestämistä kirkkosalissa sillä se on nimenomaan jumalanpalvelusten toimittamiseen tarkoitettu paikka ja siitä välittyy näin jo itsessään uskonnollisia merkityksiä tämä oli suora lainaus sieltä ratkaisusta eli siinä on problematisoitu paitsi juhlan sisältö myös itse kirkkotilan käyttäminen saako siis etu töölön lukio järjestää lakkiaiset temppeliaukion kirkossa

kiitoksia arvoisa rouva puhemies nyt on äärimmäisen tärkeää ratkaista tämä uusi linjaus että siitä välittyy itsessään uskonnollisia merkityksiä ja että lähtökohtaisesti on ongelmallista pitää tilaisuuksia kirkkosalissa tähän mennessä ei ole ollut kunhan se on noudattanut opetushallituksen ohjetta

sen sijaan olisin toivonut että apulaisoikeusasiamies olisi koskettanut vain yksittäistä asiaa elikkä hän olisi ottanut kantaa tähän kouvolan naukion koulun tilanteeseen jossa ilmeisesti on tapahtunut todennäköisesti ylilyönti ja hän olisi lausunut siitä mutta kun hän sen lisäksi lähti lausumaan siitä että nyt kaikki kirkkorakennukset ollaan tehty jollakin tavalla itsessään uskonnollisia merkityksiä välittäviksi tiloiksi joissa pidetään ongelmallisena lähtökohtaisesti pitää koulujen juhlia niin tämä muuttaa koko tämän konseptin sen takia minä toivon että perustuslakivaliokunta ottaa tämän asian käsittelyyn
ja haluaako oikeusasiamies jääskeläinen vastata tähän olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies arvoisat kansanedustajat tosiaan apulaisoikeusasiamies pasi pölösen ratkaisusta nousi viikonloppuna kohua ymmärtääkseni ainakin osittain se kohu johtui siitä että tätä itse päätöstä ei ollut saatavilla oikeusasiamiehen verkkosivuilla tuolloin viikonloppuna se taas johtuu siitä että meillä on ihan julkisuuslakiin perustuvana käytäntönä se että asianosaisten pitää saada tieto ratkaisusta ennen kuin se julkaistaan nyt tietojeni mukaan tämä ratkaisu oli viime viikon puolessavälissä laitettu menemään asianosaisille ja se olisi laitettu verkkoon tämän viikon alussa mutta nyt sitten asianosaisten taholta tämä päätös oli tullut julkisuuteen ja viikonloppuna taas sitten ei sitä pystytty verkkoon viemään minä

en voi lähteä kommentoimaan ja arvioimaan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisua apulaisoikeusasiamiehet käyttävät heidän käsiteltävänään olevissa asioissa samaa toimivaltaa kuin oikeusasiamies oikeusasiamies ei ole apulaisoikeusasiamiesten esimies eikä voi esimerkiksi ottaa uudelleen ratkaistavakseen apulaisoikeusasiamiehen ratkaisemaa asiaa sen voin sanoa että olen lukenut tämän päätöksen ja itse en näe että tämä olisi ristiriidassa minkään olemassa olevan perustuslakivaliokunnan kannanoton kanssa se kysymys johon tämä keskustelu on nyt ehkä täsmentynyt voidaanko koulun päättäjäisjuhlaa järjestää kirkkotiloissa silloin jos siihen ei sisälly mitään muita uskonnon harjoittamiseen viittaavia elementtejä kuin se se kirkkosali on sellainen kysymys johon nyt tässä päätöksessä olevien tietojen taikka minulla muutoinkaan olevien tietojen mukaan perustuslakivaliokunta ei ole nimenomaan kantaa tästä päätöksestä käy ilmi että vähän tähän liittyvää aikaisempaa laillisuusvalvontakäytäntöä on ollut ehkä voin ne tässä nostaa esille siltä varalta että nämä eivät kaikkien tiedossa olisi ehkä vähän antaa perspektiiviä tähän täällä on vuonna

oikeusasiamies tämä on varmaan ollut oikeusasiamies lauri lehtimaja uskoisin tämän ajankohdan perusteella en varma ole mutta olettaisin että näin näin on arvioinut uskonnollisten yhdyskuntien omistamien tilojen käyttämistä äänestyspaikkoina kunnallisvaaleissa oikeusasiamies totesi että tulisi pyrkiä siihen että vaalihuoneistot ovat aatteellisilta kytkennöiltään mahdollisimman neutraaleja uskonnon harjoittamiseen nimenomaan tarkoitettujen tilojen kuten esimerkiksi kirkkosalin käyttäminen vaaleissa äänestyspaikkana ei oikeusasiamiehen mukaan ollut asianmukaista

sitten apulaisoikeusasiamies on vuonna kaksituhattayhdeksän arvioinut asevelvollisten kutsuntatilaisuuden järjestämistä uskonnollisten yhteisöjen tiloissa tässä ilmeisesti kirkkosaleista kysymys vaan vaan jostakin muusta uskonnollisen yhteisön tilasta ja tämän apulaisoikeusasiamies on arvioinut jossakin määrin ongelmalliseksi ja nyt apulaisoikeusasiamies pasi pölönen on pitänyt lähtökohtaisesti ongelmallisena koulun lukukauden päättäjäisjuhlan järjestämistä kirkkosalissa

tosiaan tähän kysymykseen tietääkseni ei perustuslakivaliokunnan kannanottoa ole ja ja jos sellainen tulee niin se on perustuslakivaliokunnan asia mutta tietenkään apulaisoikeusasiamies ei ole voinut ottaa huomioon mitään sellaista kantaa jota ei perustuslakivaliokunnan taholta ole vielä otettu tämä ehkä tältä osin kiitos

puhemies tässä on todellakin tärkeitä asioita käsiteltävänä ja tämän käsittelyn yhteydessä ovat nousseet erityisesti heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten tilanne ja ja puutteet esimerkiksi vanhustenhoidossa ja lastensuojelussa joihin on syytä suhtautua vakavasti poliisikantelut ovat tämän kertomuksen mukaan yksi suurimmista kanteluryhmistä mikä liittyy tietysti siihen että poliisi joutuu lakisääteisiä tehtäviä hoitaessaan puuttumaan perus ja ihmisoikeuksiin esimerkiksi pakkokeinoja käyttäessään kiinnitän huomiota siihen että hallintovaliokunta nostaa aika voimakkain sanankääntein esiin sen miten tähän nimenomaan poliisin resurssit niiden suuntaaminen poliisien määrä ja se että meillä esimerkiksi muihin pohjoismaihin verrattuna poliisin henkilöstöresurssit ovat valitettavasti edelleen heikolla heikolla tasolla on on hyvä jos tätä poliisien määrää pystytään jonkin verran nostamaan mutta kiinnitän huomiota siihen että eduskuntaryhmät ovat aiemmin sopineet selvästi korkeammasta tasosta kuin mihin mihin nyt tämän vaalikauden aikana ollaan näillä näkymin pääsemässä

arvoisa puhemies tällä hetkellä todellakin tämä poliisitilanne on on johtanut siihen että poliisi joutuu priorisoimaan vakavampien rikosten tutkintaa ja ja kiireellisiä hälytystehtäviä ja keskittämään sitten niitä resurssejaan suurimpiin asutuskeskuksiin mikä mikä vaikuttaa esimerkiksi harvaan asuttujen alueiden

rouva puhemies todellakin poliisin tilanne suomessa on hieman epätasaisesti jakautunut eikä ihan vähän olekaan pohjois karjala maakuntana näyttää ehkä karseimmillaan sen mikä tämä tilanne tänä päivänä on kyllä joensuussa on poliiseja niin paljon että joskus ihan ihmetyttää kun niitä ihmetyttää kun niitä on todella joka nurkka täynnä siellä kun ajelevat kaupungilla eri eri yhteyksissä mutta jos vaikka ilomantsilainen möhkön mummo soittaa että sudet ovat pihalla tulkaa apuun niin ei varmasti tulla apuun sen jokainen tietää että se puhelu menee ihan ihan hukkaan ei apua ei tule apua ei kuulu ehkä kuvaava tilanne viime syksynä alkoi karhunmetsästys tämä niin sanottu valvottu jahti niin kyllä valvontaa oli silloin poliiseja oli ilomantsissa kiitettävästi jopa minun kesämökkini tienvarressa jossa ikinä ennen en ole oli poliisiauto mitä lienee odotellut tuskin allekirjoittanutta sitä haluaisin oikeusasiamiehelle korostaa nyt että turvallisuuden kannalta poliisin näkyminen kunnissa on aivan äärimmäisen tärkeä asia meillä on se tilanne harvaan asutulla alueella suurin osa suomen pinta alastahan on semmoista metsäistä suomea josta taajamat puuttuvat siellä täällä voi pikku kuntakeskus olla mutta ne muut jotka asuvat sen taajaman ulkopuolella ovat aivan turvattomassa asemassa apua ei saa vaikka soittaisi niin niin monta esimerkkiä voisin kertoa mutta ajan lyhyyden takia en niihin mene totean vain poliisin tilanteesta niillä alueilla välimatkat ovat niin pitkät että apua ei tule meidän

totta kai se on tästä salista kiinni mitä rahoja löytyy ja miten ne kohdennetaan mutta kyllä eduskunta saa tässä katsoa peiliin se turvallisuudentunne tuolla maaseutukunnissa on ollut heikkoa varsinkin viime aikoina tämä susitilanne on on karannut täysin käsistä en tiedä mitkä ovat oikeusasiamiehen kaikki instrumentit mitä hän voi asian suhteen käyttää eduskunnalla niitä varmaan löytyy jos haluja löytyy jos ei tähän turvallisuustilanteeseen ja nimenomaan näihin susitilanteisiin puututa kohta lähiaikoina oikeasti tämä tällainen on järjetöntä paapomista on ihan käsittämätöntä että jos ihminen menee toisen pihamaalle luvatta siinä rikotaan

suomessa on tässä menty kyllä sellaisiin ulottuvuuksiin että näissä keskusteluissa ei ole mitään järkeä ihmisillä pitää olla turvallista asuivatpa he kaupungissa tai maaseudulla siitä on pidettävä ehdottomasti kiinni

olen samaa mieltä että häirikkösusiongelmaan pitää puuttua mutta nyt minä en oikein ymmärtänyt sitä että kun sanoitte että rikkoo kotirauhaa niin eduskunnan oikeusasiamiehen pitäisi alkaa tutkia sitten susien liikkumista se vähän minua tuossa huvitti hyvä korjaus näin näin ajattelin tämä näin illan kevennykseksi tuskin sitä tarkoititte ensimmäistä kertaa nyt on kokeiltu sellaista että kun perinteisesti perustuslakivaliokunta on antanut mietinnön laillisuusvalvojien kertomuksista niin nyt kun tästä eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksesta on kysymys niin nyt on eduskuntakäsittelyä uudistettu siten että myös tietyt substanssivaliokunnat ovat saaneet antaa lausunnon lakivaliokunta antoi omasta osuudestansa ja kuulimme asiantuntijoita ja pidimme erittäin hyvänä sitä että että oikeusasiamiehen kertomus pitää sisällään myös erikseen koottuja tietoja siitä eduskunnan oikeusasiamiehen käsitys uusista lainsäädäntöhankkeista siitä mitä olisi hyvä hyvä uudistaa olemme lisäksi ottaneet kantaa muun muassa vankeinhoitoon lastensuojeluun ja perus ja ihmisoikeuksien toteuttamiseen tämä koko lausunto on luettavissa en ala sitä täällä nyt tavaamaan alusta loppuun mekään emme tietenkään lakivaliokunnassa ole ottaneet kantaa yksittäisiin ratkaisuihin emmekä kannanottoihin vaan nehän on tehnyt oikeusasiamies toimivallallaan täällä käytiin hyvää keskustelua uskonnon ja kulttuurin harjoittamisesta en enää siihen palaa

totean vain sen että suomalainen perinne on hieno ja haluaisin sen säilyvän kuten kristillisten perusarvojen suomessa jotka eivät välttämättä ole sidottuja uskontoon vaan ovat ovat tämmöisiä eurooppalaisia yleisiä demokraattisia käsityksiä kuluvalle vuodelle oikeastaan antaisin tällaiset terveiset lastensuojelu puhuttaa tosi paljon ja tässä esimerkiksi perussuomalaisten eduskuntaryhmän perustuslakivaliokunnan jäsen edustaja immonen toi esiin lastensuojelulaitosten ja lastensuojelutoimijoiden valvonnan se puhuttaa usein miten voisimme estää esimerkiksi sen tyyppiset oli aikanaan tämä pikku eerika tapaus joka meitä kaikkia ravisteli nyt luin eilisestä iltalehdestä että käsitellään viime vuonna tapahtunutta asiaa oulussa on alkanut eilen käräjäoikeudessa käsittely jossa syytetään lapsen toista vanhempaa tämä vanhempi on alaikäinen siitä että ensikodin tiloissa he asuvat ensikodissa on tapahtunut lapsen pahoinpitely tämä on vähän yli kolme kuukautta vanha lapsi on tosi pahasti potkittu ja ravisteltu siten että hänelle on tullut aivovamma ja ja pysyviä vammoja oikeastaan tämmöisestä antaisin evästystä että pitäisikö vähän selvittää mikä ensikotien asema on silloin ollaan jo ollaan jo lastensuojelutoimenpiteiden parissa kun asutaan tämmöisessä ensikodissa se on tarkoitettu siihen tukemiseen miten voi olla mahdollista että silloin kun toimenpiteet ovat jo käynnissä pienelle lapselle voi tapahtua jotain näin vakavaa olisin tämän halunnut tuoda esille jo siinä keskustelussa kun puhuimme lasten ja perheen asemasta kun oli tämä

tuntuu jotenkin surulliselta että toiset ihmiset kuten itse olen tämän kokenut eivät ole olleet oikeutettuja saamaan eivätkä ole saaneet sitä iloa saada lapsia ja sitten on ihmisiä jotka eivät eivät välitä siitä eivätkä koe sitä rakkautta ja tunnetta kun heillä on on lapsi tämmöisissä tilanteissa pitäisi helpommin puuttua ja ehkä ehkä sitten tosiaan ottaa lapsi pois siten että hänet annetaan sellaisille vanhemmille esimerkiksi helpottamalla adoptiota että että oikeasti lapsi saisi rakastavan kodin kuten edustaja immonen sanoi kaiken kaiken keskiössä pitää olla lapsen etu

arvoisa puhemies oikeusasiamiehen kertomus on kaikkein tärkeimpiä raportteja joita tässä salissa käsitellään ihmisarvot ovat perustavia arvoja joille hyvinvointivaltio minun mielestäni rakentuu perusoikeudet ovat sananmukaisesti perustavia oikeuksia joissa yhdenvertaisuus ja ihmisoikeuksien toteutuminen on hyvin tärkeää on on erityisen tärkeää että oikeusasiamies kiinnittää huomiota hyvinvointivaltion keskeisiin epäkohtiin joita valitettavasti on kuten täällä on todettu esimerkiksi lastensuojelu on ollut viime aikoina otsikoissa kiitos paitsi oikeusasiamiehen myös oikeuskanslerin ja ja tutkivien journalistien lastensuojelulaitoksiin kohdistuva valvonta on osoittautunut riittämättömäksi ja lukuisten lastensuojelulaitosten toimintatavat ovat myös osoittautuneet kyseenalaisiksi erityisesti nämä rajoittamistoimenpiteet on ilmeistä ettei valvonnan resursseihin ole panostettu riittävästi avien resurssipula on ilmeinen ja niiden tilanne vaihtelee voimakkaasti eri puolilla maata esimerkiksi pohjois suomen avin tilanne on kuulemani mukaan ollut erityisen vaikea tietääkseni lisätalousarvioissa on tullut aveille lisää määrärahoja mutta tilannetta on tarpeen seurata huolellisesti ja mitä tulee näihin laittomiin rajoitustoimenpiteisiin joita lastensuojelulaitoksissa on on toteutettu toimeenpantu niin on hyvä että sosiaali ja terveysministeriössä toimii paraikaa työryhmä joka tutkii sitä miten tähän tulisi puuttua ja esimerkiksi tarvetta päivittää lastensuojelun rajoittamistoimenpiteitä koskevaa lainsäädäntöä vastahan se tosin viime kaudella oli meillä eduskunnassa tai onko tarpeen esimerkiksi ohjeistusta tiukentaa tai tai muuten tähän puuttua mutta mielestäni tärkeintä nyt joka tapauksessa on se että että lastensuojelulaitoksessa toimivilla ihmisillä olisi ymmärrys siitä kuinka lastensuojelulakia tulee tulkita että kunnioitetaan huostaan otettujen lasten ihmisoikeuksia mitä tulee ylipäätään heikommassa asemassa olevien ihmisten palveluihin niin valvonnassa on puutteita muuallakin kuin siellä lastensuojelussa näen itse yhtenä ongelmallisena asiana sen että omavalvonta on viime vuosina voimakkaasti lisääntynyt ja omavalvonta on juuri valvonnan keinona todettu monessa kohtaa riittämättömäksi esimerkiksi vanhusten vanhusten palveluissa mielestäni hyvin tärkeä kysymys on se miten sitten omavalvontaa pitäisi kehittää kun sitä mitä ilmeisimmin meillä kuitenkin jatkossakin tulee olemaan ja minusta siihen pitäisi paneutua ihan omalla omalla selvityksellään mielestäni myös eduskunnan pitäisi kiinnittää huomiota valvonnan kokonaisuuteen eli tulisi tarkentaa sitä mikä on kuntien vastuu sen jälkeen kun sopimus on allekirjoitettu jonkin palveluita tuottavan tahon kanssa oli kyse sitten lastensuojelusta tai vanhusten palveluista tai vaikkapa vammaisten palveluista tietääkseni oikeuskanslerilla on vireillä omavalvonnan kehittäminen ja jos näin on toivottavasti on niin pidän sitä erittäin tärkeänä tärkeänä asiana lopuksi haluan todeta vielä sen että että kun tällä kaudella toivottavasti saadaan sosiaali ja terveyspalveluiden kokonaisuudistus valmiiksi niin siinä yhteydessä on meidän varmistettava että valvontaan kiinnitetään erityistä huomiota sitä kehitetään siten että että vastuut ovat selvät että valvontavastuita terävöitetään ja myös sanktiot laitetaan ajan tasalle vielä kiitos oikeusasiamiehelle tästä erinomaisesta raportista

arvoisa rouva puhemies apulaisoikeusasiamies nostaa esiin tärkeän asian eli sen miten järjestetään hyvää varhaiskasvatusta varhaiskasvatus tarkoittaa päiväkotia tai perhepäivähoitoa varhaiskasvatusta toteutetaan tilanteessa jossa kuntien resurssit eroavat merkittävästi toisistaan tämä voi viime kädessä johtaa siihen että yhdenvertaisuus ei enää toteudu eri paikkakunnilla tai yksittäisen lapsen kohdalla sivistysvaliokunnan mielestä on syytä selvittää keinoja yhdenvertaisuuden turvaamiseksi varhaiskasvatuksessa kaikkia lapsia täytyy pystyä kohtelemaan tasavertaisesti
ja haluaako lopuksi oikeusasiamies jääskeläinen käyttää puheenvuoron olkaa hyvä

arvoisa puhemies eduskunnan tilintarkastajien kertomus eduskunnan tilinpäätöksestä toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta kaksituhattakahdeksantoista

ja sitä koskeva tarkastusvaliokunnan mietintö ovat nyt tässä käsittelyssä tarkastusvaliokunta on kuullut muun muassa tilintarkastajien puheenjohtajaa eduskunnan pääsihteeriä ja hallintojohtajaa sekä eduskunnan henkilöstöjärjestöjä tilintarkastajien kertomukset ovat jälleen olleet niin sanotusti puhtaita elikkä tilintarkastajilla ei ole ollut huomautettavaa tarkastusvaliokunta toteaa että tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti mietinnössään valiokunta on kiinnittänyt huomiota myönnettyihin määrärahoihin ja niiden käyttöön sekä toiminnan kuluihin ja niiden muutoksiin eduskunnan osalta valiokunta on nostanut esille ensinnäkin työn ruuhkautumisen ja henkilöstön jaksamisen erityisesti istuntokausien ja vaalikausien lopussa sekä tarpeen kehittää eduskunnan kansliassa toiminnan avoimuutta ja keskustelukulttuuria sekä kolmanneksi tarpeen jatkaa kansliassa toimia kestävän kehityksen edistämiseksi sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja nostanut esille myös sen että on tärkeää seurata eduskuntakiinteistön sisäilmatilannetta jatkossakin päätösehdotuksenaan valiokunta on ehdottanut että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomusten johdosta

puhemies kuten valiokunnan mietinnössä todetaan eduskunta on pystynyt melko hyvin hyvin toimimaan sille annettujen määrärahojen puitteissa ja tarkastusvaliokunnalla ei ollut mitään huomautettavaa tämän asian suhteen sitä vastoin huoli työn ruuhkautumisesta ja henkilöstön jaksamisesta on kirjattu myös tähän mietintöön erityisesti valiokunnissa täysistuntotyötä tekevillä työtaakka on ajoittain ollut kohtuuton työntekijät venyvät ja joustavat täällä eduskunnassa työtilanteen mukaan ja ja varmasti se kuuluu täällä työnkuvaan mutta jossain kyllä menee myös joustamisen ja venymisen rajat nämä rajat ylittyivät viime kaudella monen työntekijän kohdalla toivottavasti tästä on nyt opittu eivätkä viime kauden tilanteet toistu sillä kyllä tälläkin työpaikalla on löydettävä keinot joiden avulla kohtuuton töiden ruuhkautuminen ja töiden liiallinen kuormittavuus voidaan estää puhemies on myös tärkeää että eduskunnan kulttuuri kehittyy sillä tavalla avoimempaan suuntaan että täällä uskalletaan hyvissä ajoin tuoda oma uupuminen tai muut epäkohdat esille haluan toki tässä yhteydessä korostaa ja kaiken tämän puheen jälkeen haluan tuoda esille että tämä eduskunta on kyllä varmasti todella hyvä työpaikka siitä ei ole kysymys mutta joka tapauksessa on uskallettava miettiä myöskin näitä epäkohtia ja uupumisen oireita joita on tullut esille eduskunnan työpainetta voidaan helpottaa myös sillä että lainsäädäntötyö paranee ministeriöissä viime kaudella tänne eduskuntaan tuli niin huonosti valmisteltuja lakiesityksiä että niiden korjaamisessa ja paikkaamisessa jouduttiin tekemään paljon ylimäärästä työtä ja sekin varmaan aiheutti lisärasitusta myöskin henkilökunnalle
arvoisa puhemies itselläni on se myönteinen olla tarkastusvaliokunnassa edelleen jäsenenä minulla on sieltä ihan hyviä kokemuksia viime kaudelta valiokunta tekee arvokasta tärkeää työtä mielestäni sellaisessa hyvässä voisiko sanoa valtiopäivähengessä valiokuntahan harvoin edes äänestää asioista pyrimme aina yksimielisyyteen ja ja sitä kautta myös tämänkaltaisia asioita on hyvä käsitellä mitä täällä tänään on käsitelty toivotan uudelle puheenjohtajalle voimia työssään hän on hienosti ottanut haltuun

haluan tästä nyt vain yleisesti sanoa koska usein viime kaudellakin näitä keskusteluja kävimme näistä tarkastusvaliokunnan sinänsä hyvin tärkeistä asioista on hyvä että valiokunta jälleen kerran tässä omassa mietinnössään kiinnittää huomiota muun muassa juuri tähän äskeiseen edustaja mäkisalo ropposen käsittelemään asiaan täällä henkilöstön työhyvinvointi on hyvin tärkeää me olemme kyllä varmasti liian usein joutuneet näkemään tilanteita missä työn ruuhkautuessa myös voimavarat joutuvat koetukselle henkilöstöllä sillä tavalla on mielestäni tärkeää että se

edustaja mäkisalo ropponen tuossa edellä kiinnitti huomiota aivan olennaiseen asiaan eli siihen mikä on tavallaan ministeriöistä tulevan ja ministereiltä tulevan lainsäädännön taso ja kuinka paljon sitten oletetaan että täällä eduskunnassa pystytään ikään kuin kirjoittamaan lakia uusiksi ja sehän ei tietenkään sen tehtävä ole muistan että jo pitkällä perspektiivillä vuosikausienkin ajalta on sellaisia kokemuksia että aika ajoin eduskunta on omissa valiokunnissaan kirjannut mietintöihinsä että olisi toivonut korkeampaa tasoa lainvalmistelulta enkä halua kyllä tällä

syyttää välttämättä ministeriöiden virkamiehiä koska heillä on myös vastaavia paineita tiedämme että näinä säästövuosina mitä on on ollut pitkään myös ministeriöissä resurssit joutuneet äärimmäisen tiukille siksi tietenkin pitää huomioida että kaiken kaikkiaan on kansalaisen oikeusturvan kannalta tärkeää että tästä talosta tulee hyvää kehittynyttä lainsäädäntöä ja siitä me kaikki kannamme vastuuta paitsi lainsäätäjinä tässä eduskunnan salissa myös siinä että voimme ikään kuin pitää huolta siitä että henkilöstöllä on työskentelyolosuhteet jotka kuitenkin palvelevat henkilöstön jaksamista ja ja motivaatiota ja kaikkea tätä tässä tärkeässä työssä
ja valiokunnan puheenjohtaja alanko kahiluoto
kiitos puhemies kiitos edustaja viitaselle rohkaisusta ja kauniista sanoista ja kannustuksesta minäkin tahdon tarkastusvaliokuntaa kiittää siitä että olemme tehneet erittäin hyvää yhteistyötä varmasti varmasti tästä tulee hyvä ja rakentava kausi kausi niin kuin edellisetkin tarkastusvaliokunnan kaudet ovat ovat tässä talossa perinteisesti olleet halusin vielä kiinnittää huomiota tähän henkilöstön jaksamiseen mehän olemme tässä valiokunnan mietinnössä kiinnittäneet huomiota erityisesti eduskunnan käytössä käytössä oleviin oleviin resursseihin mutta käsitykseni on se että että siihen että eduskunnassa voitaisiin helpottaa henkilöstöön kohdistuvaa painetta ruuhka aikoina auttaisi myös myös se että ministeriöissä olisi aina ajantasaiset ja riittävät resurssit jos ministeriöstä ei pystytä siirtämään tarpeen tullen lisävoimavaroja valiokuntiin niin silloin tietysti ollaan siinä tilanteessa että ne henkilöt jotka ovat erityisesti asiantuntijoita valiokunnissa eivät sitten saa apua sieltä ministeriöstä eli kun puhutaan resurssien riittävyydestä on huolehdittava paitsi eduskunnan riittävistä

lainsäädännön valmisteluvaihetta myöskin sitä vaihetta kun lakiesitykset ovat eduskunnassa silloin kun on kyse mittavista paketeista niin kuin esimerkiksi viime kaudella oli tämä monituhatsivuinen sote maakuntapaketti tietysti tämä resurssipula on sitten ilmeinen molemmissa päissä sekä ministeriössä että täällä eduskunnassa mutta näillä sanoilla kiitos kaikille hyvästä keskustelusta

arvoisa puhemies tosiaan käsittelyssä tarkastusvaliokunnan mietintö valtiontalouden tarkastusviraston kertomuksesta eduskunnalle koskien puoluerahoituksen valvontaa kaksituhattakahdeksantoista puoluelakiin sisältyy puolueita ja puolueyhdistyksiä koskevia velvoittavia säännöksiä rahoituksen avoimuudesta avoimuuden arvioidaan lisäävän luottamusta poliittiseen toimintaan ja parantavan siten myös äänestysaktiivisuutta lisäksi tavoitteena on myös ehkäistä korruptiota ja epäasiallisiin sidonnaisuuksiin perustuvaa vaikuttamista puolueiden toimintaan tarkastusviraston valvottavia ovat puoluelain perusteella puolueet avustuspäätöksissä mainitut yhteisöt ja puolueiden lähiyhteisöt valvottavia on sataviisikymmentä muut puolueyhdistykset joita on noin kuusituhatta eivät ole tarkastusviraston valvottavia tarkastusvirasto valvoo puoluelain tarkoittamaa tukea vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen ilmoittamista sekä puoluetukea ilmoitusvelvollisuus koskee vähintään tuhannenviidensadan euron arvoisia tukia ja tietoa niiden antajista lain mukaan tueksi luetaan lähtökohtaisesti kaikki rahana tavarana palveluna tai muulla tavalla saadut suoritukset vain laissa nimenomaisesti mainitut suoritukset eivät ole tukea virasto antaa vuosittain kertomuksen eduskunnalle toimistaan puoluerahoituksen valvonnassa ilmoitusrekisteriin ilmoitettiin kaksituhattakahdeksantoista aikana tukisuorituksia yhteensä kahden pilkku kahdeksan miljoonan euron edestä tarkastusviraston mukaan osa vuonna kaksituhattakahdeksantoista tehdyistä ilmoitusten täydennyksistä on seurausta tehdyistä puoluerahoitustarkastuksista tarkastusvirasto teki vuonna kaksituhattakahdeksantoista tarkastukset kaikkiin yhdeksään eduskuntapuolueeseen niiden kolmeentoista lähiyhteisöön sekä hämeessä kaakkois suomessa pirkanmaalla ja savo karjalassa toimiviin piirijärjestöihin joita tarkastettiin yhdeksän tarkastuksia tehtiin kaikkiaan viraston mukaan puoluerahoitusta koskevat ajantasaiset ilmoitukset ovat täydennysten jälkeen olennaisilta osilta oikein ja antavat tarkastettujen yhteisöjen saamasta tuesta olennaisilta osin oikeat tiedot myös tarkastettujen yhteisöjen kirjanpito on pääsääntöisesti hoidettu hoidettu asianmukaisesti siten että puoluelain säännösten valvonta on kirjanpidon perusteella toteutettavissa aiempien vuosien tavoin valvottavien yhteisöjen tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksissa on edelleen puutteita tarkastusvirasto kiinnittää kertomuksessaan huomiota myös valtionavustusta koskevien avustusehtojen tulkinnanvaraisuuteen ja sopimusmenettelyjen puutteellisuuteen tarkastusvaliokunta on puolestaan nostanut esiin aiemmissa mietinnöissään puoluerahoitusta ja sen valvontaa koskevia kehittämistarpeita esimerkiksi puolueiden kaikkia ehdokkaita koskevia ehdokasmaksuja joilla vakiintuneen mukaan rahoitetaan yhteistä vaalityötä on pidettävä luontevana osana vaalityön rahoitusta eikä niitä pitäisi katsoa ilmoitusvelvollisuuteen kuuluvaksi ulkopuoliseksi tueksi sama koskee kansanedustajalta perittäviä kansanedustajamaksuja niitä tulisi kohdella samalla tavalla kuin kunnallisista luottamustoimista perittyjä maksuja valiokunta on myös todennut että uudet linjaukset tulee tehdä säädösmuutoksiin pääministeri rinteen hallitusohjelmassa on useita vaali ja puoluerahoitukseen liittyviä kirjauksia koskien rahoituksen avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämistä sekä ilmoitusmenettelyn ja valvonnan kehittämistä oikeusministeriö tulee asettamaan parlamentaarisen työryhmän selvittämään puoluelain vaalirahoituslain ja vaalilain kehittämistarpeita työryhmän tehtäviin kuuluu hallitusohjelmaan sisältyvien kirjauksien lisäksi käsitellä myös tarkastusviraston esiin nostamat valtionavustukseen liittyvät huomiot sekä tarkastusvaliokunnan esittämät vaali ja puoluerahoitusta koskevat kehittämistarpeet tarkastusvaliokunta pitää hyvänä että asiaa koskevat säädöstarpeet tullaan nyt selvittämään valiokunnan kannanottoehdotus on että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta kiitos

arvoisa puhemies puoluerahoituksen kehittämistarpeista on tässäkin salissa keskusteltu useampaan kertaan ja siksi on hyvä että nyt hallitusohjelmassa on useita vaali ja puoluerahoitukseen liittyviä kirjauksia koskien rahoituksen avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämistä sekä ilmoitusmenettelyn ja valvonnan kehittämistä

arvoisa puhemies tarkastusvaliokunta on kuullut tätä asiaa käsitellessään muun muassa tilintarkastajien puheenjohtajaa valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajaa sekä valtiontalouden tarkastusviraston henkilöstöjärjestöjä tilintarkastajien kertomukset ovat jälleen niin sanotusti puhtaita eli tilintarkastajilla ole huomautettavaa niihin tarkastusvaliokunta toteaa että tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti mietinnössään tarkastusvaliokunta on kiinnittänyt huomiota myönnettyihin määrärahoihin ja niiden käyttöön sekä toiminnan kuluihin ja niiden muutoksiin tarkastusviraston osalta valiokunta on jälleen nostanut esille viraston työhyvinvoinnin kuten tarkastusvaliokunta teki myös viime kaudella valtiontalouden tarkastusvirastossa on suoritettu viime vuosina useita isoja uudistuksia erimerkkeinä voidaan mainita monitoimitiloihin siirtyminen ja siihen liittyvät uudet toimintatavat uusi strategia vuosille kaksituhattayhdeksäntoista viiva kaksituhattakaksikymmentäkolme sekä vireillä oleva johtamisen ja organisaation uudistus työhyvinvointikyselyissä esille nousseet epäkohdat ovat

kuulemisten pohjalta mitä ilmeisimmin seurausta uudistuksiin liittyvästä epävarmuudesta sekä toimintatapojen muutoksista tarkastusvaliokunta on katsonut että johtamista tulee valtiontalouden tarkastusvirastossa edelleen kehittää viraston henkilöstö täytyy huomioida uudistusten seurannassa ja viestintää tulee parantaa tarkastusvaliokunta tulee jatkossakin seuraamaan vtvn työhyvinvoinnin kehitystä päätösehdotuksenaan valiokunta on ehdottanut että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomusten johdosta

arvoisa puhemies tarkastusvirasto on toiminut myönnettyjen määrärahojen puitteissa hyvin ja siinä ei todellakaan ollut mitään huomauttamista kuten valiokunnan puheenjohtaja totesi niin tarkastusviraston toiminnassa ja kulttuurissa on ollut isoja muutoksia parin viime vuoden aikana ja se on varmasti aiheuttanut osalle työntekijöistä myös ylimääräistä rasittuneisuutta ja uupumistakin kun toimintatavat rakenteet ja johtaminen muuttuvat samanaikaisesti on hyvin inhimillistä ja ymmärrettävää että ihmiset kokevat nämä muutokset hyvin eri tavoin muutoksen keskellä oleminen on voimia vievää tärkeää on kuitenkin että asiat ovat tulleet esille ja toivottavasti epäkohdista ja myös mahdollisista työhyvinvoinnin puutteista voidaan organisaatiossa avoimesti puhua sillä vaikeiden asioiden maton alle lakaiseminen estää niiden käsittelyä ja toiminnan kehittämistä kenenkään tunnetta esimerkiksi työhyvinvoinnin heikentymisestä ei voi kieltää eikä kumota ja parhaimmillaan tämä asioiden esille tuominen ja käsittely auttaa koko työyhteisöä kehittämään toimintaansa mutta koska tämä muutosprosessin läpivieminen on vielä kesken niin tarkastusvaliokunta todella päätti vielä seurata työhyvinvoinnin kehittymistä tarkastusvirastossa jatkossakin

arvoisa puhemies halusin tässä yhteydessä vain sanoa että hyvä että valiokunta tässäkin yhteydessä jatkaa sitä perinnettä että seurataan näissä henkilöstön työhyvinvointia valtiontalouden tarkastusvirastossahan on tosiaan tehty tehty isoja uudistuksia ja koska se siirtymävaihe vielä on meneillään niin tietenkin on hyvin tärkeätä että sen seurannassa ja uudistusten tulosten seurannassa ja kaikessa huomioidaan myös henkilöstö ja otetaan nämä asiat huomioon se on tärkeä periaate ja pidän myös itse tärkeänä sitä että valiokunta tässä kirjaa että tulemme myös jatkossa seuraamaan tätä henkilöstön hyvinvointia myös täällä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kuusi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

tästähän valtiovarainvaliokunnan verojaostossa olemme tehneet tämän mietintöpohjan ja tässä esitetään ihan yksimielisesti sitä että yhdymme hallituksen esitykseen hallitushan esittää että tätä tupakkaveroa jälleen kerran ollaan korottamassa tämähän on tälle talolle kohtuullisen tuttua nimittäin jo vuodesta kaksituhattayhdeksän joka vuosi pois lukien kaksituhattayksitoista ja kaksituhattakolmetoista veronkorotuksia tupakkaveroon on tullut ja ne ovat tulleet oikeastaan tällä samalla periaatteella kuin tulevat nytkin ja samalla tavalla ne on jaksotettu tulemaan vaiheittain mistä tässäkin esityksessä hallitus lähtee eli hallituskauden aikana on tarkoitus tätä tupakkaveroa korottamalla koota noin kaksisataa miljoonaa euroa käytännössä käytännössä tämä lähtee liikkeelle vähän pienemmin vuosittaisin summin ja täysimääräisenä korotus tulee kaiken kaikkiaan voimaan voimaan sitten

tietenkin aina kun puhutaan tupakkaverosta täytyy nähdä että jos veroja on pakko korottaa niin sinänsä mielestäni on kohtuullisen perusteltua silloin ajatella myös terveysperusteisesti ja nimenomaan siitä näkökulmasta nämä tupakkaveron korotukset ovat perusteltuja kyllähän tässä näiden korotusten yhteydessä eduskunta on tietenkin aika useasti todennut että kyse on toisaalta myös fiskaalisesta asiasta tämänkin veron kautta ikään kuin tällaisen haittaveron kautta terveyteen kohdistuvan veron kautta

helppo tuoda kevyemmin verotettuja tuotteita tänne suomeen sekään ei tietenkään hyvä asia ole eli ei ole tarkoitus sellaista kehitystä lisätä tähänastisten selvitysten mukaan näissä aikaisemmissa korotuksissa ei ole kuitenkaan realisoitunut tämä uhka eli sillä tavalla tämä maltillinen

lisää ja osaamme suhteuttaa ne tähän tupakkaveroon on ehkä aika miettiä myös tätä

arvoisa puhemies tästä verosta nyt ei sinänsä mitään riitaa tai vastaesityksiä ole mutta tuon silti lyhyesti esiin pari hieman kriittistä näkökulmaa tuo fiskaalinen vaikutus tietysti voi olla hurskas toive mutta epäilen että se ei kyllä ihan noin paljoa tuota muun muassa sen takia että olettaisin tupakan käytön yleensäkin vähenevän ja toiseksikin ulkomaisen tuonnin lisääntyvän toisena en malta olla mainitsematta menneiltä vuosilta sellaista yksityiskohtaa että kun viime kaudella oppositiossa ollessaan vasemmisto syytti hallitusta tuloerojen kasvattamisesta niin sitten jossain kohtaa ilmeni että oikeastaan niitä tuloeroja

elämisen kustannusta siltä osin oli kasvattanut pelkästään tupakan hinnannousu kun nyt sitten vasemmisto hallituksessa ollessaan itse nostaa ensimmäisenä tekonaan tupakkaveroa ja kasvattaa nyt sitten elintasoeroja köyhän väestönosan vahingoksi niin onhan tämä tietysti aika mielenkiintoista

arvoisa puhemies salissa on tänä iltana keskusteltu hyvinvointivaltiomme kipukohdista tuossa äsken puhuttiin lastensuojelusta ja vanhustenhoidosta mutta on todettava että suuret väestölliset terveyserot ovat hyvinvointivaltion yksi suurimmista epäkohdista joihin on tärkeää puuttua politiikan kaikilla alueilla ja itse kyllä pidän hyvänä sitä että myös tupakan hinnalla pyritään vaikuttamaan siihen että tupakointi vähenisi nythän suomessa onneksi ollaan menty pitkään esimerkiksi nuorten kohdalla hyvään suuntaan tosin tilastot näyttävät että ihan viime aikoina nuorten tupakointi on jälleen kääntynyt itse pitäisin kyllä hyvin tärkeänä sitä että että me käyttäisimme veroeurojamme sitten siihen että että saataisiin ikään kuin valistusta valistusta tehostettua ja ja hyvinvointiin kiinnitettyä huomiota tiedämme että että kaikkein alhaisimmin koulutetut ja muuten sosiaalisesti huonosti voivat väestöryhmät ovat sellaisia joissa tupakointi aloitetaan aikaisemmin ja mitä aikaisemmin tupakointi aloitetaan sitä vaikeampi sitä on myöskin myöhemmin sitten sitten lopettaa eli eli tosiaan toivoisin että tämä erityisen perusteltu veronkorotus todellakin pannaan pannaan toimeen mutta että samalla kiinnitetään huomiota sitten valistukseen ja ylipäätänsä terveys ja hyvinvointierojen kaventamiseen yhteiskunnassa siinä hallitus on mielestäni tehnyt hyvää työtä ja hallitusohjelmassa on

arvoisa puhemies totean saman mitä edustaja mäkelä tuossa aiemmin että rinteen hallitus ei välttämättä ole nyt ihan miettinyt tätä loppuun asti siksi että tämä verotaakka tupakkaverossa kohdistuu raskaammin pienituloisiin joten kyllä tämä on tutkimusten valossa ihan puhtaasti tutkimusten valossa ihan puhtaasti pienituloisiin painottuvaa verottamista lisäksi tosiaan tarvittaisiin varmaan jatkuvaa seurantaa ja laskelmia siitä paljonko yksityistuonti ulkomailta lisääntyy kun tiedetään että suomalaiset sen verran ulkomailla käyvät niin kyllä sitä nopeasti aletaan sitten tuomaan useampi kartonki aina aina tuossa lahden toisella puolella käydessäkin tänne suomeen eli tämä ei välttämättä tule olemaan hyvä hyvä esitys hallitukselta lainkaan perussuomalaisten eduskuntaryhmässä on tosiaan vähän ehkä erilaisia kantoja mutta tätä ei nyt kuitenkaan päädytty vastustamaan mutta itse ainakin tätä kyllä kyllä katson aika pahalla

arvoisa puhemies kyllä silloin viime kaudella tuloerojen kasvuun vaikuttivat myös muut tekijät kuin tämä tupakkavero jolla tietenkin tällaisia vaikutuksia on kyllä me kaikki tiedämme tietenkin sanomattakin että viime hallituksen politiikka oli arvovalinnoiltaan toista siellä esimerkiksi perusturvaa leikattiin kun nyt sitä nostetaan ja veroratkaisut näyttivät profiililtaan hieman toisenlaisilta todettakoon se nyt tähän pöytäkirjaan sanoisin sen että että mielestäni on kuitenkin hyvä ja tietenkin myönteistä vaikka voidaan sanoa että tässä on aina ongelmiakin ja varmasti on myös niitä ongelmia että että verotaakka tässä kohtaa kohdistuu enemmän pienituloisiin

jos seurauksena ylipäätään on se että tupakan käyttö vähenee vaikka sen takia fiskaalinen tuotto vähenee minä ainakin allekirjoitan sen että minusta saa sitten vähetäkin verotuksen tuotto jos pystymme pääsemään ylipäätään yhteiskunnassa sellaisiin tuloksiin että

veropäätösten rakenne tänä syksynä on sellainen että esimerkiksi tuloverotuksen puolella kaksisataa miljoonaa kevennetään veroja mikä kohdistuu nimenomaan pieni ja keskituloisiin nämä veronkevennykset kohdistuvat niin palkansaajiin eläkkeensaajiin kuin sitten

arvoisa puhemies tupakanpolton lopettaminen ei onnistu naps vaan meistä moni tietää henkilökohtaisesti tai tuttavien kautta että kun siihen kerran jää koukkuun niin siitä on tosi vaikea päästä päästä eroon joskus olen jostakin lehdestä lukenut että se riippuvuussuhde on verrattavissa joillakin ihmisillä vakavien huumeiden aiheuttamaan riippuvuuteen elikkä se ei ole ihan yksinkertaista tässä eräänä aamuna tulin rautatientorille ja myönnän että polttelen välillä tupakkaa yksi poika tuli sanomaan että olisiko sinulla tarjota yksi tupakka ole yhtään rahaa ja sähkötupakasta on joku ainesosa loppunut ja ei siihenkään ole rahaa ja ei ei pysty olemaan ilman hänen kanssaan jäin sitten hetkeksi keskustelemaan hän sanoi että hänkin on yrittänyt lopettaa ja nyt sitä sähkötupakkaa yrittää käyttää siinä keskustelussa tuli sitten meille molemmille sellainen yhteisymmärrys että voisiko ajatella että näiden tupakan korvaustuotteiden verotuskohtelua jollain lailla saataisiin alemmaksi ja hintaa alemmaksi jos ajatellaan esimerkiksi nikotiinipurkkaa mitä monet ihmiset käyttävät päästäkseen eroon nikotiiniriippuvuudesta niin se on aika kallis tämä olisi yksi keino kun me tiedämme tämän tosiasian että se ei ole niin yksinkertaista siinä on fyysistä riippuvuutta henkistä riippuvuutta niin jotta niin pitäisi tukea sitä pois pääsemistä meillä on paljon monissa asioissa ennaltaehkäisyä ja annetaan ihmisille erilaisia erilaisia apuja erilaisten ongelmien hoitoon tämä olisi yksi yksi pohtimisen arvoinen arvoinen asia minäkin olen sitä mieltä että jos tupakointi vähenee niin ei se verotuotto tässä ole millään lailla ongelmallisin asia mutta kyllä minua hätkähdytti siinä tilanteessa tämä tämä nuori mies ja ajattelin mielessäni että no emme me ole kyllä pystyneet täällä eduskunnassa häntä auttamaan jos tupakka on jumalattoman kallista ja korvaustuotteet vielä kalliimpia tämä on nyt semmoinen asia mihin pitää puuttua eikä vain periaatteessa paheksua sitä tupakointia koska sitä vain on tosi paljon

tuota edustaja viitasen puheenvuoroa hän pääsi mieliaiheeseensa eli viime kauden moittimiseen tilannehan on se että tulon jakautumisen tasa arvoisuuden mittarilla gini kertoimella se kehitys on ollut suora viiva viimeiset kymmenen vuotta karkeasti ottaen tuloerot kasvoivat merkittävästi viimeksi pääministeri lipposen hallituskaudella tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun lopulla muistaakseni hän oli sosiaalidemokraatti ja ja sen jälkeen ole tapahtunut tämmöistä yleensäkin pohjoismaissa tuloerot ovat

arvoisa rouva puhemies silloin kun halutaan lisää verotuloja on todella helppo aina korottaa näitä veroja kuten tupakasta tulevaa veroa henkilökohtaisesti en usko että verokertymä siitä kauheasti muuttuu vaan uskon pikemminkin että nuuskan tuonti haaparannalta kasvaa

myöskin virosta kasvaa tallinnassa jyllää todellinen nikotiininuuskabuumi tupakatonta nikotiininuuskaa myydään ympäri tallinnaa niinkin arkisissa myyntipisteissä kuin r kioskeissa lisäksi sitä saa huoltoasemilta ja muun muassa sähkötupakkakaupoista elikkä arvelen kyllä että tämä kulutus siirtyy sitten näihin nuuskatuotteisiin mitä tuodaan sekä virosta että haaparannalta ruotsin

arvoisa puhemies en usko että tässä yhteydessä on välttämättä tarpeen nyt käydä jälleen kerran tätä keskustelua veroratkaisuista kautta linjan tai eriarvoisuuden torjuntaratkaisusta kautta linjan ja historian todettakoon nyt kuitenkin se että että esimerkiksi tällä kaudella mihin viittasin tämä profiili näyttää siksikin hyvin erilaiselta että kun katsomme sekä veroratkaisuja jotka painottuvat selkeästi pieni ja keskituloisiin että näiden etuuksien korottamisia ja muuta niin silloinhan päädymme siihen mikä on mielestäni tärkeä ja hyvä asia valtiovarainministeriön laskelmien mukaan seitsemälläkymmenellä prosentilla ihmisistä kuitenkin se käteenjäävä tulo ansiotaso nousee tärkeää on nimenomaan se että se painottuu sitten kuitenkin pieni ja keskituloisiin tämä on varmasti meidän kaikkien mielestä ainakin suurimman osan mielestä hyvä asia mutta tässä tosiaan on nyt tämä tupakkavero kyseessä nyt sitten toivomme että nämä täällä esitetyt riskit eivät realisoituisi ja kuten sanoin tuossa esittelypuheenvuorossa meillä on jonkin verran tietoa näistä aiemmista korotuksista mitä on tehty vuosittain tässä jo pidemmän aikaa ja ne ne eivät ole suoraan sitten realisoituneet täällä matkustajatuonnin puolella mutta mutta koska näitä uhkia on kukaan ei sitä kiistä on tärkeää että hallitus seuraa tarkasti tätä kehitystä ja se on myös yksi syy miksi tämä tulee voimaan vaiheittain se että voidaan myös seurata koko ajan tätä kehitystä

arvoisa rouva puhemies tässä tupakkaveron korottamisessahan suoraan heitetään jälleen lahja viroon siinä pienessä määrässä mitä se lisää sitten sieltä tuontia ja lyödään sitten kepillä vähävaraisempaa tupakoitsijaa juuri muuta eroahan tässä ei tule olemaan kiitos

on tosiaan hyvä nostaa esiin aivan kuten edustaja juuso toi

nuuskaan niin suomi jää tässä aivan ilman verotuloja nuuskan tuonnista myös kertyy suomen rajoille rajavartijoille rajavartijoille todella kohtuuttoman paljon työtä tällä hetkellä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö seitsemän nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies tässä valtiovarainvaliokunnan verojaoston valmistelemassa mietintöluonnoksessa mennään aika lyhyen kaavan mukaan eli yksimielisesti toteamme tämän esityksen tarkoituksenmukaiseksi ja siihen yhdymme eli tässähän on kyse siitä että öljyjätemaksusta annettu laki kumotaan tarpeettomana koska öljyjätemaksun keräämisestä on tarkoitus luopua ensimmäinen ensimmäistä alkaen

arvoisa puhemies seuraavaksi käsiteltävänä olevat lakialoitteet kolmetoista viiva kaksikymmentäkolme kautta kaksituhattayhdeksäntoista ovat perussuomalaisten eduskuntaryhmän tekemiä ja huomenna julkaistavaan vaihtoehtobudjettiin liitännäisiä lakialoitteita nämä lakialoitteet muodostavat tietyssä mielessä vain pienen osan perussuomalaisten koko vaihtoehtobudjetista joka sisältää paljon budjettimuutoksia ja esityksiä lainvalmisteluun ryhtymisestä keskustelu vaihtoehtobudjetista kokonaisuutena käydään täysistunnossa ensi viikolla mutta nyt meillä on mahdollisuus tarkastella näitä käsittelyssä olevia perussuomalaisia aloitteita yksityiskohtaisemmin johtoajatus näissä lakialoitteissa on että suomen valtio on olemassa suomalaisia varten ja että sen täytyy aina huolehtia verovaroillaan ja muilla resursseillaan ensisijaisesti suomalaisista koska työtä tekevien ja veroja maksavien kansalaisten osuus suhteessa muihin pienenee ikääntymisen vähäisen syntyvyyden ja haittamaahanmuuton takia täytyy raha kohdistaa entistä tarkemmin oleellisiin kohteisiin perussuomalaisten mielestä näitä ovat suomalaiset vähäosaiset vanhukset lapsiperheet sairaat ja vammaiset maahanmuutto on luonut yhä vahvistuvan ja laajenevan kustannuspiirin niin julkishallinnolliselle kuin yksityisellekin sektorille kotouttamispolitiikka on sitä hyvin kuvaava esimerkki mitä enemmän on maahanmuuttoa sitä enemmän on kotouttamiskustannuksia ja byrokratiaa kotouttamisen tulisi olla ennen muuta suomalaiseen yhteiskuntaan sopeuttavaa ei eroja korostavaa tai jopa niitä voimistavaa perussuomalaiset esittävät että kotoutumisen edistämisestä annettu laki kumotaan kotouttamistoimiin kuuluu kaikenlaista toimintaa työvoimapalvelusta ja kulttuurin sekä kielen opetuksesta sukupuolikasvatukseen asti suomessa käytössä oleva järjestöjen roolia ja erilaisia hankkeita ja projekteja korostava kotouttamiskäytäntö on johtanut siihen että kotouttamistoimijat saavat käytännössä itse päättää ja mitata miten kotouttaminen on onnistunut tällainen ei ole objektiivista eikä kokonaisuuden kannalta hyödyllistä yksinkertaisin kotoutumisen kotoutumisen onnistumisen mittari on tietenkin kotoutettavien työllistyminen aineistoja ja lukuja on siitä saatavilla päätöksenteon tueksi esimerkiksi vuonna kaksituhattakuusitoista vain viitisen prosenttia kotoutumiskoulutuksen suorittaneista oli oli siirtynyt työmarkkinoille kolme kuukautta kotoutumiskoulutuksen päättymisen jälkeen kotouttamispolitiikkamme on siis epäonnistunut lisäksi pitää huomioida että työllisyysastekin antaa liian ruusuisen kuvan sillä iso osa maahanmuuttajien työpaikoista

niin sanottuja maahanmuuttaja aputyöpaikkoja näitä ei olisi olemassa ilman maahanmuuttajia tarkoitan siis sellaisia kuin esimerkiksi tulkkaustyöpaikat erilaiset opetustehtävät ja monikulttuurisuuskoordinaattorien työt maahanmuuttobisneksen ympärille on luotu erilaisia uusia tehtäviä ja toimenkuvia huonon kotouttamispolitiikan harjoittamisen veronmaksajien kustannuksella täytyy loppua heti ja täytyy siirtyä henkilöiden omaan ja yksilöistä itsestään lähtevään vastaanottavaan

yhteiskuntaan sopeutumiseen ja näiden tulijoiden omaan aktiivisuuteen se on parasta ja oikeaa kotouttamispolitiikkaa esitämme tässä lakialoitteella myös että sosiaalihuoltolain kahdestoista a pykälä kumotaan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 perussuomalaiset katsovat että suomalaisten veronmaksajien tehtävä ei ole kustantaa laittomasti maassa olevien palveluita vaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet tulee poistaa maasta viipymättä heti päätöksen jälkeen maasta poistamisen varmistamiseksi perussuomalaiset ovat esittäneet että laittomasti maassa olevat tulee ottaa säilöön ennen palautusta sen sijaan että heidät päästetään liikkumaan vapaasti maassamme ja käyttämään jopa kunnallisia palveluita maahanmuuttoa puolustellaan usein puhumalla ulkomaisista erityisasiantuntijoista mutta suurin osa tänne tulevista on aivan muita kuin omien ammattialojensa kansainvälisiä kärkinimiä arvoisa puhemies luotiin tilapäiseksi tarkoitettu laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta lain nojalla yrityksiä tuetaan palkkaamaan ulkomaalaisia työntekijöitä ja laki edistää ulkomailta tulevalle korkeamman palkkatason työntekijälle työntekijälle siis käytännössä johtotehtävissä oleville työntekijöille paremman palkan maksamista kuin kotimaiselle vastaavalle työntekijälle tai sitten firma ainakin säästää palkkakustannuksissa tämä laki

tukee ulkomaista palkansaajaa mahdollisuudella hakeutua ansiotuloverotuksen sijasta lähdeverotuksen piiriin tämä menettely oli aikoinaan tarkoitettu ulkomaisten huippuasiantuntijoiden sekä investointien houkuttelemiseksi suomeen nyt rinteen hallitus on tekemässä tästä yritystuesta pysyvää ja perussuomalaiset taas olisivat valmiina luopumaan tästä yritystuesta käytännössä palkansaaja saa tästä laista taloudellista hyötyä vain hyvin korkealla palkkatasolla ja laki on tulkittavissa yritystueksi koska se kohdistuu niihin yrityksiin joilla on sekä halua että taloudelliset edellytykset palkata ulkomaalaisia johtotehtäviin lain vaikutukset investointeihin sekä ulkomaalaisten asiantuntijoiden halukkuuteen tulla suomeen töihin ovat todennäköisesti vähäiset laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta on ongelmallinen yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta sillä laki asettaa suomalaiset työntekijät eriarvoiseen asemaan suhteessa ulkomaisiin työntekijöihin perussuomalaiset esittävätkin että ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annettu laki kumotaan arvoisa puhemies perussuomalaiset esittävät eläkkeiden verotuksen alentamista tahdomme parantaa eläkeläisten asemaa verotuksen kautta verotusta alentamalla hyöty menee varmuudella eläkeläisille siinä missä eläkkeen korotus voi pahimmillaan leikata muita tukia tai etuisuuksia eläkkeen korotukset voivat myös pienentyä niihin kohdistuvan verotuksen vuoksi minkä vuoksi on ensiarvoisen tärkeää että eläkkeiden verotusta lähdetään keventämään suomessa eläketulojen verotus nousee työtulojen verotusta korkeammalle korkeammalle jo hyvin maltillisissakin eläkkeissä siltä osin kuin eläkkeiden verotus ylittää työtulon verotason on verotusta yhtenäistettävä tämän toteuttamiseksi tehdyssä lakialoitteessa ehdotetaan että kunnallisverotuksen eläketulovähennys määräytyy samalla tavalla kuin kunnallisverotuksen ansiotulovähennys jolloin eläkeläisten verotus laskee ansiotuloa saavien kanssa samalle tasolle

arvoisa puhemies perintöverojen maksuunpano aiheuttaa epäoikeudenmukaisia ja kohtuuttomia tilanteita perintövero tulee maksuun henkilön kuoleman jälkeen mutta omaisuus ei usein tule perinnönsaajan haltuun koska leskellä on oikeus pitää puolisoiden yhteinen koti hallussaan lesken periessä puolison jää lesken vähennyksen jälkeen usein maksettavaa vaikka omaisuutena olisi vain tavanomainen omaisuus kuten yhteinen asunto joskus perillinen saattaa joutua realisoimaan omaisuuttaan ottamaan velkaa tai pahimmassa tapauksessa jopa luopumaan perinnöstä perussuomalaisten mielestä verotus kaipaa uudistusta lesken ja lasten aseman parantamiseksi sekä lesken hallinta ajan rauhoittamiseksi verotukselta veron maksuunpanoa esitetään siirrettäväksi siten että vero maksetaan asumisesta molempien puolisoiden kuoltua tai omaisuuden muuten siirtyessä saajan vapaaseen hallintaan puhemies että saan käydä loppuun tämän vaikka kello täällä taulussa vilkkuu koska

koko esityksen loppuun saakka
arvoisa puhemies perussuomalaiset kantavat huolta vähävaraisten asemasta ja että lääkekustannusten kasvua on hillittävä hyvä keino tähän on lääkekulujen omavastuun muuttaminen tai poistaminen lääkkeistä aiheutuvat kustannukset erityisesti pienituloisille työttömille ja eläkeläisille ovat merkittävä kuluerä kokonaistoimeentuloa ajatellen perussuomalaisten eduskuntaryhmä esittää sairausvakuutuslakiin uutta pykälää jonka nojalla lääkekorvausten vuosiomavastuuta vähennetään pienituloisille henkilöille summalla jonka suuruus vahvistetaan erikseen valtioneuvoston asetuksella arvoisa puhemies perussuomalaiset ovat huolissaan lapsiperheiden asemasta ja jyrkästi madaltuneesta syntyvyydestä olemme toistuvasti vaatineet lapsivähennyksen palauttamista tulosidonnaista lapsivähennystä annettiin aiemmin viisikymmentä euroa per lapsi jos lapsella oli kaksi huoltajaa ja yksinhuoltajat saivat sata euroa lasta kohden summa vähennettiin ensisijaisesti valtiolle suoritettavasta tuloverosta lapsivähennys poistui käytöstä vuoden kaksituhattakahdeksantoista alussa nyt tehdyssä lakialoitteessa esitetään lapsivähennyksen palauttamista pieni ja keskituloisten työssäkäyvien kannalta lapsivähennys on merkityksellinen parannus arvoisa puhemies perussuomalaiset esittävät että valtiolle saadaan lisää rahaa ottamalla verotuksen piiriin suurten säätiöiden ja yhdistysten saamat pääomatulot suomen noin kolmentuhannen säätiön varallisuudeksi on arvioitu säätiöt omistajina raportissa noin kaksikymmentä miljardia euroa on kohtuutonta että pienetkin yritykset jotka toimivat markkinariskin alaisina joutuvat maksamaan pääomaveroa kun taas todella vauraat yhdistykset ja säätiöt saavat vakaat pääomatulonsa täysin verottomina ehdotettu verouudistus koskisi nimenomaan suurimpia säätiöitä ja hyvin varakkaita yhdistyksiä suomessa on lukuisia pieniä yhdistyksiä ja säätiöitä joiden toiminta riippuu verottomasta pääomatulosta joten katsomme että niiden pääomatulot voitaisiin edelleen jättää verovapaiksi sataantuhanteen euroon asti verokanta voisi myös olla yleistä pääomaverokantaa alempi viisitoista prosenttia arvoisa puhemies esitämme yleä koskevalla lakialoitteella keinon jolla perussuomalaiset lisäisivät kansan ostovoimaa ja se on yle veron kevennys tämä on siis perussuomalaisilta vain yksi keino ja hyvä keino onkin jos saan sanoa perussuomalaiset haluavat pienentää yle veroa mikä onnistuu pienentämällä pienentämällä vähän ylen budjettia yleisradion rahoitus on vuodessa yli viisisataa miljoonaa euroa summa on vuosien varrella kasvanut vaikka mediakentässä on käynnissä murros ja internetin roolin korostuessa rahoituksen pitäisi pikemminkin laskea esimerkiksi tanskassa sikäläisen yleisradion budjettia on karsittu ja tehtäviä rajattu perussuomalaiset esittävät että ensi vuonna valtion televisio ja radiorahastolle suoritettavan rahoituksen määräraha on noin neljäsataakolmekymmentäkaksi miljoonaa euroa ylen rahoituksesta on mielestämme varaa karsia arvoisa puhemies viimeisimpänä muttei vähäisimpänä asiakohtana nostan esiin miten perussuomalaiset puolustavat suomalaista työntekoa ja varsinkin yrittäjyyttä esitämme tässä arvonlisäverollisen liiketoiminnan alarajan nostoa nykyisestä kymmenestätuhannesta eurosta kahteenkymmeneentuhanteen euroon ja samalla alvin huojennusalueen katon nostoa kolmestakymmenestätuhannesta eurosta neljäänkymmeneentuhanteen euroon perussuomalaiset ajavat myös lainvalmistelun aloittamista viron osakeyhtiöverotuksen kaltaisen mallin tällaisen investointikannustimen luomiseksi osakeyhtiöille ajatuksemme on saada tällä aikaan työllisyyttä lisäävä vaikutus vaihtoehtobudjetissa tulemme lisäksi vaatimaan valmistelun aloittamista yrittäjien yel vakuutuksen maksurajan nostosta joka vapauttaisi pienimpiä yrityksiä yel maksusta näin pienempi tai sivutoiminen yrittäjyys olisi suomessa helpompaa

puhemies harvoin on yhtenä iltana näin paljon hyviä lakialoitteita käsiteltävänä ja otan mielelläni kantaa lukuisiinkin näistä nyt ensimmäisenä tähän ensimmäisen asiakohdan lakialoitteeseen laiksi ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain kumoamisesta tässähän tulee mieleen se aika kun suomi oli eräänlainen kevyen luokan banaanivaltio nokian menestyksen huipulla kun oli paljon keskustelua siitä että lakejakin säädetään nokian toivomusten ja vaatimusten mukaan ja tosiasiassa oman käsitykseni mukaan kaksi lakia vähän sen mukaan säädettiinkin toinen niistä laeista oli se mistä kuviteltiin että sillä voitaisiin saada nokian hyväpalkkaisia johtajia muuttamaan suomeen ja maksamaan veroja tänne en tiedä onko näin tapahtunut toinenhan oli tämä sähköpostiurkintalaki jota nokia itse ei koskaan ole käyttänyt tosin myöhemmin muutamat suomalaiset julkissektorin toimijat sitten käyttivät nyt jos tämä laki saataisiin kumottua ainakin hyvä kuittaus tämän ajan lainsäädännön heikkoudelle nykyinen laki on tietyllä tavalla yritystuki ja se on perusteeton ja yhdenvertaisuusperiaatteen nojalla varsin kyseenalainen muillakin tavoin tämän kumoaminen parantaisi veropohjaamme ja laajentaisi valtion tulonmuodostusta

arvoisa puhemies tämä

tarjoaa yhden mahdollisuuden vielä lisää keskustella näistä budjettiin liittyvistä asioista ja on on siinä mielessä raikas asia tietysti se asia mikä ehkä eniten kiinnostaa näissä opposition esityksissä on se mikä on näitten taloudellinen sisältö ja siitähän me nyt emme vielä vielä taida tietää yleensähän näistä aiheutuu rehellisesti sanoen aikamoisia menonlisäyksiä kokonaisuutena mutta voisin muutamia kommentoida näistä verolakialoitteista arvonlisäveron alarajan nostohan on tulossa todennäköisesti se lykkääntyy eu syistä vuoden kaksituhattakaksikymmentäyksi alkuun direktiivi edellyttää sen hyväksyttämistä tuolla eun komissiossa rajahan on nousemassa hallitusohjelman mukaan kymmenestätuhannesta viiteentoistatuhanteen euroon se on pieni askel eteenpäin tässä asiassa sitten voisin todeta että meillähän on on tuloverolain muutosesitys jossa pienituloisia otetaan huomioon muun muassa näitten valmisteveron korotusten takia pienituloisten verotusta kevennetään kahdellasadalla miljoonalla eurolla ensi vuodesta lähtien tämä koskee palkansaajien eläkeläisten ja etuustulojen saajien pienituloisimpia sitten voisi todeta tuosta ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta että se on kieltämättä ollut joka kerta perustuslakiasia se tietysti selvästi ansaitsee tuollaisen yhdenvertaisuusarvioinnin ja ja siitä johtuen tähän saakka se on säädetty määräaikaisena nyt hallitus esittää sitä sitten pysyväksi nähtäväksi jää sitten tuleeko tästä pysyvä tämä ongelmahan on lähinnä siinä että meidän täytyy saada näitä ulkomaisia huippuasiantuntijoita myös myös tänä päivänä tämähän oli alun perin niin sanottu lex nokia mutta kyllähän se tosiaan on edelleen tarpeellinen meidän korkeimpien ansiotulojen verotus on sen verran kireää valitettavasti että tähän maahan ei saada näitä asiantuntijoita muulla kuin tällä tällä tavalla ja se nyt täytyy vain niellä vaikkei se kenellekään taida ihan helppoa olla tämä oikeastaan

arvoisa herra puhemies meillä on käsittelyssä todellakin perussuomalaisten vaihtoehtobudjettiin liittyvät lakialoitteet komea paketti tavattoman tärkeitä asioita ne muodostavat kokonaisuuden niin kuin vaihtoehtobudjetit aina muodostavat kokonaisuuden tietysti vähän pohjaansa sitä myöten että eduskunta päättää täällä yksittäisistä laeista niin kuin tänään tehtiin jo lapsilisälain osalta se ei ihan vastaa meidän tavoitteitamme mutta näin tämä toimii tämä on melkoisen uusi menettely että oppositiopuolueiden ryhmien vaihtoehtobudjetit käsitellään tällä tavalla on kuitenkin erittäin hyvä että näin tapahtuu ja tehdään vaihtoehtoista politiikkaa arvoisa puhemies totean ensin tuohon edustaja kivirannan puheenvuoroon kun hän totesi että tuloveroon tulee kahdensadan miljoonan euron kevennys totta se on mutta kun otetaan huomioon polttoaineveron korotus laajat kuntaveron kiristykset mitkä ovat tapahtumassa ja sitten tietysti jos vielä otetaan sotu maksujen nousu niin ei keskituloisen palkansaajan tilille tule sitäkään määrää mikä tänä päivänä tässä kuussa esimerkiksi tulee eli näin käy hallituksen politiikan suhteen puheet seitsemänkymmenen prosentin osuudesta ihmisiä jotka saisivat verokevennyksiä eivät tule toteutumaan edes ensi vuonna puhumattakaan seuraavina arvoisa puhemies tässä vaihtoehtobudjetissa on todella monta otan esille vain joitakin hallitusohjelmassa sanotaan että omaishoitoa kehitetään mitään muuta siellä ei omaishoidosta sanota kuitenkin kun tässä salissa käydään keskustelua omaishoito saa valtavan tuen ja ja arvostuksen mutta hallituksen toimenpiteissä ei tälle vaalikaudelle ole omaishoidon osalta mitään yksilöityä parannusmenettelyä siksi on äärettömän tärkeää että perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa on konkreettisesti esitetty mitä omaishoidolle pitäisi kiireesti tehdä verotuksen suhteen ja sitten sitten myös tason ja ja varmasti pitäisi myös parantaa asioita jotka eivät tässä yhteydessä ole esillä eli omaishoitajien asemaa vapaapäiviä ja muita tämä on tavattoman tärkeä asia ja on syytä noteerata toinen asia on eläkeläisten palkansaajia kireämpi verotus josta tässä salissa on puhuttu niin kauan kuin itse olen täällä ollut ja se on aina vain pysynyt yli kolmekymmentä vuotta on tosiasia että eläkeläiset maksavat samasta tulosta kireämmän kokonaisveron kuin kuin palkansaajat siihen meillä on tuossa esitys kolmantena ja ehkä nyt tässä yhteydessä viimeisenä asiana otan lääkekulujen korvaukset tiedämme että viime kaudella tehtiin päätös joka kiristi lääkekustannusten maksuvelvollisuutta sairaille ihmisille se oli kipeä päätös myönnän että se oli yksi kaikkein kipeimpiä päätöksiä mitä viime kaudella tehtiin mutta kun valtiontalous oli äärettömän kireässä tilassa tilassa todella veitsenterällä keväällä kaksituhattaviisitoista niin silloin jouduttiin tekemään monenlaisia päätöksiä tämäkin oli niissä päätöksissä mukana ja valitettavasti se sitten tehtiin nyt kun tilanne on helpottunut niin todella syvästi ihmettelen että esimerkiksi keskusta ei ole valmis korjaamaan tätä tätä virhettä tai sanotaan tätä toimenpidettä joka viimeksi tehtiin oliko se virhe vai ei joka kohdistui kuitenkin yleensä pienituloisiin sairaisiin ihmisiin joista meidän on pidettävä kyllä erityistä huolta perussuomalaiset esittävät tähän korjausta ja se on erittäin

tunteita herättävää ja ja jos ajattelee niin että haluaa vain kerätä rahaa tai on kateellinen eikä välitä ihmisten taloudellisesta ahdingosta silloin ei näe perintöverotuksessa mitään ongelmaa ajattelee vain että siellä siellä joku raharikas saa rahaa niin että eiköhän se ole ihan oikein että hän maksaa veroa perintöveroja koskevassa keskustelussa esiintyi myös perusteluita että kyllähän sitä kaikkea rahaliikennettä verotetaan mutta on hyvä huomata että perintövero poikkea normaalista ihmisten verotustilanteesta siinä että se laukeaa maksettavaksi nimenomaan silloin kun joku läheinen kuolee ja silloin on myös tilanne se että siinä on hyvin raskaat raskaat hetket käsillä ja elämän raskaimpia vaiheita ja iso asia on päättynyt esimerkiksi puoliso kuollut olla jopa oma lapsikin näissä tilanteissa jos on lapsia ja leski he joutuvat usein miettimään pitävätkö puolisoiden kotina käytetyn asunnon pystyvätkö sen pitämään pitääkö se myydä ottaa lainaa jotta saa edes perintöveron maksettua sitten on eräs luulo joka tuntuu aina jylläävän että että kohdistuu erityisesti varakkaisiin se ei pidä paikkaansa viime syksynä toin esille veronmaksajain keskusliiton johtavan lakimiehen juha koposen vuonna kaksituhattaseitsemäntoista esittämän koulutusmateriaalin jonka mukaan perintövero kohdistuu suurimmaksi osaksi keskituloisiin esimerkiksi perinnön arvon ollessa enintään kaksisataatuhatta euroa eli tyypillinen omistusasunto ja edullinen mökki peräti yhdeksänkymmentäneljä prosenttia yhdeksänkymmentäneljä prosenttia perintöveroa maksavista on tavallisia keskiluokkaisia ihmisiä eli keneen tämä taas kohdistuu näissä keskusteluissa tuli ilmi että jotka ovat tänäänkin täällä olleet perheen ja pienen ihmisen asialla silloinen veroasiantuntija ainakin sillä tittelillä media häntä täällä tituleerasi sanoi sdpn edustajana perintö ja lahjavero on markkinatalouden paras vero se ei kohdistu työhön vaan ansaitsemattomaan tuloon harakka totesi että se on oikeudenmukainen ja taloutta tehostava vero harakka totesi myös että että sosiaalidemokraatit eivät halua sääty yhteiskuntaa itse en kyllä näe mitään sääty yhteiskunnan merkkejä siinä että keskituloinen esimerkiksi perii puolisoiden yhteisesti omistaman asunnon jos lapsia ei ole tai siinä on että lapset perivät asunnon puolikkaan ja sitten mietitään mistä verot maksetaan en tiedä jos se jonkun mielestä on sääty yhteiskuntaa niin jaa a asunto on usein myös säästetty ja onkin yhteisillä työansioilla niin että ei se siinäkään mielessä ole mitään ansaitsematonta tuloa ei se raha mistään taivaasta ole tippunut tästä syystä perussuomalaisten eduskuntaryhmä pohti sitä mitä ratkaisuja löytäisimme tähän akuuttiin tilanteeseen jota työssä itse usein näen juuri asunnon kohdalta koska koska ajattelimme että kerralla ei ole mahdollisuutta poistaa koko perintöveroa mikä tietysti olisi ideaalitilanne mutta sekin on todettava että yhteiskunta tarvitsee varoja ja tähän ei ainakaan nyt heti ole mahdollisuutta näillä työkaluilla niin lähdimme poistamaan epäoikeudenmukaisimpia kohtia elikkä jos puoliso ja lapset asuvat yhteisessä kodissa ja ja lapset ovat siinä perillisiä ja perivät perivät asunnon siitä ei joudu maksamaan veroa kuin vasta sitten kun lesken hallintaoikeus lakkaa niin että se on vapaasti käytettävissä nyt verot tulevat maksuun mutta asunto ei ole käytettävissä on tilanteita niin kuin tuossa edustaja tavio sanoi ettei tosiaan ole varaa ottaa ehkä perintöä vastaan kun ei saa perintöveroa edes maksettua tai sitten leski joutuu sen pienistä varoistaan nykimään jostain mistä se saadaan aina nämä vähennykset joita perintökaaressa on eivät riitä tekemään siitä nollaveroluokkaa että menisi nolla euroa veroa sitten toinen tilanne on se että jos puoliso perii sen asunnon niin sitä asuntoa ei lasketa perintöveron laskemisessa nämä ovat ihan hyviä konkreettisia ehdotuksia joista tosiaan tuli kautta linjan viime syksynä kehuja että onpa hyvä ja oikeudenmukainen eikä varmaan paljon maksaisi mutta ei se äänestysnappi sitten kuitenkaan siinä äänestystilaisuudessa oikein osunut siihen meidän lakialoitteen kohdalle toivottavasti nyt

arvoisa puhemies edustaja tavio esitteli tässä monta hyvää lakialoitetta mutta keskityn niistä nyt yhteen ja se on tämä omaishoidon verovapaus on aihe mistä monesti puhutaan sitä arvostetaan ja halutaan hyvää mutta mitään konkreettista ei olla tähän mennessä tehty tämä ville tavion esittelemä lakiehdotus olisi nyt tämmöinen ensimmäinen konkreettinen toimenpide millä me yhteiskuntana osoitttaisimme että me arvostamme tätä omaishoitajuutta ja ymmärrämme mikä on sen yhteiskunnallinen merkitys

omaishoidon tuesta tämähän on on nyt jaettu jaettu neljään eri tasoon ja se voi korkeimmillaan voi korkeimmillaan olla yhdeksänsataaviisikymmentäseitsemän euroa viisikymmentäkahdeksan senttiä kuukaudessa ja se määritellään siten että siihen on oikeus silloin kun omaishoito vaatii toisen henkilön jatkuvaa ympärivuorokautista läsnäoloa ja erityisjärjestelyä ja tarvitsee apua myös sairaanhoidollisissa vaativissa toimenpiteissä kuten esimerkiksi dialyysihoidosta huolehtimisessa ja

tässä myönnämme omaishoitajalle nyt vähän vajaat tuhat euroa siitä kuukauden työstä ja ympärivuorokautisesta valvonnasta niin onhan se pieni raha verrattuna siihen mitä se maksaisi meille yhteiskuntana jos tämä henkilö olisi siellä sairaalassa hoidettavana toiseksi esimerkiksi otan tämän ryhmä kolmosen missä se kuukausimäärä on viisisataaviisikymmentä euroa kuukaudessa ja se vastaa tehostettua palveluasumista tehostettu palveluasuminen maksaa tällä hetkellä noin sata euroa vuorokaudessa eli semmoiset kolmetuhatta euroa

myöskin hallituspuolueet äänestävät nimenomaan tämän lakiehdotuksen puolesta arvoisa herra

arvoisa herra puhemies

rahoituksesta olen tyrmistynyt tästä perussuomalaisten lakialoitteesta perussuomalaiset leikkaisivat noin yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa ylen tiedonvälityksestä ja vieläpä heppoisin perustein toisin kuin perussuomalaiset väittävät yle on erittäin korkealle arvostettu yle on jopa viidenneksi suosituin brändi suomessa ja verkkobrändeistä kaikkein arvostetuin perussuomalaisilta on siis tainnut jäädä lakialoitetta valmisteltaessa faktat tarkistamatta yksi hyvä lähde faktapohjaiseen tiedonsaantiin olisi perussuomalaisten omien tiedotuskanavien sijaan esimerkiksi yleisradio suomalaisista yhdeksänkymmentäkaksi prosenttia katsoo yleisradion onnistuneen julkisen palvelun tehtävässä ja peräti kahdeksankymmentäyhdeksän prosenttia suomalaisista luottaa yleisradion uutisiin arvoisa puhemies

tästä esityksestä näemme miten kaksinaismoralistisesta ajattelutavasta onkaan kyse perussuomalaisilla tuntuu tuntuu olevan hinku rapauttaa suomalaista maailmallakin tunnustettua lehdistönvapautta ja keskittää media alaa entisestään yhä harvempien toimijoiden käsiin tämän aloitteen valossa voisi arvioida että perussuomalaiset haluavat edistää vain perussuomalaisittain ajattelevien sananvapautta minusta tämä on hyvin hyvin kyseenalaista perussuomalaiset haluavat kaventaa suomalaisten sananvapautta ja tämä jos mikä on pelottava suunta yleisradio turvaa alueelliset uutislähetykset ja paikallisradioiden toiminnan koko maassa esittämänne sananvapautta kaventava leikkaus on leikkaus maakuntien toimituksista kysyn teiltä eikö teitä hävetä olette nyt keskittämässä suomalaista mediakenttää täysimittaisesti pasilan tornin juurelle pääkaupunkiin tämä on kerrassaan tyrmistyttävää olen tästä perussuomalaisten sananvapautta ja lehdistönvapautta kaventavasta linjasta täysin eri mieltä minusta meidän pitäisi tavoitella sitä että yhä vahvemmin koko suomi näkyy laajasti lehdistössä ja suomalaisessa mediassa kyllä uutisoinnin tulee kattaa myös pihtipudas ja konnevesi ei pelkästään kamppia töölöä mitä perussuomalaiset tuntuvat nyt kovasti ajavan eteenpäin suomalainen sananvapaus on osa itsenäisen isänmaamme perusarvoja demokratian kulmakiviä sitä pitää varjella eikä tuhota hyvät perussuomalaiset toivon että te ette leikkaa suomalaisesta sananvapaudesta

no niin nyt vähän pienempää ääntä on halukkuutta käydä debattia mutta nyt kun katson tätä puhujalistaa niin siellä on lähinnä perussuomalaisia

vastaan nyt sitten edustaja köntälle tähän äskeiseen puheenvuoroon vielä ensi vuonna kuitenkin olisi käytettävissä neljäsataakolmekymmentäkaksimiljoonaasatakaksitoistatuhatta euroa niin kyllä sillä varmaan jonkinlainen uutislähetys kuitenkin vielä syntyisi elikkä ihan tällaisesta dramatiikasta ei ole kysymys kyllähän brändi tietenkin on suosittu silloin kun on pakko maksaa mutta mutta se se väite että alueellinen toiminta tähän leikkaukseen loppuisi sehän riippuu siitä miten yle operatiivisesti käsittelisi tämän leikkauksen esimerkiksi nyt kun yleisradio lähettää ohjelmaa ulkomailta monesti jopa maailman vaarallisissa kriisipesäkkeissä on paikan päällä joku toimittaja kuvaamassa yleisradion mikrofoni kourassaan mutta sitten kun suomessa tapahtuu jotakin niin eipä olekaan enää maakunnista ei saada livevideokuvaa vaan vaan sitä saadaan ulkomailta olisiko mahdollista ulkomaan ohjelmatoiminta joltain kansainväliseltä uutisfirmalta jolta jolta voisi saada laadukkaan materiaalin nopeasti ja edullisesti eikä käyttää näitä suomen kansan vähäisiä verorahoja siihen että juostaan ympäri maailmaa kuvaamassa tässä viidenneksen leikkauksessa ylen budjetista olisi kysymys melkoisesta ostovoiman lisäyksestä suomalaisille palkansaajille koska yleisradioveron suurimpaan maksuluokkaan pääsee varsin nopeasti ja kahden hengen talouksissa tietenkin tietenkin tuplaantuu se yle veron osuus eli sillä tavalla saataisiin nopeasti lisää ostovoimaa helpolla ei tietenkään valtavia summia mutta kuitenkin jonkinlainen määrä nämä ovat niitä perusteita yleisradio sinänsä on jossain määrin tarpeellinen toiminto se tietyllä tavalla tarjoaa vastapainoa kaupalliselle medialle myöskin tässä sananvapausmerkityksessä elikkä voi ajatella niin että jos joku näkökulma ei pääse kaupallisessa mediassa esille se pääsee yleisradiossa mutta sitten taas toisaalta yleisradio ei esimerkiksi ole osoittanut kovin suurta tasapuolisuutta eri puolueiden kohtelussa en esimerkiksi

suurin oppositiopuolue olisi sivuutettu montaakaan kertaa kyllä siellä oli sosiaalidemokraatteja mutta nyt on käynyt monta kertaa niin että perussuomalaisia ei niissä ohjelmissa ole eli ei se sananvapaus ylenkään kohdalla toteudu niin täydellisesti me olemme aina kärkkäitä arvostelemaan esimerkiksi itäisen euroopan maita sananvapaudesta ja yleisradioyhtiöistä mutta ei meillä suomessakaan kaikilta osin ole puhtaat paperit

arvoisa herra puhemies käsittelyssä on useita perussuomalaisten tekemiä lakialoitteita esimerkiksi omaishoitoon liittyen nyt olisi vihdoinkin huomioitava että omaishoitajan työ on tärkeää ja se pitäisi myös ottaa huomioon verotuksessa perussuomalaiset ovat valmiita tekemään työtä sen eteen mutta näyttää siltä että ilmeisesti hallitus ei ole valmis tekemään työtä sen eteen nytkin on äärimmäisen noloa että meillä on salissa tällä hetkellä meillä on kaksisataa edustajanpaikkaa täällä ja tällä hetkellä hallituspuolueista taitaa olla kaksi edustajaa paikalla vain kaksi kolme taitaa olla tällä

se omaishoidon työ on pyyteetöntä jopa kaksikymmentäneljä tuntia vuorokaudessa tehtävää työtä seitsemän päivää viikossa joka ikinen minuutti jatkuvasti tehdään työtä sen eteen yhteiskuntamme säästää todella paljon kun on omaishoitajat ja yhteiskunta hyötyy siitä nyt olisi oikeasti aika tehdä omaishoidon tuesta verovapaata muutoinkin rahallinen korvaus on varsin pieni lakialoite on hyvin järkevä ja erittäin hyvin perusteltu ilman omaishoitoa koko meidän suomenmaamme olisi todella pahoissa vaikeuksissa ihmettelen kuinka voi olla niin että se ei ole vieläkään verovapaata samalla kiinnitän huomiota omaishoitoon liittyen erääseen toiseen asiaan ihmettelen myös sitä mahdollista että jos valtio laittaa rahaa omaishoitoon niin kunnat voivat käyttää nämä rahat ihan johonkin muuhun muutaman vuoden sisällä valtio on laittanut rahaa omaishoitoon niin sanotusti korvamerkinnyt rahaa omaishoitoon mutta kuitenkaan sitä omaishoitoon merkittyä rahaa ei ole välttämättä kunnissa käytetty omaishoitoon

satoja miljoonia on laitettu niin kaikki ei ole mennyt sitten siihen miten tämä on mahdollista tätä kyseli terveyden ja hyvinvoinnin laitos kunnilta ja siellähän sitten selvisi kerrottiin että joka kunnassa ne eivät ole menneet siihen tarkoitukseen aika erikoinen tilanne ja minun mielestäni vakava asia miten meillä suomessa on tämän valvonnan laita ja asioiden seuraamisen laita että rahat menevät oikeasti siihen mihin on tarkoitettu teinkin tästä aiheesta kirjallisen kysymyksen ministerille ministeriltä sain kyllä vastauksen mutta en semmoista yksiselitteistä mitenkä tämä asia oikeasti aiotaan laittaa kuntoon olisiko kenties tehtävä niin että ne rahat jotka on laitettu omaishoitoon valtion taholta perittäisiin takaisin jos kunta ei käytä

eihän niitä omaishoidon rahoja ole tarkoitettu siihen että poliitikkojen mainetta kiillotetaan vaan oikeasti siihen omaishoitoon toinen asia mistä haluan puhua tässä oli eläkkeiden verotus nostettu esiin joka on kanssa tärkeä asia mutta nostan esille myös yhden toisenlaisen asian silloin tällöin puhutaan elikkä jos on suomalainen henkilö joka on tehnyt töitä välillä ruotsissa ja hän on nyt muuttanut suomeen takaisin niin ruotsista tulee esimerkiksi eläkettä hänelle hän maksaa verot ruotsiin siitä eläkkeestä mutta hän maksaa toisen kerran toiset verot samasta eläkkeestä suomeen se tuntuu kyllä aika epäoikeudenmukaiselta sitten vastaavasti henkilö joka on tehnyt töitä suomessa mutta asuu ruotsissa hän saa eläkkeen suomesta hän maksaa siitä verot vain yhden kerran ei kahta kertaa on kyllä aika kummallista elikkä silloin maksaa verot vain suomeen mutta ei ruotsiin jotenkin ihmeellistä että meillä suomessa olevat ihmiset maksavat tuplaverot olisiko sille tehtävä jotakin aion tehdä tästäkin kirjallisen kysymyksen ministerille

arvoisa puhemies arvoisat suomalaiset omaishoitajat me kaikki tässä salissa tiedämme miten arvokasta työtä te te ja miten pienellä nimellisellä tuella te yhteiskunnan valtavaa siis sanat eivät riitä kertomaan sitä arvoa mikä sillä työllä on te säästätte resursseja valtavia määriä me puhumme rahassa miljardiluokan säästöistä ja siksi omaishoitoa tulisi jatkossa tukea ja kehittää kaikin mahdollisin keinoin sen tulee olla tulevaisuudessakin varteenotettava ja inhimillinen vaihtoehto kalliin ja kylmän laitoshoidon sijaan on olemassa uhkakuvia ettei tämän hetken sosiaali ja terveyssektori kykene vastaamaan jatkuvasti kehittyvän huoltosuhteen vinoumaan ja tulevaisuuden alati lisääntyvään vanhusväestöön ja tämän aiheuttamaan palveluntarpeen lisääntymiseen meillä on tällä hetkellä noin neljäkymmentäkuusituhatta omaishoitajaa jotka pitävät huolta neljästäkymmenestäkahdeksastatuhannesta hoidettavasta kahdeksankymmentä prosenttia omaishoitajista hoitaa läheistään sitovasti lähes ympärivuorokautisesti ja viisikymmentäseitsemän prosenttia hoidettavista olisi intensiivisen kotihoidon ja palveluasumisen asiakkaita mikäli heillä ei olisi sitä omaishoitajaa tämä jo kertoo miten isosta asiasta on kyse eivätkä omaishoitajat silti nauti normaalin työntekijän etuja työssään saati sitten ansaitsemaansa arvostusta

tästä syystä lakialoite omaishoitajien palkkion verovapaudesta on pieni mutta tärkeä askel omaishoidon kehittämiseen ja arvokkaan työn arvostamisen kannalta ja antaa positiivisen sysäyksen omaishoidon työhön aikoville näin ollen kannatan lämpimästi ville tavion esittämää lakialoitetta ja toivon että kaikki tässä salissa päätyvät samaan ratkaisuun nyt on se paikka kun tässä salissa on puhuttu kuinka sydänten tulee tykyttää ja kuinka meidän pitää olla lämpimiä nyt on se paikka perussuomalaiset katsovat omaishoitajia ylöspäin toivon että hallitus ei katso alaspäin kun tämä lakialoite tulee käsittelyyn ja päätettäväksi tähän saliin kiitos

arvoisa puhemies todettakoon tässä nyt kuitenkin se että kaikki nämä asiat on moneen kertaan aikaisemminkin täällä salissa keskusteltu ei näissä yhtään innovaatiota ole ja kaikkihan tietysti joutuvat jouluun mennessä sinne aloitteitten hautausmaalle ajattelin kiinnittää huomiota tuohon perintö ja lahjaverolain muutosesitykseen joka on ihan keskustelun arvoinen se on tietysti selvää että kaikki haluavat pitää kiinni siitä että leskellä on elinikäinen hallintaoikeus puolisoiden yhteiseen asuntoon ja siellä asunnossa olevaan yhteiseen asuntoirtaimistoon siitä kukaan ei ole valmis varmaankaan luopumaan ja se on laissa

yleensähän tilanne on se riippuen tietysti puolisoiden nettovarallisuusmassasta että leski saa avio oikeutensa nojalla avio osana puolet siitä asunnosta se on tyypillinen tilanne siihenhän ei kohdistu tietysti lainkaan perintöveroa no problemaattista on sitten se että perilliset lapset yleensä rintaperilliset joutuvat sitten maksamaan tämän perintöveron vaikka he eivät saa sitä asuntoa tämän lesken hallinnan takia täysimääräiseen määräysvaltaansa tätä kysymystä nyt on tietysti taatusti pohdittu aika paljon oikeustieteessäkin miten tätä voitaisiin hoitaa siinä on se ongelma tietysti että tämä saattaa olla kymmenienkin vuosien mittainen aika jolloin on että leski hallitsee sitä asuntoa ja ja perilliset omistavat sen tähän ei ole oikeastaan mitään semmoista hyvää lainsäädäntöratkaisua pystytty keksimään ja toivottavasti semmoista nyt sitten kuitenkin oikeusministeriössä on pohdittu tai pohditaan tästä eteenpäin

arvoisa herra puhemies tästä yleisradiosta muutama ajatus olin kahdeksan vuotta yleisradion hallintoneuvostossa ja koko ajan myös työvaliokunnassa ja väitän että siltä pohjalta tunnen taloa jonkin verran ja olen myös täysin vakuuttunut että se talo on pöhöttynyt aikamoiseksi linnakkeeksi jossa on työntekijöitä ja on toimintaa jota ei tällaisen julkisen palvelun yhtiön tarvitse tänä päivänä tarjota eli siellä on molemmilla puolilla paljon sellaisia jopa kanavakokonaisuuksia

joita ei välttämättä tarvittaisi koska ne sopivat paremmin yksityisen kaupallisen toiminnan piiriin eli mainosrahoitteiseksi näistä voitaisiin karsia huomattavasti toimintoja ja siten säästää kustannuksia ja sitä kautta alentaa yleisradioveron osuutta rasittavuutta ei ole tarpeen ostaa kaikenlaisia amerikkalaisia elokuvia yleisradion käyttöön lähetettäväksi ja sitten toisaalta tuolla ääniradion puolellakaan ei tarvita niitä kanavia joita nykyisin on koska niitä löytyy kaupalliselta puolelta eli tältä osin edustaja köntän puheet sananvapaudesta ovat kaukaa haettuja eivät ollenkaan pidä paikkaansa ei ole tarvetta mennä uutistoiminnan puolelle sillä puolella on tietysti tärkeää että sananvapaus ja tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus toteutuvat ja siinä on toivomisen varaa mutta ei se ole sama kuin vedettäisiin jotakin sananvapautta nykyistä heikommaksi ohentamalla yleisradion toiminnan volyymiä esittämällämme tavalla ei täällä meidän aloitteessamme puhuta sananvapauden eikä uutistoiminnan tai aluetoiminnan vähentämisestä vähentämisestä yhtään mitään ei minkäänlaista sanaa siitä päinvastoin oikeastaan esimerkiksi keski suomessa pitäisi palata keski suomen alueellisiin lähetyksiin ja etelä savo oman toiminnan piiriin tämä olisi viisasta ja perusteltua mutta nyt on menty siihen että on yhdistetty näitä alueita arvoisa herra puhemies täällä meillä on esitys myös näistä säätiöiden ja suurten yhdistysten saamista pääomatuloista jotka haluaisimme esimerkiksi viidentoista prosentin pääomaverokannan piiriin meillä on todella esimerkiksi lähellä ammattiyhdistysliikettä ja lähellä joitakin vanhoja olevia säätiöitä jotka nauttivat verovapaudesta ihan perusteetta ja jopa eräiltä osin kilpailevat yksityisen toiminnan kanssa niin että saavat tätä kautta merkittävän edun toiminnalleen ja taloudelleen ja sitten vielä joissain tapauksissa tukevat poliittista toimintaa tai muuta sellaista ole perusteluita tänä päivänä eli tasa arvo ja oikeudenmukaisuus ovat tässä suhteessa lähtökohta siihen että myös nämä pantaisiin verolle emme esitä sellaista säätiöverotusta joka esimerkiksi säätiömuotoisia yliopistoja koskisi tai joitakin muita varsinkaan pieniä emme halua halua verolle mutta mutta tuossa on paikka josta voisi verotuloja hankkia tuo arvonlisäveron alarajan nosto olikin täällä jo useammassa puheenvuorossa sillä olisi varmasti dynaamiset vaikutukset niin että se tuottaisi ehkä jopa enemmän kuin kuin mitä siinä verotuloja menisi ja varsinkin työllisyys paranisi hallitus panostaa nyt esimerkiksi tähän palkkatukeen josta tuolla valtiovarainvaliokunnassa on asiantuntijoita kuultu eikä oikeastaan löydy kuin hallituksen virkamiehet jotka puhuvat sitä mitä hallituksen puolesta pitää puhua ja jotka sitä puolustavat tai näkevät siinä positiivista

suhteessa se keino ei ole kovin tehokas se sopii vajaatyökykyisille ja on sillä puolella ihan paikallaan mutta sellaisessa mitassa mitä hallitus mahdollisesti kuvailee se ei tule olemaan perusteltu malli arvonlisäveron alarajan nosto on on paljon tehokkaampi ja palvelee nimenomaan yksityistä tuotannollista toimintaa ja sinne meidän työpaikkoja pitää saada koska se kasvattaa todellisuudessa tätä kansantuloa ja sitä kautta

arvoisa puhemies kuulun ylen hallintoneuvostoon ja en tiedä jostakin syystä nyt oikein numero jäi mieleen kun tuossa edustaja könttä sanoi että kahdeksankymmentäyhdeksän prosenttia luottaa uutisointiin niin kuule kyllä se on kahdeksankymmentäneljä prosenttia minä kävin sen ihan täältä uutisista vielä tarkistamassa muistan hyvin kun tätä meille ylen hallintoneuvostossa esiteltiin ja sanoin että en pitäisi sitä hyvänä lukuna koska se on ollut männävuosina yli yhdeksänkymmentä prosenttia prosenttia kun ajatellaan että kuusitoista prosenttia ei luota ja sentään ollaan veronmaksajien maksamalla kanavalla niin kyllä minä näkisin että se on myös huolestuttava signaali mutta korjattakoon tuo että ylen uutisten uutisointia arvioi arvioi erittäin tai melko luotettavaksi kahdeksankymmentäneljä prosenttia radiouutisia kahdeksankymmentäkaksi ja stttä kahdeksankymmentäyksi elikkä en kyllä löydä täältä nyt sitä teidän kahdeksaakymmentäyhdeksää prosenttia sitten haluaisin vielä tuoda esille että kaikkialla yhteiskunnassa ollaan jouduttu tarkastelemaan toimintoja puhutaan tehokkuudesta ja on hyväkin tietyllä tavalla että poistetaan turhia toimintoja jos nyt mietin monia ohjelmia niin miksi siellä tarvitsee olla kaksi ihmistä kaksi ihmistä haastattelee toinen toisiaan ja hyvä kun muistavat siltä vieraalta joskus kysyä on vähän näin karrikoidusti ihan hyviäkin ohjelmia on ei siinä mitään mutta tämäntyyppisiä asioita olisi varmaan hyvä hyvä seuloa kuten täällä tuotiin esille ole sanoneet mistä asioista nämä nämä tehostamiset pitää pitää tehdä minusta tämä on oikein hyvä hyvä ehdotus kaiken pitää voida olla tarkastelun alla ei voi olla niin että meillä on tiettyjä osa alueita toinen on ollut kyllä valitettavasti esimerkiksi turvapaikanhakijoiden prosessit eli hallinto oikeuksissa on vieläkin noin puolet käsiteltävistä asioista ulkomaalaisasioita ja sinne on siis nyt taas annettu lisää rahaa ei voi olla niin että esimerkiksi yle tai joku tämäntyyppinen asia on niin kuin pohjaton kassa että sinne pitää aina vain löytyä rahaa vaikka konkurssi häämöttäisi tällä haluan herättää sen keskustelun että ei ole sellaista pyhää lehmää että ei voi tarkastella sen toimintoja ja turha sitä on mitenkään pöyristellä

arvoisa puhemies ensin kaksi huomiota vielä tähän yle kysymykseen eli ensinnäkin se että nämä luotettavuuslukemat koskevat uutisia yleensä mutta kun tutkimuksessa pilkottiin niitä uutisia vähän että mihin uutisiin luotetaan niin todettiin että luotetaan urheilu uutisiin eikä niinkään politiikasta uutisoituihin uutisiin eli luotetaan siihen että osataan kertoa mikä joukkue voitti jääkiekko ottelun millä lukemilla no sitä tuskin kukaan epäilee mutta politiikassa alkavatkin sitten jo toiminta ja henkilökohtaiset mieltymykset painaa enemmän siinä uutisoinnissa toinen huomio se mihin leikkaukset kohdistuvat ylessä ei ole mikään journalistinen päätös sinällään vaan kysymys on siitä mitä toimintoja pidetään millaisia ohjelmia tuotetaan ei siinä sisältöihin tarvitse puuttua eli se on sellainen asia mitä kyllä valtio omistajana pystyy halutessaan ylessä ohjaamaan että jos ylestä leikattaisiin mihin leikkaukset kohdistuvat onko se se maakuntaradio vai joku muu näihin muihin lakialoitteisiin liittyen käyn nyt läpi muutamia sellaisia huomioita joita näistä itse olen tehnyt ja sitä miksi pidän näitä tärkeinä ja merkittävinä näitä käyn läpi lähinnä käsittelyjärjestyksessä missä ne ovat asialistalla eli ensimmäisenä arvonlisäveron alarajan nosto näen sen tärkeänä siitä syystä että tällaisena aikana on tärkeää panostaa työllisyyteen ja kotimaiseen kysyntään ja se että pienet yritykset voisivat toimia tehokkaammin yrittämisen kynnys olisi pienempi voisi kasvattaa ihmisten mahdollisuutta oman itsensä työllistämiseen sekä kotimaisen kysynnän synnyttämiseen tällaisessa epäsäännöllisten työsuhteiden maailmassa on tärkeää tehdä itsensä työllistämisestä mahdollisimman houkuttelevaa tästäkin on jo monta vaalikautta puhuttu että tätä alarajaa pitäisi nostaa mutta sille on tapahtunut lähes yhtä paljon kuin vinjettimaksulle eli se ei ole toteutunut sitten on lakialoite käytännössä eläkeläisten verotuksen kohtuullistamisesta luulen että teille muillekin tuolla vaalikentillä kun olette liikkuneet yksi yleisimmistä kysymyksistä on se kun eläkeläinen tulee kysymään että miksi minun pitää maksaa eläkkeistäni enemmän veroja kuin palkansaajat maksavat omista tuloistaan no tähän asiaan verotuksen kohtuullistamiseksi on perussuomalaisilla ehdotus

jonka kustannusvaikutus on viisikymmentä miljoonaa euroa mutta vaikka tämä onkin periaatteessa verotulonmenetys se johtaisi kuitenkin siihen että se menisi enemmän tai vähemmän suoraan kulutukseen niin kuin useimmat tällaiset pienituloisille tehtävät verohelpotukset ja muut maksujen kevennykset sitten on tämä omaishoidon verovapaus josta on myös puhuttu pitkään mutta sille ei ole tapahtunut mitään perussuomalaiset taas esittävät sitä ja kutsuvat muut mukaan tämän epäkohdan korjaamiseen omaishoitajat tekevät arvokasta työtä heidän työnsä arvoa yhteiskunnalle käytäisiin laskemaan rahassa sellaista rahaa ei helposti löytyisikään millä omaishoitajien työ omaistensa hoitamiseksi saataisiin korvattua olisi nyt kohtuullista että se tulo olisi edes verovapaata se pieni tulo jota saavat ainoastaan kriteerit täyttävät omaishoitajat eivät eivät suinkaan kaikki jotka käytännössä ovat omaishoitajia sitten on säätiövero mielestämme myöskään säätiöillä ei pitäisi olla mahdollisuutta olla vapaamatkustajana ja hankkia verovapaata tuottoa vaan veropohjaa pitäisi laajentaa näiden osalta ja siirtää raha tärkeämpiin tarkoituksiin kuten esimerkiksi seuraavassa esittämäämme seitsemänkymmenen miljoonan arvoiseen lapsivähennyksen palauttamiseen verotukseen tänään käytiin keskustelu lapsiystävällisestä yhteiskunnasta tässä on sellainen konkreettinen kädenojennus työssäkäyvien lapsiperheiden suuntaan ja tavallaan myös kannuste siihen että käytettäisiin perhevapaita tasapuolisemmin palattaisiin työelämään nopeammin kun tavallaan siitä olisi enemmän taloudellista hyötyä sitten taas vastapainoksi päivähoitomaksuille jotka tulevat rasitteeksi jos töihin mennään sitten meillä on lakialoite käytännössä paperittomien terveydenhoidon kustannuksiin osoitetun määrärahan kumoamisesta on oikeusvaltion kannalta kestämätöntä että maassa laittomasti oleskelu periaatteessa tunnustetaan oleskelun muotona ja annetaan yhteiskunnan rahaa tietty kiinteä summa siihen että näille ihmisille tarjotaan palveluita sehän on kannuste kunnille ja viranomaisille olla tekemättä mitään kun on rahaa automaattisesti näiden palveluiden tarjoamiseen vaikkei henkilöillä olisi oikeutta suomalaiseen sosiaaliturvaankaan ja sitten suuri kevennys kotoutumisen kustannuksiin koko kotoutumista edistävän lain kumoaminen kahdensadan miljoonan suuruinen muutos jossa kuitenkin huomioidaan se realismi että kunnilla on kahdenkymmenenkahden miljoonan verran sopimusvelvoitteita jotka pitäisi pystyä laillisesti täyttämään eli ne sinne jäisivät mutta loput leikattaisiin tässä annettaisiin selvä viesti siitä että nykyinen järjestelmä ei toimi se on veden kantamista kaivoon meille pitäisi yleisesti ottaen saada maahanmuuttajia jotka kotoutuvat kotoutuvat itsenäisesti eivätkä tarvitse siihen palveluita kyllä kait se minimivaatimus on se että kun johonkin maahan muuttaa siellä pystyy itsensä elättämään tekemään työtä elämään yhteiskunnan tavoin ja pyrkii ainakin opettelemaan kielen vaikkei suomen kieli helppo olekaan

jota useat edustajat ovat ansiokkaasti täällä kuvanneet eli kokonaisuudessaan perintöveron poistamisesta lahjaveron ja perintöveron tuotto on kahdeksansadan miljoonan luokkaa se olisi melko suuri summa sellaisenaan poistettavaksi ja olisi kovaa populismia sellaista esittää pystymättä kertomaan mistä leikataan mutta meillä on tähän esitys että perintöverotusta oikeudenmukaistetaan eli korjataan niitä epäkohtia mitä siellä on ettei tarvitsisi lähteä pistämään asuntoja pakkohuutokauppaan nopealla aikavälillä perintöverojen maksamiseksi ja että ihminen tavallaan ei joutuisi tällaiseen kohtuuttomaan tilanteeseen että joutuu ottamaan lainaa hoitaakseen perintöverot joutuisi maksamaan perintöveroja omaisuudesta jonka hallintaoikeus hänelle ei tosiasiallisesti siirry viimeisenä näistä lakialoitteista on lääkekorvaus tilanne mikä usein tulee myös tuolla vaalikentillä kävellessä vastaan on se että ihmiset tulevat sanomaan että minulla on rahaa vain ruokaan tai lääkkeisiin kumman ostan eli lääkekorvauksen omavastuuosuuden palauttaminen sekin viisikymppiä tuntuu monen pienituloisen tuloissa aika merkittävästi jos sen saisi takaisin muuhun kulutukseen ja saisi ne lääkkeet mitkä tarvitsee

puhemies edustaja tavio on tänään esitellyt joukon hyviä lakialoitteita ja otan kantaa tässä niistä kahteen lakialoite laiksi sosiaalihuoltolain kahdennentoista a pykälän kumoamisesta on erittäin hyvä suomesta haki kansainvälistä suojelua vuosina kaksituhattaviisitoista viiva viisikymmentätuhatta henkeä heistä noin neljäkymmentä prosenttia on saanut kielteisen päätöksen hakemukseen tämähän siis tarkoittaa sitä että meillä teputtelee valtava määrä kielteisen turvapaikan saaneita ihmisiä yhteiskunnassamme teidän verovaroillanne eri viranomaistahot ovat ilmaisseet huolensa haitallisen maahanmuuton eli kansankielessä turvapaikkaturismin mukanaan tuomasta uhasta sisäiseen turvallisuuteemme on mielestäni sanomattakin selvää että sisäisen turvallisuuden uhkaan ei pidä satsata reilua viittä miljoonaa kuten hallitus nyt on linjannut

sanotaan suoraan että kansan syvistä riveistä kumpuaa joka päivä lumipalloefektinä voimakas viesti laittomasti maassa olevalle ei pidä maksaa euroakaan

mitä mieltä on hallitus se tullaan näkemään myöhemmin myöskin toinen lakialoite lakialoite laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain kumoamisesta on erinomainen faktaa on että tämänhetkiset kotouttamistoimenpiteet eivät ole saaneet aikaan juuri mitään muuta kuin järjettömän laskun yhteiskunnalle ja veronmaksajille joiden omaan elämään ja elintasoon laki kotouttamisen edistämisestä on kyllä vaikuttanut negatiivisesti kaikilla elämän sektoreilla ei vähiten lisääntyneinä kustannuksina ja verojen korotuksina mutta myös turvallisuuden heikkenemisenä ja yhteiskuntaluottamuksen menettämisenä se on ikävää me emme tarvitse rahaa syöviä lakeja jos ne eivät toimi olisiko tämän vuoksi aika kokeilla kotouttamista kotouttamista tai ehdotan että kotiuttamista laiskistavan hyysäyksen sijaan kannatan erittäin lämpimästi tavion esittämää lakialoitetta laiksi kotouttamisen edistämisestä annetun lain mielestäni hyysäyslain kumoamisesta kiitos

arvoisa puhemies tosiaan tavio on esitellyt perussuomalaisten lakiesityksiä täällä ja minäkin otan tässä nyt muutamaan vielä kantaa perintöverotuksemme aiheuttaa tällä hetkellä monille suomalaisille täysin kohtuuttomia tilanteita kun läheinen kuolee se on kova kolaus kelle tahansa meistä siinä vielä kaikki perintövero tulee maksettavaksi henkilön kuoleman jälkeen riippumatta siitä tuleeko peritty omaisuus perinnönsaajan haltuun vai ei lesken hallintaoikeuteen perustuen leskellä on oikeus pitää puolisoiden yhteinen koti kun leski perii puolisonsa jää lesken vähennyksen jälkeen usein maksettavaa tämä johtaa monesti tilanteeseen jossa perillinen joutuu myymään omaisuutta tekemään velkaa tai jopa luopumaan perinnöstä perintötilanteissa lainsäädännön olisi otettava huomioon paremmin lesken ja perittävän lasten tilanne perintöverotuksen kohtuullistamisen lisäksi olisi ennen kaikkea pyrittävä poistamaan leskeen ja vaikuttavia epäkohtia joita edustaja meri on moneen otteeseen ottanut esille lesken hallinta aika tulisi rauhoittaa veronmaksun osalta ja alaikäisten rintaperillisten verovähennyksestä huolimatta veron maksuunpanoa tulisi siirtää tämän lakialoitteen ehdotuksen mukaisesti niin että vero maksetaan asumisesta molempien puolisoiden kuoltua tai omaisuuden muuten siirtyessä saajan vapaaseen hallintaan arvoisa puhemies lääkkeistä lääkkeet ovat kalliita ja korkea hinta kirpaisee erityisesti pienituloisia henkilöitä monia eläkeläisiä ja työttömiä

kun on sairas tarpeellisen lääkkeen saamisen pitäisi olla suomalaisten perusoikeus lääkekattojärjestelmämme on moniin muihin maihin verrattuna kohtalainen mutta tästä huolimatta monilla on vaikeuksia selviytyä lääkelaskuistaan ei ole oikein että saadakseen lääkkeitä ihminen joutuu tinkimään tuntuvasti esimerkiksi ruoasta tämä on valitettavasti arkipäivää monen pienituloisen kohdalla tänä päivänä olisikin erittäin kohtuullista että pienituloisilta pienituloisilta henkilöiltä vuosiomavastuuta vähennettäisiin lakialoitteen ehdottamalla tavalla ja arvoisa puhemies vielä pari sanaa ylestä totta kai ylen merkitys on erittäin tärkeä sen pitää olla kansan radio kansan tv kansahan sen maksaa on hienoa että yle näyttää urheilukilpailuja liikunnallisena ihmisenä olen sitä mieltä että on tärkeää että myös pienituloiset pääsevät seuraamaan isoja kansainvälisiä kisoja ainakin television kautta myös lapsille yle tekee hyvää ohjelmaa mutta entäs sitten onko yle täysin riippumaton jos ajatellaan poliittisia ohjelmia asiaohjelmia joskus jopa uutisia ylen pitää muistaa että sen pitää olla

monet kansalaiset ovat sitä mieltä että näin ei ole ollut viime vuosina ja tähän ylen pitää kiinnittää huomiota sen pitää olla puolueettomasti kaikkien kansalaisten asialla ja yrittäessään kamppailla maksullisten kanavien kanssa yle on viime vuosina olen huomannut sen vähän unohtanut ikäihmiset ja ikäihmisten ohjelmat ja tässä ylen pitää myös valpastua ja erittäin hyvä on jos yle tulevaisuudessa kannattaisi suomalaista yrittäjyyttä ja suomalaisia ohjelmia paljon ohjelmatarjonnassaan kiitos

arvoisa herra puhemies olen käytännössä saanut elämässäni perinnöksi pelkkiä veroja joten tiedän miltä tuntuu kun hautajaisten jälkeen saa verokarhulta melkoisen laskun käteen mikä tekee tavallisen palkansaajan ja velallisen kukkaroon melkoisen loven miksi minun pitäisi maksaa siitä että läheiseni kuolee se tuntuu melkoiselta ajatukselta siinä vaiheessa kun niin tapahtuu jos minä sattuisin nyt kuolemaan niin vaimoni ja lapseni perheeni joutuisivat melkoisiin ongelmiin

perintöverojen vuoksi eikö läheisen menettäminen ole jo riittävän suuri kärsimys käsittääkseni nimenomaan hallituspuolueet ovat olleet perintöveron takana ja minusta tuntuu hämmentävältä se että täällä ei ole hallituspuolueiden jäseniä nyt paikalla kun tätä asiaa käsitellään ainoastaan yksi minusta se on hyvin outoa olen vahvasti sitä mieltä että perintöverolle on löydettävä suomeen sopiva ratkaisu paras sellainen olisi tietenkin perintöverosta kokonaan luopuminen mutta vähintäänkin pitäisi siirtyä luovutusvoittoverotukseen joka kohtuullistaisi nimenomaan huomattavalla tavalla tätä tilannetta

arvoisa puheenjohtaja ihan muutama sana

täällä on muutama edustaja jotka edellisellä kaudella olivat itse asiassa kaikkien salissa olevien kanssa samassa hallituksessa kaiketi se ongelma on siinä että meidän pitäisi jotenkin ratkaista se miten me sitä tulopuolta kuitenkin saamme ehkä joillain muilla keinoilla me kaikki ymmärrämme että niitä menojakin täytyy hoitaa luulen että varmaan valtaosa myös poissa olevista että kaikista puolueista löytyy kannatusta tähän ajatukseen toivon että löydettäisiin niitä innovatiivisia keinoja mitä edustaja kiviranta tuossa peräänkuulutti ennen kuin

puhutte siitä että yleisradiosta on esitetty huomattavasti arvostelua tai että ohjelmistoa on pidetty epätyydyttävänä minusta se argumentti ei kelpaa että minä sanon täällä että kansalaisista suuri osa tai että minulle on tullut palautetta emmehän me tällaisilla argumenteilla voi argumentoida vaan pitää olla tutkimustietoa taustalla vaikkapa sitten laajoja gallup otantoja ei se riitä että tästä asiasta on tullut kansalaisilta paljon palautetta väitän että meillä kaikilla on omat viiteryhmämme ja se palaute saattaa olla hyvinkin erilaista

sitten esimerkiksi liikenne ja viestintävaliokunnalle esiteltiin tätä asiaa ja siellä kyllä oli myös perussuomalaisten edustajia no sen verran googletin tässä välissä myös että kyllä nuo edustaja merenkin lukemat ihan oikeita ovat ne ovat vain eri tutkimuksesta ne ovat kaksin eli kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksista ja siellä totisesti oli tämä luku kahdeksankymmentäneljä kun itse käytin tuota lukua kahdeksankymmentäyhdeksän eli luottamus ylen uutistoimintaan on pysynyt vahvana

ja tärkeintä on seurata näitä trendejä ja tuo trendi on edelleen se että yleinen luottamus yleen on vahva toisin kuin tässä annetaan ymmärtää ja ylen uutisarvostukset tutkimuksen mukaan tämä on tosiaan kahdeksankymmentäyhdeksän prosenttia minusta se on todella todella kova luku jos me katsomme miten hyvin yle sitten saavuttaa suomalaisia ja ja ikään kuin tavoittaa suomalaisen niin kyllä se on todella kova ja iso osuus siitä menee nimenomaan tällaiseen uutis ja ajankohtaistoimintaan urheilu uutisiin en ota kantaa en tiedä mistä mistä uutisesta tai tai gallupista siinä oli kyse ehkä edustaja voi voi itse avata mutta jos me nyt tarkastelemme tätä oli se se sitten tämä kaks säätiön tutkimus tai sitten tämä kansainvälinen tutkimus niin tuo kahdeksankymmentäneljäkin minulle kelpaa minusta se on erittäin kova luku silloin ei voi tietenkään verrata edellisvuosien tutkimuksiin jos vertaa eri tutkimuksia vaan on tärkeää että puhutaan aina samoista tutkimuksista ja samoista kyselymetodeista ja kyselytavoista

vielä tästä perintöverosta kun katsoo esimerkkinä hallituksen talousarvioesitystä vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista perintö ja lahjaveron osalta odotetun verokertymän ilmoitettiin olevan viisisataaviisikymmentä miljoonaa mutta vuoden kaksituhattaseitsemäntoista tilinpäätöksessä summa nousi lähes yhdeksäänsataankymmeneen miljoonaan euroon kovia summia siltä näkökannalta että perintövero revitään yleensä jo moneen kertaan aikojen kuluessa verotetusta omaisuudesta ihmisten kovalla työllä ja vaivalla ansaitun omaisuuden verottamisessa valtio näyttää toimivan perisosialistisella tavalla nämä ihmiset ovat ihan tavallisia ihmisiä joiden joiden kohdalle tässä kuultiin puheenvuoro puheenvuoro siitä tilanteesta että jos edustaja kuolla kupsahtaa niin perhe joutuu ongelmiin elikkä tavallista ihmistä joka ei ole rikas vaan on omakotitalo ja ja jotain jotain vuosien varrella selkänahasta revittyä omaisuutta tämä koskee todella voimakkaasti verohelpotuksia toki on ripoteltu mutta mielestäni ei riittävästi kokonaiskuvaa ajatellen koko perintöverotus on kohtuuton suurimmalle osalle perinnönsaajia ja pahimmassa tapauksessa aiheuttaa velanottoa tai perinnöstä luopumista elikkä siis joudutaan luopumaan nuoretkin ihmiset siitä omasta syntymäkodista ei voida sitä pitää koska ei ole varaa iskee lasku tämä lakialoite on todella sitä mikä kohtuullistaa tavallisten suomalaisten arkea esimerkiksi puolison pois nukkuessa edustaja könttä tässä on teidän peräänkuuluttamaanne innovaatiota toivon että myös keskusta haluaa että tällaisissa ikävissä tapauksissa kuin esimerkiksi puolison pois nukkuessa verokarhu ei sitten hoida loppuja jää nähtäväksi onko keskustalla sydäntä vai ei kiitos

kiitos arvoisa puhemies pari sanaa haluaisin sanoa tästä

jo esitetystä asiasta laittomasti maassa olevien terveydenhuollon kustannuksista myös majoitukset maksavat paljon esimerkiksi porissa meillä oli laittomasti maassa olevien hätämajoitus kesä elokuussa siinä oli kolme kuukautta palvelua käytti kuusi henkilöä ja kustannukset olivat neljäkymmentäseitsemäntuhatta ja rapiat eli jos me samassa suhteessa käyttäisimme rahaa vaikkapa omaishoitoon vanhustenhoitoon lastensuojeluun mihin vain niin kyllä meillä rahaa riittäisi se mihin me mihin me kanavoimme meidän rahamme ja missä suhteessa on minun mielestäni sen puoleen on ihan kannatettava esimerkiksi tämä kotouttamisen edistämisestä annetun lain kumoaminen käytetään niitä rahoja tehokkaammin täällä kyllä täällä pitää kotoutua muuten kuin pelkästään opastetusti kannatan lain

puhemies kommentoin vielä aiemmin mainitsemani tutkimuksen lähdetietoa eli kysymys oli kunnallisalan kehittämissäätiön kaksin tutkimuksesta median luottamuksesta täällä oli sellainen kysymys kuinkuinka luotettavina yleisesti ottaen pidät tiedotusvälineitä eli mediaa seuraavissa asioissa ja sitten oli prosenttiosuuksia urheilun suhteen laskujeni mukaan seitsemänkymmentäkahdeksan prosenttia piti mediaa erittäin luotettavana tai melko luotettavana mutta kun mentiin politiikkaan niin luottamus olikin enää neljäkymmentäyhdeksän prosenttia ei kumpaakaan lisääntyi ja myöskin niiden määrä jotka pitivät mediaa melko epäluotettavana tai jopa erittäin epäluotettavana kasvoi merkittävästi politiikan ulkomaiden ja talouden kohdalla se on se on varsin ymmärrettävää siinä mielessä että uutiset ulkomailta ovatkin hyvin painottuneita suomen mediassa yhdysvaltain presidentistä jos hän sattuu olemaan republikaani uutisoidaan yleensä huonommin kuin sellaisesta presidentistä joka on demokraatti se jo sinänsä syö suomalaisen median ulkomaanuutisoinnin uskottavuutta politiikasta uutisoidaan hyvin kärjistävästi ja se on johtanut siihen että esimerkiksi perussuomalaisten kannattajista hyvin suuri osa tuntee epäluottamusta mediaa kohtaan verrattuna monien muiden puolueiden kannattajiin täytyy kysyä mistä tällainen johtuu miten nämä ihmiset voivat tuntea epäluottamusta mediaa kohtaan jos media kohtelee heitä mielestään tasapuolisesti ainoa johtopäätös on se että media ei kohtele heitä ja heidän kannattamiaan poliitikkoja tasapuolisesti ja siitä johtuu tämä epäluottamus mediaan kyllä täällä salissa on tarkoitus tuoda esille nimenomaan niitä omien äänestäjien näkökulmia koska kuka niitä toisi elleivät

ihan mielenkiintoista että

keskustelu tämän yle leikkauksemme vuoksi keskustasta tulleesta kritiikistä yle on mielenkiintoinen aihe keskustella se on aika erikoista omasta mielestäni niin kuin lähtökohtaisesti

minä kannatan vapaata vapaata markkinaa yleensä asioissa valtio omisteisessa mediayhtiössä on omat ongelmansa juuri sen takia että se on kasvanut niin suureksi se on aika selkeää että yle on sellainen jonkin sortin nuoleskelun kohde siksi että poliitikot ajattelevat tietysti että ylen toimittajat kirjoittaisivat heistä positiivisia juttuja kun he puolustavat näitä yleläisten työpaikkoja ja sitä sitä instituutiota mutta se on minun mielestäni kyseenalaista kun yle veroa maksaa mahdollisesti sen kolmetoista ja puoli euroa kuukaudessa työssäkäyvä ihminen vaikka hän ei käyttäisi yleä lainkaan eikä haluaisi käyttää eli eli se on pakkoverotusta ihmisille siitä ei vain pääse irtisanoutumaan niin kuin netflixistä yle veroa maksaa kympin kuussa halusi tai ei ja mikä outoa yrityksetkin maksavat eli jos olet yrittäjä niin sitten maksat moninkertaista yle veroa sehän voi olla jopa kolme tonniakin jollain jollain oikein menestyvällä yrityksellä se tulisi ehkä ennemmin katsoa osaksi julkista budjettia ja ja sen takia tässä on on ongelmallista että se on just tällä tavalla tällä tavalla tuohon verotukseen kytketty me saisimme sitten taas ostovoimaa toki paremmaksi jos sitä verotusta vähennettäisiin se on selvää se mitä kuitenkin esitettiin siitä että tämä tämmöinen ylen budjetin pienennys johtaisi johonkin katastrofaaliseen sananvapaustilaan on varsin varsin heikko argumentti koska ei monissa muissakaan maissa euroopassa vaikka ole näin suuria

se pidä paikkaansa kyllä että muissa muissa euroopan maissa olisi jotenkin huonompi sananvapaustilanne kuin suomessa se miten paljon yleä kritisoidaan kyllä se kritiikki on aika usein nimenomaan subjektiivista mutta kyllä sitä kritiikkiä on paljon ja kuten täällä on todettu se kohdistuu tuohon poliittiseen journalismiin ei välttämättä siihen muuhun ja jos ylestä leikataan niin täytyy muistaa että se uutistoiminta varsinkin politiikan uutiset on kuitenkin vain pieni osa ylen budjettia eli ei tässä esitetty mitenkään että se leikkaus kohdistuisi yksinomaan sinne vaan koko budjettiin

hieman ihmettelen sitä että kun täällä on kuitenkin merkittävän oppositiopuolueen vaihtoehtobudjetin osia käsittelyssä aika merkittäviä osia niin niin tähän keskusteluun ei osallistu kuin edustaja könttä jolle kiitokset siitä että hallituspuolueelta edes yksi soturi on tänne saliin saliin saatu kuuntelemaan tätä tätä keskustelua olisin itse odottanut että täällä olisi voinut hyvin olla paikalla valtiovarainvaliokunnan väkeä hallituspuolueistakin keskustelemassa esimerkiksi näistä perussuomalaisten tekemistä aloitteista itse olen aina yrittänyt lähestyä politiikkaa niin että asiat ovat

verotuksesta kansalaisaloitteella olisi ollut haastavaa mutta olisi ollut mahdollista tehdä esimerkiksi eduskunnan ponsi siitä että hallituksen täytyy ryhtyä toimenpiteisiin perintöverosta luopumiseksi ja sitten toimenpiteisiin esimerkiksi myyntivoittoveron

arvoisa puhemies tulen hetkeksi siihen

näistä tuloveroasioista itse kyllä annan niillekin

edustaja tavion esitys on hyvä ja kannatettava että omaishoidon tuesta ei jatkossa tarvitsisi veroa veroa maksaa ja viimeisenä sitten heidän esityksensä lapsivähennyksestä en siihen suoranaisesti ota kantaa kantaa se on varmasti pohtimisen arvoinen kysymys miten tukea meidän lapsiperheitä siihen on erilaisia ratkaisuja joita voidaan voidaan esillä pitää varhaiskasvatusmaksujen alentaminen on on yksi yksi tehokas ja järkevä keino ja tämäkin varmasti kannattaa selvittää mutta isossa kuvassa olen huolissani siitä että meillä on merkittävä muutos tapahtumassa meidän verotuksessamme ja työn verotuksessa ja ehkä siinä onkin syy siihen että täällä ei vasemmiston ja sosiaalidemokraattien edustajia paikalla ole sillä minuakin hävettäisi olla kiristämässä näin merkittävästi jo keskituloisten työn verotusta ensi vuonna kaksituhattakolmesataayksi euroa on se raja josta ensi vuonna menee isompi vero kuin tänä päivänä eli euroa siihen palkkaluokkaan mahtuvat esimerkiksi tarjoilijat ja aika monet muut ja sitten siitä kun mennään ylöspäin tulee hoitajia sairaanhoitajia opettajia ja niitä ihan tavallisia ahkeria suomalaisia ihmisiä joille vähän naureskeltiin kun mekin kokoomuksessa nostimme esille sen että että me haluamme pitää tavallisten ahkerien suomalaisten työtätekevien ihmisten puolta se ei tarkoita sitä että ahkera ei voisi olla pienituloinen tai vaikka työtönkin

on sellainen perushyve mitä itse toivoisin ylläpidettävän sen takia en voi hyväksyä sitä että keskustakin on kuittaamassa edustaja könttä nämä työn verotuksen kiristymiset eli te ette tee mitään sen hyväksi että se työn verotus ei ensi vuonna kiristyisi samaan aikaan polttoainevero kiristyy yhdessä yössä niin että tavalliselle perheelle auton käyttäjille noin kolmekymmentätuhatta kilometriä ajavalle tulee yli satakolmekymmentä viiva sataviisikymmentä euroa lisäkustannusta

jossa vaikkapa isä on sairaanhoitaja ja äiti diplomi insinööri taikka taikka ravintolatyöntekijä tai joku muu vastaava ihan

puhemies kiitos edustaja heinoselle ja kilvelle erittäin hienoista puheenvuoroista ja siitä että kannatatte näitä perussuomalaisten esityksiä ja myös edustaja köntälle on pakko sanoa kiitos siitä että olette täällä ainoana hallituksen edustajana meidän kanssamme keskustelemassa

arvoisa herra puhemies kahteen asiaan haluan tässä kiinnittää huomion ensiksi yleen ja sitten ehkä toiseksi kiitoksiin ehkä tästä ylen ylen rahoituksesta vielä haluaisin kuulla perussuomalaisten näkemyksen siitä rahoituksesta on sovittu parlamentaarisesti ja te olitte siellä mukana on yhdessä sovittu niin niin kuinka tämä nyt sitten on näin nopeasti muuttunut että parlamentaarisesti sovittuun rahoitukseen nyt nyt sitten tulee muutos tämä niin kuin hieman ihmetyttää

ainakin itse ajattelen ihan samalla tavalla kuin edustaja tavio että me olemme täällä edustamassa omia äänestäjiämme paitsi että omat äänestäjäni pitävät yleä riippumattomana ja tärkeänä uutismediana ja ja palveluna niin keskisuomalaisille kuin myös kaikille suomalaisille ja koko maalle niin kyllä myös näiden tutkimusten mukaan yleä arvostetaan kymmenen arvostetuimman verkkobrändin joukossa ykkösenä on yle areena kuudentena yle ja seitsemäntenä ylen elävä arkisto ei kai se nyt hirvittävän huonosti voi sitten olla ja ylipäätään kun kun puhutaan tästä että tulee uusia medioita niin kuin täälläkin nyt on sanottu tulee internetiä tulee sosiaalista mediaa niin kuitenkin tutkimusten mukaan vähiten suomalaiset luottavat sosiaalisen median uutisiin vähiten tämä ihmetyttää minä haluan kiittää perussuomalaisia näistä lakialoitteista joita te olette tehneet tähän

teidän tulevaan minusta se kertoo siitä vastuullisuudesta millä te suhtaudutte vaihtoehtobudjettiin ja ja varjobudjettiin jonka tulette tekemään ja siinä mielessä olisi tietysti mukava kuulla edustaja kilveltä tai heinoselta ovatko kokoomuksen mielestä hallituksen budjettilait niin hyviä että te ette ole niitä tehneet vai aiotteko te ylipäätään ollenkaan tehdä budjettilakeja ovatko ne hallituksen lait teidän mielestänne niin hyviä että ei ole tarvetta tehdä budjettilakiehdotuksia mutta kiitoksia perussuomalaisille erittäin hyvästä tämmöisestä

arvoisa puhemies vastaan tuohon suoraan kysymykseen minkä edustaja könttä tuossa vielä esitti eli se näistä yleisradio asioista ollaan perinteisesti sovittu parlamentaarisesti ja sinänsä ainakaan itselläni ei ole moittimista siinä etteikö parlamentaarinen päätöksenteko olisi hienoa ja sitä soisi olevan useammissakin asioissa suomessa mutta se asioista parlamentaarisesti päättäminen ei merkitse sitä että puolueilla ei olisi omia kantoja näihin asioihin tai omia tavoitteita niihin asioihin mitä ei saisi sanoa ääneen saati sitten ajaa siellä parlamentaarisessa työryhmässä

ja näinhän ei voi olla vaan perussuomalaiset ajavat yle veron alentamista ja jos jos nyt muistellaan niin olemme me sitä ennenkin ehdottaneet ja olemme siinä mielessä johdonmukaisesti yhä sitä mieltä että sitäkin tulisi laskea eikä pitää sellaisena pyhänä lehmänä mihin ei kosketa kyllä aika pitkälti ylellä on sellaista mitä varmaan varmaan voitaisiin karsia ja mitä myös ihan vapaamarkkinoilla toimiva media hoitaisi muun muassa ihan viihdeohjelmatuotannosta lähtien kyllä yleltä varmasti tästä puolen miljardin budjetista löytyisi leikattavaa
arvoisa herra puhemies kokoomus tekee vastaavan oman ja tekee muuten hyvän ja me tulemme sen esittelemään ajallaan mutta näiden vaihtoehtobudjettien käsittelyssä on toki hieman erilaisia tapoja siinä tehdäänkö sen muutoksista omat tietynlaiset lakialoitteet niin välillä tehdään ja toiset eivät tee sosiaalidemokraatit viime vuonna muistaakseni tekivät niitä aika paljon me päätimme sellaisen linjan että me emme tee jokaisesta muutoksesta joka siellä on lakialoitetta joka käsiteltäisiin täällä täällä salissa erikseen me teimme talousarvioaloitteitakin ryhmän

ei olisi paljon muutakin esimerkiksi terapiatakuun rahoja joita tällä hetkellä isosti kaivataan ja te edustaja könttä pääsette äänestämään niistä terapiatakuunkin rahoista ovatko ne ensi vuonna nuorten käytössä vai tiedän että teitä hieman varmaan syystäkin jännittää kun kerran täällä on annettu sellainen kuva että tämä sosiaalidemokraattien johtama hallitus tekee ainoaa mahdollista talouspolitiikkaa mutta te edustaja könttä tulette yllättymään se ei ole ainoa mahdollisuus ei meidän tarvitse ottaa lisää velkaa ja kääntää velkaa velkaa jälleen uuteen kasvunousuun tai meidän ei tarvitse kiristää työn verotusta tai lähes kaikkia muitakin veroja meillä on olemassa mahdollisuuksia ja edustaja könttä te tulette yllättymään vielä myönteisesti kun kokoomus esittelee oman vastuullisen sosiaalisesti oikeudenmukaisen työntekoon kannustavan

tähän problematiikkaan näistä lakialoitteista ja talousarvioaloitteista perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa on pyritty sellaiseen lainsäädännölliseen eheyteen että sellaisista asioista mistä tarvittaisiin tosiasiallisesti lakimuutos ollaan tehty lakialoite ja sitten jos kysymys on pelkästään rahallisesta asiasta kaikista merkittävimmistä menoeristä mitkä voidaan määritellä toki siellä vaihtoehtobudjetissa esiintyy myös sellaisia asioita joihin ei ole helppo määritellä tiettyä rahasummaa josta tehdä talousarvioaloite eli sellaiset on ilmaistu tekstimuotoisena sitten kysymykseen ylen toiminnan tehostamisesta ja yle veron leikkaamisesta perussuomalaiset ovat olleet asiassa varsin johdonmukaisia aikojen kuluessa silloin kun olimme hallituksessa esitimme parlamentaarisessa työryhmässä ylen menojen leikkaamista jäimme siinä yksin hävisimme sen ja sitten kun olemme olleet oppositiossa meillä on ollut tämä kyseinen momentti kaikissa vaihtoehtobudjeteissa tähän mennessä vuonna kaksituhattakahdeksantoista se oli viidenkymmenen miljoonan leikkaus vuonna kaksituhattayhdeksäntoista se oli kuudenkymmenenyhden pilkku kahden miljoonan leikkaus ja nyt vuonna kaksituhattakaksikymmentä se on korotettu sataan miljoonaan mutta leikkaus on ollut johdonmukaisesti esillä koko ajan